jolle perustuslakivaliokunnan lakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto

ennen kuin arvoisat edustajat keskustelu alkaa ja ministeri saa puheenvuoron pyydän että sali hiljenee ja muut keskustelut siirretään salista ulkopuolelle

arvoisa herra puhemies rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lakiehdotuksen tavoitteena on tehostaa näiden rikosten ennalta estämistä ja paljastamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntajärjestelmän kehittämisellä ja omistajatietojen läpinäkyvyyden lisäämisellä vastataan tarpeisiin torjua tehokkaasti harmaata taloutta ja talousrikoksia jotka ovat suomessa huumausainerikosten lisäksi suurin

rahanpesun esirikosryhmä tehokas rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen paljastaminen ja selvittäminen edellyttävät myös muuttuvan rikollisuuden torjunnan tarpeisiin vastaavia toimintavaltuuksia operatiivisille yksiköille esitykseen sisältyy erillinen lakiehdotus rahanpesun selvittelykeskuksesta hallituksen esityksellä pantaisiin täytäntöön niin sanottu neljäs rahanpesudirektiivi ehdotettu lainsäädäntö korvaisi voimassa olevan rahanpesulain vuodelta kaksituhattakahdeksan ensimmäinen rahanpesudirektiivi koski pelkästään finanssisektoria mutta on jo vuonna kaksituhattayksi laajennettu koskemaan eräitä muita elinkeinoelämän toimijoita direktiivi asettaa minimitason sääntelylle ja sen tavoitteena on erityisesti suojata eun alueen rahoitusjärjestelmää rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen eivät ole pelkästään rahoitusjärjestelmään liittyvä ongelma taustalla voi olla mitä tahansa rikollisuutta ja rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat usein
arvoisa ministeri juuri teidän suorituksenne vuoksi pyydän että sali hiljenee

siis taustalla voi olla mitä tahansa rikollisuutta ja rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat usein rajat ylittävää toimintaa direktiivissä on huomioitu oecdn alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevat suositukset arvoisa puhemies vaikka kyseessä on lainsäädännön kokonaisuudistus erityisesti soveltamisalaan kuuluvien ilmoitusvelvollisten yritysten osalta lakiehdotus vastaa pitkälti voimassa olevaa lainsäädäntöä jo voimassa olevassa rahanpesulaissa säädetään asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta velvollisuudesta tehdä epäilyttäviä liiketoimia koskevia ilmoituksia rahanpesun selvittelykeskuksesta ja lainsäädännön noudattamista koskevasta valvonnasta täysin uusi sääntely perustuu direktiiviin uutta sääntelyä ovat erityisesti nimenomaiset riskiarvioiden laadintaan liittyvät velvoitteet hallinnollisia seuraamuksia koskevat säännökset tosiasiallisten edunsaajien rekisteröimiseen liittyvät velvoitteet sekä kotimaisten poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistamisvelvollisuus voimassa olevaan lakiin verrattuna rahanpesulaissa tarkoitettujen valvojien ja ilmoitusvelvollisten toiminta perustuisi aiempaa selvemmin riskien arvioimiseen valtioneuvostolla valvontaviranomaisilla asianajajayhdistyksellä ja ilmoitusvelvollisilla yhteisöillä ja elinkeinonharjoittajilla olisi velvollisuus laatia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio voimassa olevan lainsäädännön perusteella ainoastaan finanssivalvonnalla on oikeus määrätä hallinnollisia seuraamuksia valvontaviranomaisten ja suomen asianajajaliiton toimivaltuuksiin ehdotetaan parannuksia ja kaikille valvontaviranomaisille ehdotetaan valtuuksia määrätä hallinnollisia seuraamuksia suomen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntajärjestelmän yhtenä suurimpana puutteena on pidetty omistajia ja tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen heikkoa saatavuutta ilmoitusvelvollisten edellytyksiä tunnistaa asiakkaansa ehdotetaan parannettavaksi säätämällä yhteisöjen velvollisuudesta rekisteröidä henkilöt joilla on merkittäviä omistusosuuksia tai joita muuten pidetään näiden tosiasiallisina edunsaajina samalla tiedot olisivat nopeammin viranomaisten saatavilla rahanpesun selvittelykeskus on poliisin yksikkö johon sovellettaisiin uuden lakiehdotuksen lisäksi osittain poliisilainsäädäntöä sen tehtävät vastaisivat nykytilannetta tavoitteena on kuitenkin parantaa rahanpesun selvittelykeskuksen toimintaedellytyksiä tarkistamalla eräitä sitä koskevia säännöksiä näitä ovat erityisesti tiedonvaihtoa koskevat säännökset sekä ehdotettu säännös jonka mukaan rahanpesun selvittelykeskuksella olisi oikeus määrätä epäilyttävä liiketoimi keskeytettäväksi kymmenen arkipäivän ajaksi

ole kaikilta osin huomioitu vielä direktiivissä jatkossa euroopan komissiolla on tarkoitus arvioida näitä riskejä säännöllisin väliajoin ensimmäinen euroopan komission riskiarvio on odotettavissa kesään kaksituhattaseitsemäntoista mennessä rikolliset voivat pyrkiä hyödyntämään rajat ylittäviä palveluita ja komission riskiarvion tarkoituksena onkin keskittyä ylikansallisiin riskeihin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit kuitenkin vaihtelevat eun jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioilla on erilaisia sääntelytarpeita suomessa on jo voimassa olevassa lainsäädännössä huomioitu kansalliset tarpeet nyt annetussa hallituksen esityksessä on lisäksi pyritty huomioimaan saatavilla olevat rajat ylittävän rikollisuuden uhka ja riskiarviot sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä koskevat selvitykset ja arviot arvoisa puhemies ehdotetusta sääntelystä on esitetty kriittisiäkin näkemyksiä osa lausunnonantajista on katsonut että ehdotus on liian pitkälle menevää kansallista sääntelyä suhteessa direktiiviin pitää paikkansa että soveltamisala on suomessa direktiiviä laajempi tällä kuitenkin pyritään huomioimaan kokonaisvaltaisemmin erilaiset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen mahdollisuudet erityisesti taustalla oleva monimuotoinen talousrikollisuus

tilanteista säätämistä lain tasolla on pyritty välttämään sen sijaan riskiperusteisen toiminnan helpottamiseksi on pidetty tarkoituksenmukaisena sisällyttää ensimmäiseen lakiehdotukseen valtioneuvostolle asetuksenantovaltuus jolla voidaan asetuksen tasolla säätää alhaisen riskin tilanteista näihin tilanteisiin voitaisiin soveltaa yksinkertaistettua asiakkaan tuntemismenettelyä sitten arvoisa puhemies vielä tähän lopuksi elinkeinoelämän sidosryhmät ovat esittäneet huolensa uuden kotimaisten poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistamisvelvoitteen osalta kyseessä on direktiiviin perustuva merkittävän vaikutusvallan havaitsemiseen liittyvä velvoite jolla kieltämättä voi olla myös kustannusvaikutuksia ja hallinnollista taakkaa yritykset voisivat kuitenkin itse arvioida minkälaiset menettelyt ovat riittävät näiden henkilöiden asiakassuhteiden seurantaan lakiehdotus sinänsä ei edellytä tietynlaista menettelyä

yksinkertaistettua asiakkaan tuntemismenettelyä riippumatta siitä onko kyseessä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö lievennystä pidettiin perusteltuna erityisesti perusoikeussääntelyn näkökulmasta eikä näiden vakuutusten osalta ole noussut esiin merkittäviä rahanpesun riskejä arvoisa puhemies voimassa olevalla rahanpesulainsäädännöllä on on ollut myönteisiä vaikutuksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen paljastamiseen keinot peitellä uudentyyppisen rikollisuuden tuottamaa hyötyä ja rahoittaa terrori iskuja ovat kuitenkin muuttuneet aiempaa monimuotoisemmiksi ja epäilyttävien varainsiirtojen tunnistaminen voi siten olla vaikeampaa eikä lainsäädäntömme ole kaikilta osin ajan tasalla rahanpesu ja terrorismin rahoitus muodostavat huomattavan ongelman rahoitusjärjestelmälle on myös huomattava että

yksittäisen terrori iskun rahoitukseen käytettävät varat voivat olla pienet suhteessa sen yhteiskunnalle aiheuttamiin vahinkoihin näiden vahinkojen ennalta estäminen edellyttää järeitäkin lainsäädäntötoimia kiitos

arvoisa

tämän hallituksen esityksen tavoitteet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ovat todellakin kannatettavia ja ajankohtaisia painopisteen harmaan talouden rahanpesun ja terrorismin torjunnassa tulee olla ennaltaehkäisyssä ja kuten ministeri tässä esitteli suurimmat muutokset tämän lakiesityksen myötä

kriittisiä huomioita ja kriittisiä lausuntoja joita joita tähän esitykseen on kohdistunut ehkä näkyvimmin tätä on arvostellut finanssialan keskusliitto joka on nostanut esiin sen että tämä uudistusesitys johtaisi toteutuessaan siihen että koti kasko ja matkavakuutusten ottajalta kysyttäisiin jatkossa onko hän poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai onko hänen lähipiirissään sellaisia ja ja tämä

neljäs rahanpesudirektiivi niin nämä lisävelvoitteet vapaaehtoisiin vakuutuksiin eivät suoranaisesti sisälly tähän direktiiviin vaan ne olisivat tällaista täysin kansallista lisäsäätelyä mikä taas sitten olisi ihan hallitusohjelman linjausten vastaista eräs kysymys mikä tässä jää myös auki tämän esityksen osalta on se mitä esimerkiksi vakuutusyhtiön tulee tehdä jos asiakkaat eivät sitten syystä tai toisesta vastaa näihin näihin kyselyihin on huomioitava se että

tasavallan presidentti ministerit kansanedustajat korkeimman oikeuden tuomarit keskuspankin johtokunnan jäsenet valtio omisteisen yrityksen johtoelimen jäsenet ja suurlähettiläät on huomioitava että tämä ilmoitusvelvollisuus selvittää ei koskisi pelkästään näitä näitä poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä itseään vaan myös heidän lähipiiriään eli laki edellyttäisi että ilmoitusvelvollinen selvittää kuuluuko asiakkaan perhepiiriin tai yhtiökumppaneihin näitä poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä eli

olisi selvitettävä onko sen asiakas mahdollisesti merkittävässä julkisessa tehtävässä olevan henkilön puoliso lapsi tai vanhempi tai onko sitten joku läheinen liikesuhde tällaisen henkilön kanssa nämä ovat varmasti asioita joita joita kannattaa ihan tuossa valiokuntatyöskentelyssäkin selvittää toivon että ministerikin kommentoisi vähän tarkemmin mihin se raja oikeasti vedetään vedetään ja ja voidaanko esimerkiksi käyttää kevennettyä tunnistamismenettelyä esimerkiksi sosiaaliturvaan liittyvien pakollisten vakuutusten osalta vaikkapa työeläkevakuutusten osalta koska on tilanteita myös vakuutustoiminnassa nyt ei tosiasiallisesti liity juurikaan rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riskejä ja silloin ei ei tule sitten sellaiseen turhaan kyselyyn kyselyyn mennä no palaan tähän esitykseen tätä yksityiskohtaa lukuun ottamatta todellakin kuten esityksessä hyvin tulee esiin rahanpesussa ja terrorismin rahoittamisessa voidaan hyödyntää lähes mitä tahansa taloudellista toimintaa ja sen takia on hyvä että tätä tarkastelua nyt laajennetaan päällepäin hyvinkin viattomalta näyttävät yritykset voivat olla mukana rikollisessa toiminnassa ehkä tästä nyt tulee yksi julkisuuden esimerkki mieleen tämä aleppon lelusalakuljettaja jolla nyt epäiltiin olevan yhteyksiä jopa terroristijärjestöihin ja ja mahdollisesti rahankeruuseen ilmeneviä väärinkäytöksiä vaikka suomi on säästynyt terrori iskuilta on selvää että suomessakin harjoitetaan värväystoimintaa kerätään varoja terrorismin tukemiseen ulkomailla viime vaalikaudella tehtiin monta merkittävää ratkaisua kun esimerkiksi terrorismin vastaista lainsäädäntöä tehostettiin poliisi sai mahdollisuuden tarkistaa matkustajarekisterit ja terrorismin kriminalisointia on tiukennettu rikollisuuden uhka arviot osoittavat että rikollisuus siirtyy yhä enemmän tietoverkkoihin ja myös rahanpesua esiintyy aiempaa enemmän ihan ammattimaisena toimintana jolloin havaitseminen on myös vaikeampaa myös rahoituspalvelut ovat nykyisin pitkälti tietoverkkoa hyödyntäviä palveluita joita on käytettävissä myös valtion rajojen yli tämä tarkoittaa sitä että rikoksen tuottama hyöty tai terrorismin rahoittamiseen suunnatut varat on mahdollista siirtää aiempaa nopeammin toiseen lainsäädännöllä nyt tässä tilanteessa pyritään vastaamaan aiempaa paremmin toimintaympäristössä jo tosiasiallisesti tapahtuneisiin muutoksiin nyt haluan tässä yhteydessä muistuttaa siitä että meillä suomessa ei edelleenkään ole tällä hetkellä riittävää lainsäädäntöä joka mahdollistaisi kansallisen turvallisuuden takaamiseksi tapahtuvan rajat ylittävän tiedonhankinnan terrorismista tämä on poikkeuksellista esimerkiksi ruotsissa on arvioitu että tietoliikennetiedustelun avulla on pystytty estämään terroritekoja sen takia toivon että parlamentaarisen työryhmänkin edustaja töllin johtaman ryhmänkin käsittelyssä oleva verkkotiedustelun mahdollistava lainsäädäntö saataisiin ripeästi käyttöön ja ymmärrettäisiin sen sen ajankohtainen ja kiireellinenkin tarve arvoisa puhemies ihan lopuksi vielä totean että viime viikolla hallituksen piiristä vahvistettiin että sisäministeriön hallinnonalalle tullaan suuntaamaan lisäresursseja jotka ovat todellakin kipeästi tarpeen jotta muun muassa tätä harmaan talouden torjuntaa voitaisiin jatkaa eikä siihen tulisi tulisi notkahduksia katkoja poliisitoiminnan jatkuminen hyvällä tasolla kuitenkin myös pidemmällä aikavälillä eikä pelkästään tällaisena tilapäisratkaisuna vaatii pitkäjänteisempiä ratkaisuja on myös poliisihallinnon näkökulmasta tärkeää että voidaan pitkäjänteisesti myös tätä harmaan talouden

ehkäisyä ja ja torjuntaa jatkaa ja tiedetään että resursseja on on luvassa sitten myös tuleville vuosille toivon että ministeri myös selvittää sitä miten hallitus aikoo turvata poliisin resurssit erityisesti harmaan talouden torjunnan osalta myös pitkällä aikavälillä

arvoisa herra puhemies tämä uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi pitää sisällään lähes kolmesataa sivua ja merkittäviä toimia rahanpesun estämiseksi ja osoittaa osaltaan sitä että hallitus puuttuu aktiivisesti harmaaseen talouteen tässä on tullut esille kriittisiä huomioita joita myös finanssialan keskusliitto on esille nostanut muun muassa ilmoitusvelvollisuuden laajentumisesta ja ja byrokratiasta on totta että tietysti silloin kun epäkohtia halutaan korjata se tarkoittaa niille rehellisillekin toimijoille aina myös lisätoimenpiteitä toivotaan että näitä huomioita valiokunnan käsittelyssä läpikäydään me olemme tehneet toimenpiteitä myös eduskunnassa ja ja hallitus on tietysti niitä esityksiä tuonut terrorismin torjumiseksi ja tässä yksi lisä kouluttautuminen on kriminalisoitu ja nyt sitten myös rahoittamisen estämiseksi tehdään toimenpiteitä lisää niin kuin tässä esityksessä tuodaan laajasti esille

ulottuvuus ulottuu myös meillä vuodenvaihteessa aloittavaan uuteen peliyhtiöön uusi veikkaus aloittaa silloin veikkaus ray fintoto fuusioituvat uudeksi veikkaukseksi joka vuoden jälkeen on sitten nimeltään enää pelkkä veikkaus mutta paf on jäämässä ulos tästä fuusiosta ja tässä esityksessä tuodaan aika selkeästi esille että jopa näillä isoilla manner suomen toimijoilla olisi ollut haasteita vastata näihin toimenpiteisiin itsenäisinä toimijoina se olisi vienyt merkittävästi niiltä voimavaroja olisi mielenkiintoista kuulla ministeriltä arvio siitä pystyykö paf itsenäisenä toimijana täyttämään nämä varsin tiukat vaatimukset jotka tunnistautumiseen ja siihen että pelaamisessa ei tapahtuisi

arvoisa rahanpesuun tarttuminen terrorismin toiminnan vaikeuttamiseksi ja terrorismin estämiseksi on tärkeä asia myös meille suomalaisille paitsi että terrorismi on aatteellista toimintaa siihen myös liittyy laajamittainen varojen käyttö varojen kerääminen niiden edelleen toimittaminen terrorismin mahdollistamiseksi ja myös monissa tapauksissa näiden terroristiorganisaatioiden johtohenkilöiden varsin leveä elämä näillä kerätyillä rahoilla siksi pitää puuttua myös varojen kulkuun ja pyrkiä estämään laiton terrorismia tukeva ihmishenkiä vaarantava toiminta on selvää että meidän suomalaisten kannalta tämä ongelma on tietysti eri mittaluokassa kuin monessa muussa maassa myös eri mittaluokassa kuin monessa muussa eurooppalaisessa maassa yhtä kaikki on tärkeätä että olemme tässä omalta osaltamme mukana tässä voi tulla myös ylilyöntimahdollisuuksia siksi on toivottavaa että valiokunta käy esityksen yksityiskohdat huolella lävitse tämänkin jälkeen on kuitenkin sanottava että itse pääasiassa meidän on syytä olla yksiselitteisesti sillä puolella joka vie terrorismia vaikeuttavia ja esimerkiksi rahanpesua estäviä toimintoja eteenpäin yhdysvaltain tuore presidentinvaalitulos näyttää ilmeisesti siltä että uusi presidentti trump tulee nostamaan terrorismin torjunnan aivan erityiseen keskiöön omassa ulko ja

eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalla oli viime viikolla mahdollisuus tutustua niin ennen vaaleja kuin vaalien jälkeenkin tuoreisiin amerikkalaisiin arvioihin ja tältä pohjalta voi nähdä että yhdysvaltain politiikassa kaiken kaikkiaan myös ulkopolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa on on tapahtumassa merkittäviä muutoksia monet näistä muutoksista ovat sellaisia että meidän suomalaisten kannalta ei ole syytä erityisesti lipun heiluttamiseen tai iloitsemiseen on syytä pitää kiinni omista arvoistamme ja ja eurooppalaisista arvoista ajattelen nyt vaikkapa riskiä ilmastosopimuksen irtisanomisesta tai käytännössä toimimisesta niin että yhdysvallat irrottautuu ilmastosopimuksen velvoitteista kivihiilen käytön lisääminen tai öljyn käytön lisääminen siitä huolimatta mitä saasteita ne ne vaikuttavat ilmastonmuutokseen ei ole politiikkaa jossa voimme olla amerikkalaisille mieliksi sen takia että uusi presidentti on vaihtunut on myös muita kauppapolitiikkaan liittyviä asioita joista on syytä tuntea huolta myös suhde ihmisoikeuksiin on tämän tyyppinen jossa euroopan täytyy seistä omilla jaloillaan mutta terrorismin torjunnassa on mielestäni hyvät lähtökohdat sille että suomi voi tällä alueella toimia omalta osaltaan selkeänä linjanvetäjänä ja olla valmis niihin toimiin joilla vastataan suureen huoleen terrorismista sekä euroopassa että yhdysvalloissa ja muuallakin maailmassa olin vuosi sitten yhdysvaltain kongressissa tilaisuudessa jossa

käytiin amerikkalaisten näkökulmasta lävitse myös heidän erittäin korkeaa aktiivisuuttaan tiedustelurintamalla joka suuntautuu paitsi yhdysvaltoihin myös eurooppaan ja tietysti euroopasta ulos lähi itään ja muualle maailmaan on päivänselvää että amerikkalaiset ovat sitoutuneet näihin tiedustelutoimiin ja myös näihin rahanpesutoimiin katkaistakseen terrorismin juuret mahdollisimman tehokkaasti on hyvä että meillä suomessa on tässä selkeä linja niissä asioissa jotka voivat tapahtua ilman kansalaisoikeuksien perustavaa laatua olevaa vaarantamista me olemme myös yhdysvalloille luotettava kumppani ja olemme kuulleet

enkä näe tässä suuria ongelmia perusoikeuksien kannalta tärkeätä on että tästä perusoikeusnäkökulmasta suomi ja eurooppa pitävät kiinni kun saksan tasavallan liittokansleri merkel esitteli onnittelut yhdysvaltain uudelle presidentille trumpille hän korosti eurooppalaisia arvoja ja muun muassa sitoutumista ihmisoikeuksiin ja tämä antaa kestävän pohjan myös meidän suomalaisten omalle poliittiselle orientaatiolle myös yhdysvaltain vaalien jälkeisessä

arvoisa puhemies

on silti vaikea ymmärtää miksi vahinkovakuutuksia otettaessa täytyisi selvittää asiakkaan yhteydet vaikka meihin kansanedustajiin ja jopa jälkikäteen kyllä myös terrorismin torjunnassa täytyy olla järki kädessä koska en useinkaan ole samalla kannalla kuin finanssialan keskusliitto käytän mielelläni tilaisuuden evästääkseni valiokuntaa siihen että ei mennä liiallisuuksiin arvoisa puhemies isossa kuvassa tämä lainsäädäntö edustaa euroopan unionissa tapahtunutta ratkaisevaa käännettä jossa kansainväliseen veronkiertoon hämärään rahaliikenteeseen ja omaisuuden piilotteluun puututaan päättäväisesti

etulinjassa viime hallituskaudella valtiovarainministeri urpilainen kutsui koolle eun valtiovarainministerien kokouksen tänne helsinkiin keskustelemaan kansainvälisen veronkierron estämisestä edellinen hallitus käynnisti myös merkittävän harmaan talouden ohjelman edellinen hallitus sai myös opposition tuen tai vielä enemmän oppositio vaati hallitukselta voimakkaampia toimia silloinen oppositiojohtaja juha sipilä esitti että veroparatiisit tulisi kieltää omassa varjobudjetissaan keskusta tarjosi ainoana tulonlähteenään kuudensadan miljoonan euron tulot harmaan talouden ohjelmasta keskusta myös vaati tiukempia korkovähennysrajoituksia ennen kaikkea kiinteistörahoitukseen kaikki hyviä asioita mutta sitä suurempi oli hämmästys kun pääministerinä juha sipilä ei lainkaan jatkanut samalla linjalla vaan päinvastoin osoitti suurta ymmärrystä verosuunnittelua kohtaan puuttumatta yksittäisten ministereiden omiin verojärjestelyihin hallitus ajoi veronkiertäjien armahduslakia hallintarekisteriä sekä pyrki heikentämään harmaan talouden vastaista ohjelmaa tunnelmahan muuttui kuitenkin panama paperien ansiosta huhtikuussa jo sitä ennen hallitus oli joutunut taipumaan opposition painostuksen alla ja palauttamaan voimavaroja harmaan talouden vastaiseen työhön panaman jälkeen perustettiin parlamentaarinen harmaan talouden seurantaryhmä joka on ehtinyt puolessa vuodessa kokoontua yhden ainoan kerran näin ryhmän jäsenenä jännitän ehditäänkö vielä ennen joulua kokoontua toisenkin kerran kuten niin monessa hallituksen hankkeessa valittaen on todettava että teot eivät vastaa suuria sanoja suomen into pimeän talouden ja veronkierron torjuntaan on lepsahtanut edelläkävijästä on tullut perässähiihtäjä hallintarekisteröintiä ei kuitenkaan haudattu kuten silloinen valtiovarainministeri viime joulukuussa lupasi hallintarekisterin mahdollistaminen on edelleen talousvaliokunnan käsittelyssä ja toivon valiokunnalta viisautta pysyä suomen avoimella linjalla eurooppalainen valtavirta on kääntynyt siihen suuntaan että suomen avoin omistajajärjestelmä on nyt esimerkki muulle euroopalle suomen malli on nyt se mihin koko eu pyrkii jos koulutus on alue jossa mielellämme olemme esimerkkinä muille niin avoin ja läpinäkyvä omistaminen olla suomen toinen esikuvallinen asia maailmalle viranomaiset ovat vastustaneet ja vastustavat hallintarekisteriä juuri siksi että rahanpesulle ja rikolliselle toiminnalle on entistä paremmat mahdollisuudet kun omistamisen piilottaminen olisi edelleen mahdollista hallintarekisteröinti siis vesittäisi tämän erinomaisen rahanpesulain tavoitteet joista tärkeimpiin kuuluu omistamisen julkisuuden lisääminen nyt ei siis pidä vasemmalla kädellä läpsäistä oikeaa kättä rahanpesulaki tarvitaan hallintarekistereitä ei

arvoisa herra puhemies edustaja harakka puhuu paljon ja mielellään harmaasta taloudesta ja sen torjumisen merkityksestä minun mielestäni se on ihan oikein harmaa talous on sellainen syöpäläinen joka nakertaa taloutta suomessa ja valitettavasti monissa monissa monissa muissa maissa vielä paljon enemmän harmaa talous aiheuttaa vahinkoa jonka joutuvat sitten kärsimään nahoissaan tavalliset veronmaksajat tavalliset yrittäjät mutta sitä on vaikea hyväksyä että edustaja harakka on hallituksen kimpussa näissä harmaan talouden asioissa silloinkin kun hallitus tekee tärkeitä ja hyviä esityksiä harmaan talouden torjumiseksi kuten nyt on tehnyt

arvoisa puhemies vaikka nyt kuinka yritin ymmärtää edustaja zyskowiczin tuoretta kannanottoa niin en oikein näe siihen perusteita koska jotenkin tuntuu siltä että kuunneltuani teidät ja sitä ennen edustaja harakan tehän olette aika lailla samalla linjalla eli totta ihmeessä me tarvitsemme terrorismin torjuntaan rahanpesuun uusia aseita sitten kaikki ovat täällä sitä mieltä että täytyy katsoa ettei tule sellaisia ylilyöntejä jotka haittaavat tavallisen kansalaisen elämää liiaksi ymmärsin että tekin olitte sitä mieltä ja siitä kantoi myös edustaja harakka huolta sitten hänen puheenvuoronsahan suhteessa harmaaseen talouteen ja viime vaalikauteen oli lähinnä vain historiankirjoitusta siitä mitä viime vaalikaudella tapahtui ja keskustan ehdotukset silloin sitten historiankirjoitusta on myös sekin mitä tämän nykyisen hallituksen ohjelmaan on tehty vihdoinkin voin olla tyytyväinen että täällä on tilanne jossa edustaja harakka ja ja edustaja zyskowicz ovat mielestäni samaa mieltä jostakin asiasta

edustaja

ja luotan vakaasti siihen että teemme täällä kaikki tärkeätä työtä isänmaamme parhaaksi minun pointtini edellisessä puheenvuorossani oli se että tämä hallitus on tehnyt merkittäviä esityksiä harmaan talouden torjumiseksi tämä nyt esillä oleva rahanpesun vaikeuttamista koskeva esitys on yksi niistä

edellinen hallitus hyväksyessään kehykset tälle vaalikaudelle halusin vain näihin asioihin kiinnittää huomiota että tämä jatkuva vänkääminen hallituksen huonosta rekordista

omasta aloitteestaan edustajan mainitsemia poikkeuksia lukuun ottamatta hallitus on pikemminkin tarjoillut lainsäädäntöä joka helpottaa veronkiertoa tai armahtaa veronkiertäjiä toivon että tämä lainsäädäntö nyt loppuu ja suomi pysyy eurooppalaisella linjalla

arvoisa herra puhemies veronkiertoon ja verosuunnitteluun vaikutetaan nimenomaan kansainvälisillä päätöksillä tämä hallitus vaikuttaa siellä missä siitä eniten on hyötyä ja niinpä monet eu velvoitteet esimerkiksi tietojenvaihtosopimus ovat menneet pitkälle eteenpäin nyt valmistellaan ja on valoa näkyvissä jopa sille että saadaan tietyntyyppistä veroharmonisointia niin että ei tarvitse jokaisen maan loppujen lopuksi lähestyä nollaa yhtiöverotuksessa koska voitot siirtyvät aina maihin missä se verotus on edullisinta mutta ylipäätään tuo edustaja zyskowiczin esiin nostama asia toivoisin että kiitosta annetaan silloin kun on kiitoksen paikka me täällä eduskunnassa olemme moneen otteeseen yhteisesti puhuneet puhuneet siitä mitä voisimme tehdä veronkierron ja harmaan talouden torjumiseksi on totta että aina kun tullaan tämäntyyppisiin esityksiin niin kuin tämä on siinä tulee vastaan sekä yksilönsuoja että byrokratia mutta jos haluamme edetä harmaan talouden torjunnassa ja haluamme edetä siinä että että rahanpesua ei ei synny olipa se tausta siellä sitten terrorismia ihmiskauppaa huumeita valtioissa esiintyvää korruptiota tai vaikkapa vääränlaista arpajaispelilakien rikkomista joka tapauksessa se on laitonta toimintaa ja on tärkeää että että nämä rahat eivät vääristä markkinoita ja kanavoidu sitä kautta tavallisille markkinoille on totta että tätä pitää katsoa myöskin siitä näkökulmasta onko se kohtuullista toteuttaa mutta mielestäni on erittäin tärkeätä että näitä toimia tehdään sen lisäksi että tämä laki etenee siellä on monia muita lainsäädäntöhankkeita valmistelussa ja ja nimenomaan näin tulee toimia että se on kansainvälistä toimintaa

ole kuullut millä tavalla jälleen kerran lainsäädännöllä erilaisten pelkojen edessä kavennetaan ihmisten yksityisyyttä kansalaisten monitorointi ja valvonta kiristyy tavalla johon emme ole tottuneet tässä laissa lähdetään siitä että kaikkia voidaan epäillä rahanpesusta kunnes toisin todistetaan tämä onkin siinä mielessä mielenkiintoista että tämä ihmiskunnan tulevaisuus näyttää siltä että yksityisyytemme kapenee kunnes sitä ei enää ole ollenkaan ja tähän löydetään aina joku pelosta ja uhasta käsin nouseva syy nyt kun valiokunnat tätä käsittelevät olisi erittäin tärkeää ottaa tämä yksityisyydensuojan näkökulma erityisellä tavalla huomioon ettei käy niin että lopulta teemme sellaisen lain jossa meiltä viedään kaikki oma elämä

arvoisa puhemies kiitos ministerille selkeästä ja punnitusta esittelypuheenvuorosta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta on tärkeä osa terrorismin torjunnan kokonaisuutta ja siksipä tämä kokonaisuudistus on on hyvä ja nimenomaan korruptiota ennalta ehkäisevä hanke se toki tiukentaa valvontaa mutta luo samalla viranomaisille puuttumisen mahdollisuuksia myös tämä laajennettu politiikkojen ja ja meidän lähipiirien arvioiminen on paikallaan uudistus lisännee varmaankin hallinnollista työtä mutta samalla se kuitenkin lisää suomalaisen finanssialan läpinäkyvyyttä ja ennalta ehkäisevien mekanismien säätäminen on tarpeen jotta voimme ehkäistä myös korruptiota rahanpesulakien uudistaminen ei ole saanut joka puolelta varauksetonta kannatusta vaan kiristämistä on myös kritisoitu näihin kohtiin varmasti paneudumme vielä tarkemmin valiokuntakäsittelyssä mutta kiitos siitä että ministeri risikko on ollut johdonmukainen vaatiessaan sääntelyn yhdenmukaistamista ja myös keskeisten poliittisten päättäjien tunnistamisvelvoitteen sisällyttämistä lakiin tästä kritiikistä huolimatta koska näissä asioissa on hyvä että säännöt ovat samat kaikille ja kun nyt voimassa olevan rahanpesulain mukaan finanssialan yrityksillä on velvoite arvioida tehostetusti ulkomaalaisia poliittisesti vaikutusvaltaisia asiakkaita niin tämän direktiivin myötä sitten velvoite laajenisi myös

ylimpien tuomioistuimien tuomareihin siis myös suomalaisten osalta tiedämme että eu tasolla järjestäytynyt rikollisuus on kohdistunut viime aikoina ja yhä enenevässä määrin nimenomaan talousrikollisuuteen
arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys jolla pannaan täytäntöön euroopan unionin parlamentin ja neuvoston direktiivi on erittäin ajankohtainen ja tärkeä asia on nimittäin niin että kansainvälinen rikollisuus tänä päivänä käyttää kaikkia mahdollisia kanavia soluttautuu lähes joka paikkaan ja sen takia lainsäädännön ja ennen kaikkea viranomaisten tulee olla niin sanotusti herkällä korvalla koko ajan ja tällaiset lainsäädäntötoimet joita tässä ehdotetaan ovat erittäin hyviä ja kannatettavia totuus on kuitenkin se että tämän päivän maailmassa tuolla bittimaailmassa liikkuu valtava määrä kaikki osoitteet varmaan ole ihan päivänvalon kestäviä näin ollen lainsäädäntö pitää panna ajan tasalle ja toivoisin että nimenomaan niin nyt kun tässä direktiivissä puhutaan tällaisen keskuksen perustamisesta tämän asian tiimoilta niin varmaan sekin ehkä tarvitaan mutta mieluummin näkisin sen näin että poliisille ja nimenomaan kansainvälistä yhteistyötä tekeville poliiseille annettaisiin sitä sitä määrärahaa isojen byrokraattisten byrokraattisten virastojen rakentamisen sijaan koska ainoa tapa saada tämä rikollisuus kuriin on se että poliiseilla on riittävän hyvä valmius toimia laitonta rahanpesua ja laitonta rahojensiirtoa vastaan ilman riittävää henkilöstöä ja ja riittävän nykyaikaisia välineitä kansainvälisen rikollisuuden estäminen on äärimmäisen vaikeaa me kaikki tiedämme sen että esimerkiksi internetistä löytyy varmasti miljardeja mahdollisuuksia mahdollisuuksia siirtää rahaa paikasta toiseen niin että sitä on äärimmäisen vaikeaa selvittää

arvoisa puhemies arvoisa ministeri

että silloinen hallitus hyväksyi suomeen ensimmäisen kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintaohjelman ministeri urpilaisen valmistelun kautta siinä asetettiin kunnianhimoisia tavoitteita maakohtaisia tavoitteita ja valtionyhtiöille erityisiä tavoitteita jotka ovat tärkeitä meidän on kiittäminen tietysti euta siitä että me käsittelemme tänään tätä asiaa ja kiittäminen ministeriä siitä että hän on tuonut tämän asian asialliseen käsittelyyn tänään tänne saliin uskottavuus näissä asioissa edellyttää sitä että että me myös tämän kotipesämme pidämme hyvässä kunnossa suhteessa ja sen takia haluan muutaman sanan sanoa siitä viime hallituskaudella teimme paljon töitä harmaan talouden torjumiseksi siihen panostettiin kaksikymmentä miljoonaa vuositasolla ja tulostavoitteita asetettiin semmoisen kahdensadan miljoonan euron edestä tähän työhön palkattiin kolmesataakolmekymmentäviisi asiantuntijaa lisää tekemään tätä arkista harmaan talouden vastaista työtä sitä kautta myös näitä tuloksia saatiin aikaan mutta tätä työtä pitäisi jatkaa monella tapaa ja siinä mielessä minä kaipaan hyvin konkreettisia esityksiä jotka liittyvät tänne suomeen otan nyt muutaman esimerkin joissa toivoisin että hallituksen puolelta alkaisi tulla esityksiä tilaajavastuulaki koskee rakennusalaa sillä tavalla että siellä on aliurakoitsijoitten ja muiden osalta velvoitteita huolehtivat verovelvoitteistaan ja ja työehtovelvoitteistaan tämän tilaajavastuulain laajentaminen myös muille aloille kuin rakennusalalle olisi perusteltua veronumero joka koskee rakennusalaa on tuottanut erittäin paljon ja se on ennakolta ehkäissyt erittäin paljon tuonut valoisan talouden piiriin asioita veronumeron laajentaminen muillekin aloille kuin rakennusalalle kuljetusala hotelli ja ravintola ala esimerkkeinä

maahanmuuttajat tulevat tänne töihin he pelkäävät itse asettua ilmoittaa oikeuksistaan tämä kanneoikeus mahdollistaisi sen että näittenkin ihmisten asioita voitaisiin hyväksyä pienempiä mutta tärkeitä ovat tyyppihyväksytty kassakone ravintoloihin ja puhun liikennekaaren yhteydessä taksimittareista tai niihin rinnastettavista laitteista joilla varmistetaan että myös ne verotulot ovat kaikkien tiedossa nämä ovat niitä esimerkkejä joissa me toivoisimme että hallitus toimisi ja toisi tänne eduskuntaan konkreettisia esityksiä joilla uskottavasti voidaan harmaata taloutta torjua keskustahan viime kaudella esitti kuudensadan miljoonan euron tulolähteen harmaan talouden torjumiseksi kuinka tömäkkä se ohjelma on minä en ole vielä nähnyt sitä mutta sekin olisi tietysti kiva nähdä millä ohjelmalla tämä tavoite heidän mielestään on saavutettu siellähän saattaisi olla sellaisia esityksiä joita kannattaisi vielä tänäkin päivänä tuoda esille mutta jääköön sitten heidän esitettäväkseen arvoisa puhemies näitä ajatuksia esittäisin ja toivon että ministeri joka oli myös tekemässä viime hallituskaudella kovasti töitä tässä aihepiirissä voisi näihin kysymyksiin vastata

puhemies tämä esitys on erittäin tärkeä ja tarpeellinen ja pääosin oikean suuntainen tosiasiallisesti omistaja ja edunsaajatietojen läpinäkyvyys ja julkisuus on aivan olennaista niin rahanpesun ja terrorismin torjunnassa kuin veronkierron estämisessäkin asettamalla riittäviä läpinäkyvyysvelvoitteita kaikenlaisille omistustiedoille sekä edunsaajatiedoille voidaan ehkäistä ja paljastaa erilaista rikollisuutta markkinoita vääristäviä sisäpiirikauppoja korruptiota ja veronkiertoa olennaista olisi myös se että nämä edunsaajatiedot olisivat yleisöjulkisia eli eivät ainoastaan viranomaisjulkisia vaan on olennaista että myös laaja ja media saavat tiedot näistä asioista ja sitä kautta myös väärinkäytökset voivat nousta esiin arvoisa puhemies suomessa on ollut hyvä käytäntö eli omistusten hallintarekisteröinnin kielto joka edistää omistusten avoimuutta eduskunnan pöydällä on kuitenkin nyt joka mahdollistaisi suomalaisten omistusten hallintarekisteröinnin ja niiden salaamisen ulkomaisten arvopaperikeskusten kautta tämä olisi ristiriitaista tämän tavoitteen omistaja ja edunsaajatietojen avoimuuspyrkimysten kanssa sillä hallintarekisteröinnin mahdollistaminen loisi mahdollisuuksia kiertää veroja harjoittaa talousrikollisuutta ja korruptiota lain käsittely eduskunnassa on kesken se on nyt vähän hidastunut mutta toivoisin että siihen tehtäisiin ne muutokset joiden kautta me voisimme varmistaa että meidän lainsäädäntö on yhdenmukaista ja kaikki meidän lainsäädäntö velvoittaisi omistusten mahdollisimman laajaan julkisuuteen

myös tämä direktiivi on osoitus ja on tärkeätä että suomi ei ainakaan mene toiseen suuntaan ja mahdollista omistusten salaamista ja piilottamista vaan kaikki lainsäädäntö pyrkisi omistusten ja edunsaajatietojen laajaan avoimuuteen

puhemies suomessa on ollut rahanpesulainsäädäntö erittäin korkealla tasolla ja siitä meidän on syytä pitää kiinni myös jatkossa ja nyt kun tämän direktiivin myötä lainsäädäntöön on tulossa useita tarkistuksia niin on tarkoituksenmukaista että samalla tämä koko rahanpesulaki uudistetaan mutta niin että että tämä korkea taso säilytetään täällä on tullut esiin se että on huoli myös näistä ylilyönneistä varmasti on aiheellista pohtia tätä vakuutustuotteiden tulevaisuutta mutta kuten perustuslain tulkinta on perusoikeuksia rajoittavan lainsäädännön tulee olla täsmällistä ja tarkkarajaista mistä syystä tätä lakia ei voida kirjoittaa yhtä väljästi kuin mitä direktiivi on kirjoitettu niin että sikäli moni näistä säädöksistä on kyllä perusteltu uutena tässä lainsäädännössä tulee tämä käteismaksulla asiakkaan tunnistamisen kynnysarvon lasku joka siis laskee viidestätoistatuhannesta kymmeneentuhanteen euroon mikä on hyvä asia käytännössä siis tämä käteiskaupan tulkinta tarkoittaa vain tätä käteistä rahaa siitäkin on ollut kysymyksiä että tarkoittaako tämä myös korttikauppaa mutta käytännössä tämä ei koske siis maksukortteja vaan ihan käteistä rahaa ja sitten sitten tulee tämä velvoite tunnistaa poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt se siis on on ollut ulkomaisten henkilöitten osalta aikaisemmin mutta nyt se tulee kotimaisiin henkilöihin tässäkin on hyvä hyvä että tämä tieto tulee täsmällisesti ihmisille mistä on kyse jotta se ei aiheuta suurempaa huolta siis tässä tasavallan presidentti ministerit kansanedustajat korkeimman oikeuden tuomarit keskuspankin johtokunnan jäsenet valtio omisteisen yrityksen johtoelimen jäsenet suurlähettiläät ja heidän lähipiirinsä puoliso lapsi vanhempi tai läheisessä liikesuhteessa oleva vaikutusvaltainen henkilö vielä tästä harmaasta taloudesta haluaisin todeta

tuon aikarajan olkaa hyvä

eli todellakin

miten tämä tämä laki on osa harmaan talouden torjuntatoimia joita tällä hallituskaudella tehdään useampiakin edustaja ihalainen totesi että hänen aikanaan tehtiin useita toimia mainitsitte veronumeroiden käyttöönoton ja sen että palkattiin lisää henkilöitä ja saatiin myös tuloksia aikaiseksi ja herätitte kysymyksen tästä keskustan esittämästä kuudensadan miljoonan euron hyödystä teidän varjobudjetissanne nyt viimeisimmässä toitte esiin että kahdenkymmenen miljoonan euron panostuksella saataisiin kahdensadan miljoonan euron verohyödyt tästä harmaan talouden torjunnasta tästä olisin halunnut vielä vähän tarkempaa tietoa kun itse kysyitte tätä kuudensadan miljoonan euron hyötyä niin onko tämä teidän laskelmanne nyt sitten sellainen johon voi luottaa ja realistisella pohjalla kun ilmeisesti joidenkin muiden laskelmissa tämä hyöty jää kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla puoleen siitä mitä mitä sosialidemokraatit ovat ajatelleet tähän ei saatu vastausta silloin kun tästä keskusteltiin salissa edellisen kerran ehkä tässä yhteydessä demareilta tulee sitten vastaus siihen ovatko ovatko nämä laskelmat paikkansapitäviä

puhemies niin kuin totesin viime hallituskaudella asetettiin se sama tavoite kaksikymmentä miljoonaa rahoitusta ja kaksisataa viiva kolmesataa miljoonaa tuloja kokoomus oli tässä hallituksessa muistaakseni mukana ja oli aktiivisesti vaikuttamassa siihen että näitä tavoitteita saavutetaan eikä silloin sitä tavoitetta kyseenalaistettu ja sama on nyt meillä vain on nyt kahdennenkymmenennenensimmäisen kohdan erityinen ohjelma joka lisää vauhtia harmaan talouden torjuntaan liittyvissä asioissa siihen liittyen me olemme vaatimattomia tämän tavoitteen kanssa koska

aivan varma siitä että näitten lisätoimien myötä näihin tavoitteisiin voidaan päästä sitä paitsi sitten pitää aina nähdä että harmaan talouden torjunnassa tehdään paljon semmoista ennakolta ehkäisevää työtä jotka johtavat siihen että siihen ei

tietenkään vielä myönnän vastauspuheenvuorot edustaja laukkaselle ja sitten keskustelun avanneelle edustaja mäkelälle
arvoisa herra puheenjohtaja euroopan petosyksikön panostukset ovat noin viisikymmentä miljoonaa vuodessa ja siitä saadaan noin kolmesataaviisikymmentä viiva neljäsataa miljoonaa hyötyä siis koko euroalueelta suomessa nämä arviot siitä kuinka paljon

tutkimukseen tuottaa ovat voimakkaasti ylimitoitetut olisi ihan hyvä että joku oikeasti sitä tutkisi mitä sillä saadaan mutta täällä esitetyt monet luvut eivät kyllä vastaa todellisuutta

puhemies edustaja ihalaiselle esittäisin kysymyksen ajatteletteko niin että tässä on jatkuvasti samantyyppisellä panostuksella saatavissa yhtä suuret hyödyt nyt kuitenkin varmasti ne toimenpiteet joita itsekin luettelitte ovat jo vaikuttaneet kuten edustaja zyskowicz täältä kuiskasi omenat on ikään kuin poimittu jo matalammalla olevat omenat on jo poimittu ja ja käytännössä

ihalainen vastauspuheenvuoro ja sitten menemme
se on selvää että näillä nykyisillä toimenpiteillähän se ei ole mahdollista minä luettelin tuossa kuusi sellaista uutta toimenpidettä jotka vaikuttavat otan nyt pari esimerkkiä jos veronumero veronumero lainataan muillekin aloille kuin rakennusalalle se tuo erittäin merkittäviä tuloja jos tilaajavastuulakia ulotetaan siihen että nämä alihankkijat ja muut toimijat joutuvat noudattamaan verovelvoitteita ja ja muita velvoitteita muuallakin kuin rakennusalalla se tuo erittäin paljon tuloja siinä on

yhteiskunnassamme meidän on puututtava näihin tiukasti ja yhdessä laajennan keskustelua edelleen harmaaseen talouteen ja aggressiiviseen verovälttelyyn joista täällä on käyty ansiokasta keskustelua toisin esiin myös sen huolen että kun viime keväänä keskustelimme panama paperien seurauksena tässäkin salissa aggressiivisen verovälttelyn ongelmista yhteiskunnassamme nythän finnwatchin tuoreen raportin mukaan neljäsataa viiva tuhatneljäsataa miljoonaa euroa suomi menettää vuosittain pelkästään aggressiivisen verovälttelyn seurauksena

työryhmä johon edustaja harakkakin viittasi selvittämään aggressiivisen verovälttelyn ja harmaan talouden tilannetta suomessa ja myös estämään sitä no tämä työryhmä muuttui matkan varrella seurantaryhmäksi eli siltä vietiin käytännössä toimintavaltuudet tämän jälkeen tämä seurantaryhmä on kokoontunut yhden kerran se joi kahvit ja se sai tilannekatsauksen ihan hyvä juttu sinänsä mutta minä katsoisin että tämän salin arvovalta ja tämän asian vakavuus edellyttävät tältä työltä vähän suurempaa draivia

puuttua
myönnän vielä vastauspuheenvuoron edustaja raatikaiselle ja ja sitten ministeri puhuu

ihan sattumalta olen jonkun verran harmaata taloutta tutkinut ja myöskin korruptiota ja terrorismissakin ollut hiukan mukana en tekijänä vaan tutkintapuolella niin että minulla on ehkä jonkunnäköistä kokemusta se on hienoa että täällä on paljon asiantuntijoita paikalla muitakin kuin minä mitä tulee tähän parlamentaariseen harmaan talouden seurantaryhmään niin viime viikolla tapasin uuden sihteerin siellä on sihteeri vaihtunut kysyin mikä on tilanne tilanne on nyt se että ollaan järjestämässä kokousta joulukuussa minulla ei ole tapana toisin kuin ehkä sosialidemokraateilla järjestellä kokouksia vain sen takia että ollaan kokouksessa niitä järjestetään silloin kun on jotain kerrottavaa tämä ei ole kovin monimutkainen asia nytkin kiitos ja nyt

siirrymme ministerin puheenvuoroon ministeri risikko

arvoisa herra puhemies sanon muutamasta asiasta ja sitten vielä jatkan jossain muussa puheenvuorossani kiitos näistä hyvistä kommenteista ja ja myöskin siitä evästyksestä mitä on annettu tuossa ihan muutamalla sanalla sanon tästä kun on syytetty että tämä direktiivi toisi ylisääntelyä se onkin totta että se direktiiviin nähden tuo jonkin verran johtuen meidän kansallisesta sääntelystä tämä direktiivihän edellyttää että pankkiala ja sitten vakuutuspuolelta henkivakuutukset ja sijoitusvakuutukset kuuluisivat kuuluisivat tämän

on huomioitu vahinkovakuuttamisen rahanpesuriskit ja työeläkevakuutukset on sisällytetty kaksituhattakahdeksan rahanpesulain soveltamisalaan ja nyt siis pankkialan lisäksi tulee vakuutusala kokonaisuudessaan vaikka direktiivi ei sitä täysin edellyttäisi johtuen siis meidän omasta omasta kansallisesta lainsäädännöstä sosiaaliturvan luonteisissa vakuutuksissa sovelletaan yksinkertaistettua menettelyä se on täällä jo sanottu ja sen lisäksi on sanottu vielä että asetuksella voidaan tarkentaa niitä tuotteita joihin voidaan käyttää myös yksinkertaistettua menettelyä mutta se tulee sitten vasta asetuksella korostan että täysin uusi sääntely perustuu neljänteen rahanpesudirektiiviin ja sieltä tulee se kaikki täysin uusi sääntely tähän tähän lainsäädäntöön täällä kysyttiin myöskin edustaja heinonen kysyi tästä paf tilanteesta se kuuluu soveltamisalaan samalla tavalla kuin veikkaus oy toimivalta valvonnassa on tarkoitus siirtää maakunnan hallitukselle niin sanotulla sopimusasetuksella itsehallintolain mukaisesti

ja siitä erittäin ansiokkaita puheenvuoroja pidettiin kyllä tämä hallitus pitää huolta myös tästä harmaan talouden estämisestä monilla eri keinoin kysyttiin edustaja räsänen kysyi myös näistä taloudellisista vaikutuksista ja siitä onko niitä huomioitu tästä syystä olen nyt täydentävässä budjettiesityksessä esittänyt valtiovarainministeriölle että me saisimme lisää rahoitusta tulevan tulevan vuoden budjettiin johtuen tästä että me tarvitsemme sitä tässä hyvin monella sektorilla tulee sitä sitten kuinka paljon harmaan talouden estämiseen niin nämähän ovat yleensä aina kokonaisuuksia ja kun rikoksia selvitetään niin siellä saattaa tulla erilaisia erilaisia asioita sitten vastaan mielestäni kaikki se mitä me pystymme poliisien resursseja lisäämään auttaa kyllä tässäkin asiassa palaan vielä seuraavassa puheenvuorossani siihen miksi poliittista vaikutusvaltaa kysytään tässä hieman hämmästelin edustaja harakan puheenvuoroa mutta ehkä saan siihen sitten vielä tarkempaa vastausta ja kommentoin sitä itsekin vielä

arvoisa herra puhemies haluan vielä todeta sen että pidän tätä esitystä kannatettavana ja hyvänä mutta on varmasti tarpeen tarkemmin selventää tiettyjä yksityiskohtia otan nyt esimerkiksi tämän finanssivalvontakeskuksenkin esille nostaman kysymyksen että miten määritellään tämä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö koska täällä lakipykälässä todetaan että tämä riskiperusteinen arviointi ja

nämä nämä kyselyt kohdistuvat niin että kysellään onko asiakas tai onko hän ollut poliittisesti vaikutusvaltainen tai sitten onko hän tai onko hän ollut poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen tai liikekumppani eli tässä voidaan todellakin näitä kyselyjä ulottaa poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden perheenjäseniin lapsiin jopa entisiin puolisoihin

on ymmärtääkseni sisäministeriön laatima esimerkkilista ja sieltä esimerkiksi puuttuvat europarlamentaarikot jotka ymmärtääkseni kyllä tähän listaan periaatteessa kuuluisivat sitten haluan kommentoida sitä vielä kun täällä puheenvuorossa väitettiin että tämä hallitus olisi pitänyt parempaa huolta poliisin resursseista kuin edellinen tosiasiassa edellinen hallitus piti poliisimäärän noin seitsemässätuhannessaneljässäsadassa se on laskenut jo parilla kolmellasadalla ja uhkaa laskea sinne seitsemääntuhanteen ja edustaja zyskowiczkin tietää että tekniset kehykset ovat teknisiä kehyksiä ja sitten ne poliittiset päätökset tehdään hallitusohjelmissa ja kehyspäätöksissä

ovat meidän vitsauksia joihin meidän täytyy löytää vastaukset toisaalta kuitenkin itse juristina ja perustuslakivaliokunnan jäsenenä haluan että meillä on tietyt reunaehdot oikeusvaltiossa ilokseni huomasinkin että täällä oli aika pitkät perustelut jopa poikkeuksellisen pitkät perustelut perustuslakivaliokunnan kannanottoa varten katselin täällä mitä mitä perustuslain pykäliä me joudumme perustuslakivaliokunnassa pohtimaan niin ne tulevat olemaan ainakin yksityiselämän suoja erityisesti kotirauhaan liittyvät asiat henkilötietojen suoja omaisuudensuoja ja elinkeinovapaus lisäksi täällä minusta erittäin mielenkiintoista oli oikeusturvan takeet perustuslaissahan on säädetty että tulee olla oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa tuomioistuimessa vaikka perustuslain kahdeskymmenesensimmäinen pykälä ei sisällä luetteloa oikeusturvan osa alueista oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin käsitteeseen on vakiintuneen tulkinnan mukaisesti katsottu kuuluvaksi myös oikeus puolustautua ja valita itse oikeudenkäyntiavustaja tämä on täysin selvä tilanne jos olet syytettynä sinulla täytyy olla juridista apua jotta voit käsitellä sitä asiaa juridisesti ja on erittäin tärkeää että täällä on lueteltu erikseen ja poissuljettu että mitään velvollisuutta antaa tietoa ei tietenkään voi olla henkilöllä joka on kyseisen syytetyn puolustusasianajaja jollain lailla neuvomassa häntä sehän menettäisi täysin merkityksensä eihän kukaan voisi enää mitään asianajajalle sen pelossa kertoa ettei hän voi mahdollisesti puolustautua erittäin hyvä täällä sitten lisäksi puhuttiin muistaakseni

edustaja antero laukkanen puhui vielä yksityisyydensuojasta ja henkilötietojen suojasta ja se on se on minusta erittäin tärkeää ottaen huomioon juuri tämä mistä edustaja räsänenkin puhui kuka on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö mitä tietoja sinne lähdetään lähdetään rekisteröimään ja mitkä ovat välttämättömiä ja tarpeellisia miten niitä säilötään ja luovutetaan kuitenkin on kysymys perheenjäsenistä eli pysytään siinä että sinne talletetaan välttämättömät tiedot ja että rekisteri on luotettava ja turvallinen sieltä luovutetaan tietoja vain välttämättömiin tilanteisiin täällä oli joitakin puheenvuoroja mediajulkisuudesta niin että ainakaan tämäntyyppisiä asioita ei missään tapauksessa voi suoralta kädeltä lähteä mediaan mediaan avaamaan täytyy aina olla varovainen ihmiset voivat ymmärtää myös väärin joku voi saada semmoisen leiman että on jotenkin vähän outo kun nimi on jossakin listassa täytyy aina muistaa että asiat eivät aina välttämättä ole niin kuin ne ovat vaan ne ovat sitä miltä ne näyttävät on on mietittävä myös ihmisten yksityiselämää ja se on tärkeätä

täällä tuli kritiikkiä tästä oliko edustaja parviainen vai kuka esitti kritiikkiä tästä että tämä harmaan talouden seurantaryhmä ei ole nyt kokoontunut olen itsekin sen jäsen ja tosiaan puheenjohtaja edustaja raatikainen on sen kutsunut koolle me siis joimme kahvia kyllä mutta noin pari tuntia kävimme asioita läpi ja minä ainakin koin että pystyin vaikuttamaan olin perehtynyt asioihin etukäteen poliisi tuomioistuinlaitos näin niin että kyllä minä ainakin koin että pystyin vaikuttamaan kyllä me ihan aidosti siellä teimme muutakin kuin joimme kahvia en haluaisi että vähätellään meidän työtämme se on ihan vakavaa työtä minusta on aivan hienoa että edustaja raatikainen ei pidä kokouksia vain sen takia että me sinne menisimme nimenomaan juomaan sitä kahvia jos siellä kerran ei ole sellaista asiaa siellä oli todella paljon asioita me saimme raportteja veimme asioita eteenpäin minulla ei ole ollenkaan sellainen kuva että se on heitetty ikään kuin tuosta vain ja juotu kahvia annetaan oikea käsitys kuitenkin täällä kansalaiset seuraavat näitä ohjelmia ja lähetyksiä ja tulee palautetta että täällä salissa ei istuta eikä tehdä mitään olen yrittänyt kertoa että me istumme valiokunnissa ja kokouksissa ja me teemme siellä aitoa työtä

arvoisa puhemies on tietysti hyvä tietää että pari kokousta on pidetty tai yksi kokous on pidetty ja yksi on ehkä tulossa mutta kun ottaa huomioon että tässä salissa käytiin mielestäni erittäin hyvä rakentava hyvä rakentava jopa voi puhua yksimielisyydestä keskustelu siitä miten suomen eduskunnan pitäisi puuttua nimenomaan aggressiiviseen verovälttelyyn jotta me saisimme verotuloja eikä tarvitsisi leikata palveluista koulutuksesta ja niin edelleen ja pääministeri sipilä lupasi eduskunnalle että ryhdytään ripeästi toimiin ja hallitus on tästä samaa mieltä että tarvitsemme tietoa ja tarvitsemme toimia verovälttelyyn puuttumiseksi niin nyt on vuosi mennyt ja on pakko myöntää että yhtään mitään ei ole tapahtunut

arvoisa herra puhemies nyt en puhu kahvista enkä kahvikupeista mutta tärkeistä resursseista kuitenkin on hyvä että hallitus on tehnyt esityksen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kitkemiseksi tästä maasta esitys ja erityisesti esityksen tavoitteet hyvinkin kannatettavia mutta kysyn resursseista viime keväänä tässä salissa käytiin pitkä keskustelu veroparatiiseista niin sanottujen panaman papereiden yhteydessä tuolloin niin tässä salissa kuin myöhemmin illalla yleisradiossa a studiossa nousivat esiin myös viranomaisten resurssit tehdä tärkeää harmaan talouden torjuntatyötä veroparatiisien ja niin edelleen yleisradion a studiossa veroneuvos markku hirvonen toi esiin verohallinnon asiantuntijoiden vähäisyyden tässä puheenvuorossaan hän toi esiin että verohallinnolla on käytettävissään viisitoista asiantuntijaa veroparatiisityön osalta viisitoista kun samaan aikaan ruotsissa vastaavien virkamiesten määrä on kaksisataa ja norjassa

jos otetaan vertailuluvuksi tämä aikaisemmin mainitsemani veroparatiisityön osa pelkät ohjelmat ja lakiesitykset eivät eivätkä myöskään nämä parlamentaariset työryhmät varmista sitä että tässä työssä onnistutaan vaan nimenomaan me tarvitsemme niitä käsiä poliisin puolella puhutaan poliisin resurssien lisäämisestä haluan muistuttaa että nyt ainoastaan pysäytettiin se alamäki mikä on jo vuosia tässä tasavallassa jatkunut poliisien määrän väheneminen ja sille pysähdykselle sosialidemokraatit antavat täyden tuen niin kuin annoimme viime keväänä sisäisen turvallisuuden selonteon ryhmäpuheenvuorossamme

arvoisa puhemies harmaan talouden kitkeminen ja ja terrorismin torjunta on mitä tärkeintä ja ja tämä hallituksen esitys on on erittäin hyvä on myös tärkeätä että saamme lain rahanpesun selvittelykeskuksesta yksi erittäin julma ja vastenmielinen osa harmaata taloutta on ihmiskauppa se on julmaa rikollisuutta jossa rikotaan ja hajotetaan ihmisiä joitakin vuosia sitten vähemmistövaltuutettu selvitteli suomen tilannetta ja myös meillä on yllättävän paljon ihmiskauppaa vähemmistövaltuutetun ansiokkaan raportin pohjalta on on parannettu tilannetta suomessa on on saatu uhrien auttamisjärjestelmä on parannettu uhrien tunnistamista mutta yksi keskeinen ehdotus vähemmistövaltuutettu silloin teki on se että rikospoliisiin perustettaisiin erityinen yksikkö tutkimaan ihmiskauppaa ja siihen liittyvää rikollisuutta tämä rikollisuus on todellakin rajat ylittävää ja se liittyy hyvin vahvasti moneen muuhun rikollisuuteen kuten kuten rahanpesuun kysyisin ministeriltä onko eusta kenties tulossa joitakin uusia työkaluja tai vahvistusta ihmiskaupan torjuntaan tai tai voisitteko ajatella että rikospoliisi suomessa voisi vahvistaa ihmiskaupan tutkimista tai perustaa tällaisen yksikön mitä vähemmistövaltuutettu aikoinaan

arvoisa puhemies edustaja raatikainen joka on harmaan talouden seurantaryhmän puheenjohtaja vastasi kysymykseeni mahtaako ryhmä kokoontua vielä tämän vuoden puolella onhan se kieltämättä outoa että täällä salissa pitää kysellä kun muuta yhteydenpitoa ei ole tuossa juhannuksen alla pidetyssä kokouksessa todettiin että seuraava tapaaminen on lokakuussa kun nyt ollaan marraskuun puolivälissä voisi ehkä olettaa että jäsenille lähetetään jotain viestiä miksi kokoontuminen on viivästynyt no sen sijaan että edustaja raatikainen olisi edes muodon vuoksi pahoitellut hän katsoi aiheeksi vinoilla vinoilla kysyjälle jos olisin ilkeä ihminen niin tulkitsisin että tyylilaji paljastaa hallituksen asennoitumisen harmaan talouden vastaiseen työhön mutta onneksi en ole

arvoisa puhemies

veronkierto tosissaan no hyvin kuvaavaa tälle kansalliselle keskustelulle viime aikoina on ollut se että me yhdessä kyllä jaamme käsityksen siitä että veronkierrolle pitää panna stoppi mutta siitä mitä se tarkoittaa me olemmekin sitten jo kovin eri mieltä

että olemme tänään käsittelemässä hallituksen esitystä mutta voi sanoa että monellakin tavalla kyllä nyt juoksua pitäisi kaikilla tavoin parantaa ensinnäkin voi todeta että tehdyt työt kertovat paljon siitä minkälaista veronkiertoa tällä hallituspohjalla aiotaan suitsia tosiasiassa eussa on hyvin tiukasti linjattu ja lähdetty siitä että tämä nousee erityisen suurelle agendalle valitettavasti sipilän hallituksessa tahti on ollut vähän toinen ja tarmokkuudelle siinä että toimitaan uudella veronkiertodirektiivillä ja myös haastamalla näitä monikansallisia yrityksiä jopa oikeuteen ei ole suomessa ollut kovin montaa korvaa kuuntelemassa tätä tärkeää työtä nyt me olemme tilanteessa jossa kyllä pitää hiukan tiukemmin hallituksen siihen että me pystyisimme selkeästi tiukemmin ottamaan kiinni veronkierron välttelystä eussa on arvioitu että veronkierron välttelyllä voitaisiin käytännössä kotiuttaa verotonta tuloa jopa tuhat miljardia euroa suomessakin tämä summa nousee satoihin miljooniin lähteestä riippumatta arvoisa puhemies sitten iso kysymys on se mitä me tarkoitamme silloin kun me puhumme verojen kierrosta ja niiden välttelystä aggressiivinen verosuunnittelu verosuunnittelu vai verojen kierto se on selvää että verojen kierto on

taas on pidetty laillisena mutta

ainakin lain hengen mukaisesti

voidaan katsoa olevan sellaista että se olisi lain hengen vastaista nyt minä ihmettelen kun niin paljon on joko lain hengen vastaista tai jopa lain vastaista toimintaa vielä liikkeellä miksi ei oteta tiukemmin kantaa näihin asioihin olemme sosialidemokraattisessa vaihtoehtobudjetissa esittäneet että me voisimme tilkitä valtiontaloutta ottamalla käyttöön sellaista verotonta tuloa joka ei ole ollut verotettavissa aikaisemmin yksi esimerkki siitä on sijoitusvakuutukset tämän hallintarekisterikeskustelun yhteydessä me tulimme yhdessä siihen johtopäätökseen että on selvää että kyllä meidän täytyisi pystyä paremmin kuvaamaan sitä mitä omistajuutta kenelläkin on tänä päivänä keskustellaan lehtien palstoilla tavallisten ihmisten omistajuudesta hyvin paljon ja myöskin niistä mahdollisista kytköksistä sen sijaan meillä jatkuvasti on täällä salissa sellaisia osapuolia jotka haluavat jättää nämä monenlaiset kytkökset paljastamatta ja se ei osoita kauhean hyvää

haluankin nyt kannustaa hallitusta siihen että jos sijoitusvakuutukset otettaisiin tämän verotuksen piiriin jopa sillä varsin kevyesti verottavalla mallilla jota sosialidemokraatit ovat esittäneet niin me saisimme paljon sellaisia eriä näkyviin jotka ennen eivät ole tulleet esiin sen takia kannustaisinkin nyt edustaja raatikaistakin ottamaan nämä asiat siellä omassa työryhmässä esille jos hallitus itse näitä ei ole tuomassa päivänvaloon toinen iso juttu sekä maailmalla että meillä on tämä holdingyhtiökäytäntö jossa saman

taholta kunnolla puuttumaan me pystyisimme myös omalla toiminnallamme esittämään esimerkkejä siitä että näin ei voi toimia lisäksi lopuksi on todettava että on paljon muita esimerkkejä siitä että jos me emme osallistu eun yhteisiin talkoisiin näiden monikansallisten yritysten suitsimiseksi ja niiden toiminnan suitsimiseksi niin me olemme tilanteessa jossa me samaan aikaan sille argumentille annamme siipiä joka kulkee niin että verojen kierto on vain pakko tehdä jotta menestyisi eikä sellaiselle maailmalle ole kyllä kovin

jossa perusfilosofiana on se että vain veroja kiertämällä voi menestyä se ei voi olla kunnollisen eu tasoisen yhteiskuntajärjestelmän perusta että me sallimme että on näin paljon verotonta ainesta jota ei tarkoituksellisesti haluta ottaa tämän verotuksen piiriin siksi minä kannustaisin hallitusta edelleen terhakka uusi ministeri harmaan taloudenkin first lady voisi hyvin ottaa laajemman erän tähän niitä asioita joita hallituksessa ottaisitte tämän harmaan talouden torjuntaan mutta myöskin joita jo äsken mainitsin joissa me saisimme omaisuuseriä paremmin näkyviin ja tämän verotuksen ja avoimuuden piiriin kyllä tässä kansallisillakin talkoilla on on tehtävissä ja eu talkoilla varsinkin ja jos muuten tämä tuntuu vastenmieliseltä niin totean että viime hallituskaudella aloitettiin erittäin esimerkillinen veronkierron vastainen toiminta ja siltä osin uskon että eräs avainhenkilö oli silloinen valtiovarainministeri jutta urpilainen joka kaikilla areenoilla oli tämän agendan kanssa liikkeellä nyt tämä sopisi kyllä oikein hyvin esittelevän ministerinkin rooteliin

kiitos edustaja raatikaiselle tästä selvennyksestä ja syy tähän työn viivästymiseen sikäli kuin henkilöstövaihdoksista on kyse on toki varsin inhimillinen ja ymmärrettävä kritiikkini kohdistuikin nimenomaan siihen että työryhmä muuttui matkan varrella seurantaryhmäksi ja seurantaryhmän fokus vielä rajoittui yleisesti esimerkiksi niin että aggressiivinen verovälttely ei ollut mukana vaan me keskitymme siellä työryhmässä harmaan talouden torjuntaan joka sekin on äärimmäisen tarkoita muuta vaan haen sitä että tämä työ on niin suuri että se vaatii minun mielestäni paitsi tältä työryhmältä myös koko eduskunnalta mahdollisimman laajan kirjon erilaisia toimenpiteitä ehkä me voisimme siinä joulukuun kokouksessa työryhmässä sitten miettiä yhdessä millaisia askeleita otamme eteenpäin jotta saamme aidosti tämän työn seuraavalle vaihteelle

on hyvä nyt tietää että tämä keskustelu puheenjohtajan ja sihteerin välillä on käyty en näe mitään erikoista syytä siihen miksei meitä jäseniä olisi voitu informoida siitä että suunnitelmat ovat muuttuneet ja miksei muutoin kuin näin erikseen kysyttäessä kyllä varmaankin oli ihan aiheellista ja paljastavaakin se millä tavalla puheenjohtaja raatikainen luonnehti tämän ryhmän työtä meillä on tarkoitus vain seurata nyt ehkä meillä on lievä erimielisyys siitä kuka haluaa seurata lähempää ja kelle riittää seurata kauempaa

arvoisa herra puhemies poliisien määrä on tässä useammassa puheenvuorossa tullut esille olen monessa yhteydessä aikaisemmin kantanut asiasta huolta niin kuin moni muukin täällä ja kannan myös tulevaisuudessa jos suomessa olisi poliiseja sama määrä kuin ruotsissa jos suhteutetaan siis väkiluvut suomessa poliiseja pitäisi olla noin kymmenentuhatta mutta suoraan näitä ei tietenkään voi verrata koska eri maissa poliiseilla on erilaisia tehtäviä niitä on jaettu eri tavalla eri viranomaisten kesken ja siinä suhteessa suorat vertaukset eivät ole mahdollisia

edustaja räsäselle joka tosin lähti täältä jo pois kun edustaja räsänen hämmästeli että puuttuvatko tästä listasta euroopan parlamentin jäsenet nyt kun katsoo tätä pykälätekstiä täällä todetaan että että poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä joka toimii tai on toiminut julkisessa tehtävässä valtionpäämiehenä parlamentin jäsenenä elikkä tässä nyt ei eritellä onko kansallisen parlamentin jäsenestä vai euroopan parlamentin jäsenestä kyse mutta ilmeisesti tässä nyt tarkoitetaan sitten molempia samalla kiinnitti huomion tämä

meillä käytännössä tarkoittaa sitä että asuvat samassa osoitteessa

arvoisa puhemies täällä on puhuttu aggressiivisesta verovälttelystä ja on hyvä että puhutaan sillä aggressiivinen verosuunnittelu ja verovälttely on valtava ongelma finnwatchin arvion mukaan suomi menettää vuosittain veroja viiva tuhatneljäsataa miljoonaa euroa joka tapauksessa ne ovat valtavia summia pois yhteisestä hyvästä ja se on iso kilpailuvääristymä suuryrityksen eduksi siinä kärsivät pienyritykset jotka eivät pysty tällaista kansainvälistä aggressiivista verosuunnittelua tekemään on erittäin tärkeää että tähän ilmiöön puututaan niin kansainvälisesti kansainvälisesti eu tasolla kuin kansallisestikin tehdään mitä voi on hyvä että meillä on harmaan talouden torjumisen parlamentaarinen ryhmä mutta sen pitäisi toimia ja ei riitä että se kokoontuu vaan hallitukselta odotetaan nyt toimia aggressiivisen verovälttelyn kitkemiseksi on myös muistettava että eduskunta on muutama vuosi sitten hyväksynyt ponnen joka edellyttää aggressiivisen verosuunnittelun aiheuttamien veromenetysten arvioimista ja raportoimista vuosittain eduskunnalle tätä ei valitettavasti ole toteutettu vaikka ponsi on hyväksytty mutta onneksi nyt finnwatch on julkistanut tämän arvionsa mutta tarvittaisiin kyllä

tuomassa eduskuntaan suunnitelman aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi lisäksi haluan kysyä mitä aiotaan tehdä valtio omisteisten yhtiöiden veroraportoinnin parantamiseksi tästä on linjattu että valtio omisteiset yhtiöt tekevät maakohtaista kirjanpitoa ja veroraportointia mutta tämä veroraportointi on osoittautunut erittäin puutteelliseksi tämä on sellainen ongelma mikä voidaan omalla päätöksellä korjata

arvoisa herra puhemies hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin on varmasti meidän kaikkien mielestä tervehdittävä ja oikeinkin on toki laajentunut aggressiiviseen verosuunnitteluun mutta pitäytyäkseni ehkä lähempänä tätä aihetta kuinka terrorismia rahoitetaan ja rahanpesua tapahtuu varmasti varmasti arvon ministerillä on niin kuin arkipäivässä ehkä lähempänäkin kokemuksia mitä meillä täällä kansallisesti tapahtuu meillä täällä kansallisesti tapahtuu kuittikauppaa meillä pimitetään yritysten rahavirtoja niin että meillä maksetaan tässä maassa alipalkkaa jolloin tavallaan tilaajalta saatu tuotto ei ei kohdennukaan niin kuin normaalissa liiketoiminnassa vaan jää verotettavaa rahaa pois joka on sillä harmaalla alueella esimerkiksi sellainen ulkomaalainen toimija joita nyt meillä täällä esimerkiksi telakkateollisuudessa on joka tulee tänne ja käyttää alipalkattua henkilöstöä saa veroetuutta ja se on juuri sitä harmaata aluetta mitä on sitten helppo kohdentaa näille rikollisjärjestöille meillä tässä maassa toimii ja on kuittikaupasta kiinni jääneitä rikollisjärjestöjä ja meillä siis pitäisi olla tämä homma hanskassa siksi kysynkin tässä jo esimerkiksi edustaja ihalaisen listaamia asioita jotka niitä todellisia kanavia joiden kautta meillä tapahtuu verovälttelyä rikollisten toimintojen rahoittamiseksi ja se on vain sitten se yksi kanava että se menee tänne terrorismin puolelle tämä veronumero ja tilaajavastuulain kehittäminen siihen suuntaan olisivatko nämä nyt siinä keskiössä että vaikka tämä on eu vetoinen nyt kansallisesti kannattaisi tulla tähän talkooseen mukaan
arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi on hyvin tärkeä ja kovasti kannatettava näihin epäkohtiin ja näitä lähellä oleviin tahoihin liittyy usein myös ihmiskauppaa ja monia siitä aiheutuvia lieveilmiöitä näiden kitkeminen on erittäin tärkeää
mutta vaikka hallituksen esitys on hyvä niin se ei yksin riitä vaan tarvitaan riittävät ja tehokkaasti toimivat resurssit eli tarvitaan lisää poliiseja siis riittävästi poliiseja tarttumaan ja hoitamaan nämä epäkohdat mutta tarvitaan riittävästi poliiseja siis enemmän poliiseja myös siksi että poliisit itse jaksaisivat valtavan työmäärän ja vastuun keskellä kentällä monin paikoin poliisien jaksaminen on koetuksella ja alanvaihtoa osa kentällä suunnitteleekin sen vuoksi kysyisinkin ministeriltä huomioidaanko poliisien omaa riittävästi ja saadaanko jatkossa oikeasti riittävästi lisää resursseja arvoisa puhemies ihan julkisista verotiedoista ilmenee että suuret konsernit maksavat ulkomailla veroparatiiseissa oleville tytär ja emoyhtiöilleen konserniavustuksia ja näin ne siirtävät vuosivoittojaan suomalaisen verottajan ulottumattomiin näin siitä huolimatta että konserniavustuksen verovähennyskelpoisuus on laissa sidottu siihen että molemmat osapuolet eli saava ja sen maksava yhteisö ovat kotimaisia suomeen rekisteröityine kotipaikkoineen tämä sama kotimaisuusvaatimus koskee myös niitä tapauksia joissa toisen konserniyhtiön kotipaikka on toisessa eu maassa kuin suomessa siis näiltä osin tämmöiset sisämarkkinat eivät toimi vaan täytyy olla nimenomaan suomessa tämä tällä hetkellä voimassa oleva laki on vuodelta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkuusi eli ajalta ennen pääomien vapaata liikkuvuutta euroopassa ja tässä laissa on olemassa sellainen porsaanreikä joka mahdollistaa konserniavustuksen maksamisen veroparatiisissa olevalle tytäryhtiölle tai emoyhtiölle yksi sellainen iso asia millä saataisiin miljoonia kotoutettua kun tämä porsaanreikä tukittaisiin siitä on muun muassa hallituksella olemassa kyllä lakialoite toivottavasti menee eteenpäin tässä on myös semmoinen asia että harmaan talouden torjuntaryhmä olisi voinut käsitellä ja tutkia asiaa miten muissa maissa maksetaan näitä konserniavustuksia onko niissä voimassa ja ja muutettu lakia vuoden tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkuusi jälkeen näiltä osin meillä ei ole muutettu kyllä meillä jos meillä on seurantaryhmä olemassa seurantaryhmän on tehtävä työnsä ja katsottava niin että nämä asiat menevät sen mukaan mitä tällä hetkellä on ja että nämä ovat kotimaisia on myöskin eun tasolla todettu että näin pitää olla ja myöskin kho on ottanut asiaan kantaa arvoisa herra puhemies täällä edustaja kiurun ja eräiden muiden toimesta on kiinnitetty huomiota siihen tärkeään kysymykseen mikä on lakiin perustuvaa verosuunnittelua ja mikä on niin aggressiivista verosuunnittelua että se itse asiassa johtaa siihen että kyseessä onkin lain tuntema veronkierto näitä rajankäyntejä joutuu oikeuslaitos tekemään jatkuvasti mutta kiinnittäisin huomiota siihen että muutama kuukausi sitten korkein hallinto oikeus teki kaksi merkittävää ratkaisua joissa se muistaakseni äänestysten jälkeen kahdessa merkittävässä ja mittavassa tapauksessa katsoi että niissä esillä olleet rahoitusjärjestelyt olivat itse asiassa veronkiertoa ainakin verottaja itse on arvioinut että kun näitä korkeimman hallinto oikeuden linjauksia noudatetaan vastaavissa tapauksissa ja vastaavissa tilanteissa niin sillä on huomattava verotuottoja lisäävä merkitys kun täällä tämä raatikaisen työryhmä on ollut keskustelussa esillä niin uskallan täältä ehdottaa että ottaisitte jossain vaiheessa työryhmän agendalle myös näiden suhteellisen tuoreiden korkeimman hallinto oikeuden ratkaisujen selostamisen ja niiden merkityksen arvioimisen uskon että näillä päätöksillä on jo tehdyille taloudellisille ratkaisuille suuri merkitys mutta ennen kaikkea ne myös tulevat ohjaamaan tulevaa käytäntöä näissä suhteissa terveelliselle pohjalle

heti mieleen että pitää tukea tuota edustaja zyskowiczin puhetta siinä suhteessa että olisi varmaan hyvä nyt että tämä raatikaisen työryhmä kokoontuisi ottaisitte sinne agendalle tämän että selvittäisitte millä tavalla suomessa on tälläkin hetkellä niin paljon tulkinnanvaraisia tilanteita siinä mikä on ja mikä taas on aggressiivista verosuunnittelua joka on lain hengen vastaista ja siltä osin katsoisitte näitä ennakkotapauksia mutta toisaalta myöskin kävisitte läpi vaikka ne eduskunnassa jo aikaansaadut ja tehdyt ehdotukset siinäkin olisi jo työtä uskon että muutamaksi kymmeneksi tunniksi eli ei kannata vältellä tätä kokoontumista sen takia että agendaa ei jostain ulkopuolelta ole tullut vaan kannustan teitä kyllä siihen että tekisitte aidosti parlamentaarisessa yhteistyössä nyt sellaista siltaa mistä suunnasta voidaan lähteä yhteistoimin liikkeelle ja kyllä näitä ehdotuksia on tämänkin keskustelun aikana tullut

arvoisa herra puhemies muutama arkinen asia vielä liittyen siihen kun puhutaan puhutaan tästä hallituksen hyvästä esityksestä joka tuolta eusta on saanut potkua ja pontta tähän hallitukseen ja sitä kautta se on täällä meidän eduskunnan käsittelyssä ja varmasti tulemme sen täällä hyväksymään ilman soraääniä mutta mitä tapahtuu mutta mitä tapahtuu meillä tässä arjessa en sano että se on nyt edustaja raatikaisen työryhmä vaan se on eduskunnan asettama työryhmä jonka puheenjohtajaksi on edustaja raatikainen nimetty on hyvä että tämmöinen parlamentaarinen seurantaryhmä onkin tässä oikeastaan edellä edustaja kiuru rakentavasti toi esille mitä voitaisiin seurantaryhmänkin toimesta tavallaan tehdä mielestäni ne meidän terrorismin rahoittamiseen liittyvät ongelmat ovat meillä olevia nykylainsäädännön mukaisia mahdollisuuksia joihinka ei ole puututtu ja ei tietenkään ole sitten seurantaryhmän

mahdollisesti jos tämmöisiä seurantoja tehdään toimia pelkästään sen olemassa olevan hallituksen lainsäädäntötyön osalta tai mitä ollaan aiemmin tehty vaan nyt olisi hyvä tehdä semmoista vertailua nostan vaikkapa yhden esimerkin siitä että meillä tässä maassa on lakia säätävällä ja valmistelevalla oikeusministeriöllä erilainen näkemys kuin valtakunnansyyttäjällä siitä onko alipalkkaus rikos vai ei ja ja onko alipalkkauksen kriminalisointi yleensäkään tarpeellista tässä maassa viime eduskuntakaudella edustaja lindtman teki kyseisen lakialoitteen ja edustaja tolppanenkin oli aktiivinen tässä asiassa se ei nyt ole sen kummemmin matkalla edennyt ja nyt siitä on edelleen tänään hallintovaliokuntaan tuotu lakialoite joka totta kai tiedoksi merkittiin mutta toivotaan että tähän voitaisiin puuttua jos otamme esimerkkinä vaikkapa olkiluoto työmaan puolalaisia työntekijöitä työsuojeluviranomaisten toimesta todettiin että heille on työehtosopimuksen mukaisesti maksettu liian alhaista palkkaa tästä tehtiin tutkinta ja syyttäjäviranomainen teki syyttämättäjättämispäätöksen tästä edelleen vietiin prosessia eteenpäin ja kun tämä tuli sitten siihen pisteeseen että

tämä kyseinen asia oli valtakunnansyyttäjän pöydällä niin valtakunnansyyttäjä totesi syyttäjäviranomaisen toimineen oikein koska hän perusteluissaan totesi että työoikeuden professori koskinen oli todennut että kun tasavertaisesti kaikkia puolalaisia oli syrjitty niin se ei olekaan työsyrjintää eikä työsyrjinnän veroista kiskontaa me luomme täällä omilla mahdollisuuksillamme sitä että meillä nimenomaan on mahdollisuuksia välttää veroja sillä että tai meille tulevia työntekijöitä on alipalkalla tai joillakin muilla huonoilla työn ehdoilla ja saadaan sitä verotonta tuloa ja se tarkoittaa että se tai sitten niille tahoille jotka haluavat rahoittaa vaikkapa terroristijärjestöä

toistan vielä mitä edustaja ihalainen tässä luetteli mikä varmasti on siellä sosialidemokraattien varjobudjetin kahdennenkymmenennenensimmäisen kohdan sisällä ja niitä vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on ponnekkaasti yhtä lailla tuonut esille sen suhteen mitä meidän pitäisi tässä kotimaisessa lainsäädännössä tehdä on keinoja joilla me pystymme toimimaan me olemme nähneet rakennusalalla kuinka hyvä järjestelmä on tähän maahan jo luotu nyt me olemme sen tosiasian edessä että meille muutama kuukausi sitten paljastui juuri että ansiokas ja omilla toimillaan edistyksellinen turun telakka omistajana meyer on pyrkinyt omin toimin siihen että siellä alipalkkausta ei syntyisi vaan siihen puututaan ja tämmöinen yritys joka uudelleen yrittää tulla sinne työpaikalle on poissuljettu tämän rikkeensä takia mutta nyt tämä prosessi jossa näitä ketjutuksia on niin paljon tarvitsee tuekseen samanlaisen lainsäädännön kuin mikä turvaa rakennusalalla tätä problematiikkaa veronumeron ja siellä pitää tilaajavastuulakia kehittää meidän metalli ja teknologiateollisuudessa on paljon pitkiä prosesseja joissa projektien hallinta on alihankintaketjutuksen vuoksi aika mahdotonta ilman että me kehitämme omaa lainsäädäntöä siinä mielessä toivon että terrorismin rahoituksesta me huomaamme että meillä on täällä se kotikutoinen ongelma jolla me avaamme portin ilman että tarvitsee suurta mielikuvitusta käyttää mistä se mahdollisuus syntyy meillä on iso joukko liiketoimintakiellossa olevia yrittäjiä jotka eivät toimi suomessa koska ovat liiketoimintakiellossa mutta työskentelevät jonkun muun

osalta jotka harjoittavat tällaista kuittikauppaa joka mahdollistaa verojen maksamattomuuden tässäkään suurta mielikuvitusta ei edustajalta tarvita kun osaa laskea että jos me haluamme rahoittaa terrorismijärjestöjä niin ne ovat ne meidän tässä lähellä olevat mahdollisuudet jotka ovat se houkutus ja koska ne ovat siellä harmaalla alueella me emme pääse niihin tarttumaan arvoisa puhemies näillä muutamilla esimerkeillä haluan että

myönteisellä hyminällään sieltä paikalta voisi todeta että no puhuttiin ainakin asiaa ja katsotaan mitä tehdään

en lähde asemani takia arvostelemaan enkä arvioimaan tässä ja nyt mutta sen sanon että alipalkkaus on aina tuomittava ja siihen on puututtava alipalkkaukseen puuttumisen puuttumisen täytyy koskea myös ulkomailta tulevia työntekijöitä ja ja lähetettyjä työntekijöitä meidän on hyvä muistaa se että meillä on olemassa lähetettyjä työntekijöitä varten yhdistelmälupadirektiivi joka koskee lähinnä sosiaali ja avustuspuolta ja tämä on sellainen mikä pitää saada yltämään myöskin työoikeuden puolelle on syytä pitää mielessä se että jos meillä on lähetettyjä työntekijöitä kuten puolalaisetkin olivat varmasti eivät tosin kolmansista maista vaan täältä niin heitä täytyy koskea samojen työehtosopimusten kuin meitä palkka täytyy maksaa sen mukaan mitä työtä tehdään meidän on syytä valvoa tämä asia silloin me olemme tasavertaisia ihmisille me emme voi olla tasavertaisia silloin jos kaikille puolalaisille maksetaan kaksi euroa tuntipalkkaa

puhemies keskustelun runsaus ja laaja alaisuus todistaa väkevästi siitä kuinka moninaisesta ongelmasta todellakin on kyse puheenvuorot ovat rönsyilleet mutta kyllähän tämän yhteiskunnallisen syövän jos näin saa sanoa lonkerot ulottuvat mitä ihmeellisimpiin paikkoihin ja monella tavalla kaikki tämä tässä keskustelussa ilmi tullut todistaa siitä kuinka tervetullutta tämä lainsäädäntö on ja täytyy toivoa ja uskoa että lainsäädännöstä tulee asianmukainen mutta ei pelkästään se että meillä on hyvää lainsäädäntöä riitä vaan tarvitaan todellakin aitoa panostusta painopistettä ja tahtotilaa selvittää asiaa ja tarttua näihin kysymyksiin että se ei jää vain lain tasolle ja ketkä ovat vastuussa selvittämisestä ja asiantilan korjaamisesta täytyy olla riittävät resurssit ja tietosuojan täytyy mahdollistaa elävän elämän eteenpäinmeno ja myös täytyy olla riittävät teknologiset varustukset

kiitokset edustajille zyskowicz krista kiuru ja myllykoski hyvistä neuvoista meillä on tietysti jonkunlainen tehtävänanto tässä harmaan talouden parlamentaarisessa seurantaryhmässä mutta kokouksessa muistaakseni annettiin ohjeet että voidaan suoraan laittaa vinkkejä tänne ryhmälle ne menevät ministeriön puolelle mutta menevät tietysti otamme vinkkejä vastaan ja toimitamme eteenpäin koska tämä kaikki liittyy meidän minun mielestäni minkäännäköistä poliittista näkökulmaa vaan tässä tapellaan nyt rikollisuutta ja harmaata taloutta vastaan me olemme avoimin mielin siellä ja mielellämme otamme vinkkejä

puhemies minusta tämä edustaja raatikaisen kiteytys oli hyvä kyllä siinä että ei saa antaa nyt tämän talon ulkopuolelle sellaista signaalia ja sellaista viestiä ettei tämä olisi eduskunnan asia tiedättekö että lähes kahdeksankymmentä prosenttia suomalaisista suomalaisista ennen viime eduskuntavaaleja oli sitä mieltä että nyt pitää tahtia kiristää kyllä se antaisi tämän talon ulkopuolella aika erikoisen vaikutelman jos emme ottaisi tätä agendalle pitää muistaa että eivät ihmiset hyväksy sitä kun he itsekin hoitavat asiansa että voi olla sellainen porukka suuria yhteiskunnallisia vaikuttajia joille nämä asiat eivät ole niinkään yhtä tärkeä läpihuutojuttu sen takia me me emme voi tämän talon ulkopuolelle antaa sellaista viestiä etteivät nämä olisi yhdessä tehtäviä asioita minä korostan ja ja toivon että pitäkää vain edustaja raatikainen näitä kokouksia ja kyllä teillä on osaamista ja ja näkökulmia poliisimiehenä näihin asioihin tässä on kysymys rikollisuuden torjunnasta silloin kun me erittäin aggressiivisesta verosuunnittelusta ja reikiä on kyllä vielä aika paljon ja niitä voi tilkitä minä uskon että mitä aktiivisempia te olette tuomaan näitä ideoita niin kukaan esittelevä ministeri ei kehtaisi parlamentaarisen työryhmän esityksiä vastustaa ja se tässä on onni että te saatte tässä kyllä aika merkittävän roolin jos otatte sen itse myös haltuun me oppositiossa teitä kannustamme siitä että me myöskin osaamme piiskata jos ei tahti rupea kiristymään siltä osin ajattelen että tässä summa summarum on jo paljon tehtävää kun käytte nämä meidän ehdotuksemme läpi tämän harmaan talouden paketin jota on entisen asiasta vastuussa olleen nykyisin talousvaliokuntamme vetäjävastuulla

herra puhemies edustaja raatikainen allekirjoittaneen lisäksi ainakin on tässä keskustelussa tuonut esiin nämä resurssit poliisin resurssit verottajan resurssit meidän lainsäädännön resurssit laajan talousrikollisuuden tai tämän asian kohdalla vielä tarkemmin rahanpesu ja terrorismirikosten rahoittamisen osalta ehkä tämä toimii tämmöisenä lähetekeskusteluna myös tälle parlamentaariselle työryhmälle ja ja kannustan edustajakollega mika raatikaista ottamaan myös työryhmässä puheeksi nimenomaan nämä resurssit varmistan nyt ainoastaan tässä puheenvuorossani puhemieheltä myös sen onko niin että ministeri vielä vastaa niihin kysymyksiin joita tässä keskustelussa ministerin ensimmäisen vastauksen jälkeen on vielä lisää tullut tässä kohdassa itsekkäästi haluan myös kuulla vastauksen näihin resurssikysymyksiin pelkkä hyvä tahto jota onneksi tästä salista näidenkin asioiden puolelta löytyy niin oikealta kuin vasemmalta ja keskeltä ei riitä vaan meidän pitää näistä tavoitteista ja tavoitekeskustelusta siirtyä resurssikeskusteluun siitä millä tavalla ne työkalut toimivat siellä kentällä talousrikostutkinnassa verottajalla

arvoisa herra puhemies kyllä resurssit ovat keskiössä silloin kun jotakin tehdään olemassa olevan lainsäädännön valvonnan suhteen ja jos halutaan että virkamiehiä tai poliiseja on uutta valmistelemassa silloinkin on kysymys resursseista mutta kun käydään tätä resurssikeskustelua niin pitää huomioida se että resursseja määritellään sen olemassa olevan lainsäädännön valvonnan perusteella ja ja jos sitä lainsäädäntöä ei ole millä harmaata taloutta tätä hetkeä paremmin ja tehokkaammin voidaan kitkeä niin ei tarvita kyllä valvojiakaan meillä on muitakin kuin poliisi valvovana viranomaisena se on erityisen tärkeää silloin kun siitä tulee tutkintapyyntö mutta pitää muistaa että meillä tämä on monipolvista meillä pitää siellä työsuojeluviranomaisten puolella olla saman ministeriön alaisuudessa myös näitä resursseja jotka ovat siellä työpaikkojen osaajia sitä kautta ei pidä unohtaa että pitää olla

arvoisa puhemies ihan ensiksi kun lupasin miksi poliittista vaikutusvaltaa nyt sitten kysytään koska sitä on täällä joku vähän aprikoinut velvoite perustuu siis direktiiviin mutta on ulkomaalaisten henkilöiden osalta jo nyt rahanpesulaissa tälläkin hetkellä siellä on nimenomaan pankkitoiminta ja tietyt vakuutustuotteet nyt tätä tietoa kysytään myös kotimaisilta asiakkailta lisäksi laajennamme tämän koko vakuutusalaan ei pelkästään näihin määrättyihin tuotteisiin merkittävän vaikutusvallan käyttöön voi kuitenkin liittyä erilaisia mahdollisuuksia edistää sijoituksia ja muuta liiketoimintaa johon rahanpesua tai terrorismin

euroopan alueen suositukset eräät sidosryhmät ovat halunneet poikkeuksia velvoitteeseen kyseessä on kuitenkin kaikkia rahanpesulaissa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia koskeva vaatimus laissa tulisi kohdella kaikkia samalla tavalla tästä syystä poikkeuksia ei ole tarkoituksenmukaista myöntää yksittäisille yrityksille

jossa voidaan säätää muista alhaisen riskin tilanteista palveluista ja tuotteista kaikkia ilmoitusvelvollisten ryhmiä tullaan siis tarkastelemaan vielä lyhyesti vastaan näihin täällä tuli hyviä kysymyksiä lyhyt aika vastata harmaan talouden vastainen toimenpideohjelmahan on hyväksytty seitsemäs kuudetta ja siellä on kaksikymmentä erilaista hanketta ajattelinkin että jossain yhteydessä tuon siitä teille vähän tilannekatsausta koska täällä nousi tämä harmaan talouden torjunta talouspoliittinen ministeriryhmähän sitä seuraa täällä kysyttiin myös resursseista olen samaa mieltä tässähän eivät ole jotkut yhdet resurssit vaan tässä eri viranomaiset ja meidän pitää huolehtia myös niistä nämä poliisille lisätyt resurssit ovat yksi keino mutta kyllähän tämäkin kävi silloin tuolla raha asiainvaliokunnassa siinä katsottiin että niitä määrättyjä resursseja tarvitsee jo tämäkin laki erilaisten rekisterien

vaalikaudella olin tarkastusvaliokunnan jäsenenä seuraamassa tätä harmaan talouden määrän arviointia siihen kilpailun perusteella valittiin ulkopuolinen toteuttaja ja sen tutkimuksen selvityksen yhteydessä mielestäni saattoi käydä aika suuri virhearvio sen takia että perusjoukko joka tutkittiin oli jo valikoitunut siten että verottajalla oli erityissyyt epäillä että juuri tässä joukossa saattaisi tällaista harmaata taloutta olla se ei siis vastannut kaikkia verovelvollisia sitten pyydettiin niin sanottu ulkopuolinen arvioija joka arvioi tutkimuksen yhden miljardin suuruinen

kauppakorkean professorin matti wibergin arvio ja sitten yhtiön tekemä arvio oli muistaakseni seitsemän miljardia siinä oli seitsenkertainen ero henkilökohtaisesti uskon enemmän matti wibergiin jonka

puhemies minä vielä teille kerron tällaisesta tutkimustyöstä poliisiammattikorkeakoulu on tehnyt raportin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kansallinen riskiarvio kaksituhattaviisitoista tämän lakihankkeen aikanahan kun tätä tehtiin tuli valtavasti kritiikkiä siitä miksi me laajennamme

tätä suomalaista lakia kansallista lakia yli direktiivin minä äsken jo sanoin siitä siitä syystä että meillä ovat olleet jo aikaisemmin vahinkovakuutukset ja työeläkevakuutukset meidän lainsäädännössä aikaisemmissa rahanpesulaeissa siitä syystä me pidämme ne edelleen tässä vaikka se menee direktiivin yli ja meille on tehty riskiarviointi siitä mitkä esimerkiksi vakuutusalan toimijat itse ovat esittäneet että vahinkovakuutukset ovat yksi rahanpesun

arvoisa puhemies edustaja lehdelle tavallaan vastauspuheenvuorona kukin voimme arvottaa ja tehdä johtopäätöksiä siitä mikä tutkimus on tavallaan oikein mutta jollakin tavoin minä uskon tämän yrityksen omiin arvioihin ja siihen alkuperäiseen tämän eduskuntalaitoksen parlamentaarisessa toiminnassa olevan tarkastusvaliokunnan lausumaan ja johtopäätöksiin jotka on tehty tämän yrityksen raportin pohjalta ja sen pohjalta ollaan tässä eduskunnassa lainsäädäntöä lähdetty paljolti kehittämään ja tähän keskitytty minä en halua ainakaan kyseenalaistaa etteikö tarkastusvaliokunta olisi tehnyt oikeita johtopäätöksiä ja väittää että on tai seitsemän kertaisen rahasumman osalta virheellinen

arvoisa puhemies tällä on sikäli merkitystä että budjettiin on tulopuolelle laitettu tämän harmaan talouden tarkastuksen seurauksena tietty määrä saa nähdä kuinka se sitten toteutuu sinänsä siltä osin kuin harmaata taloutta tutkitaan sillä on selkeästi ennakolta ehkäisevä vaikutus ja se on hyvä asia sen sijaan tästä vakuutusyhtiöpuolesta tässä voisi sanoa että aika moni joka on ollut matkalla on kuullut juttuja että matkalaukku on hävinnyt ja siellä oli viiden bossin pukua ja kymmenen kappaletta silkkisolmioita mutta sitten kun se löytyi avaamattomana ei siellä nyt ihan niin montaa silkkisolmioita ollut ja saattoi olla että siellä oli vain tuulipuku eli kansalaiset kyllä aika helposti katsovat että vakuutusyhtiötä voi vähän vedättää ja siinä mielessä luulen rahanpesumahdollisuus on tullut tänne vakuutusyhtiöidenkin

arvoisa herra puhemies yllätys kenellekään että turvapaikkavalitusten määrä on kasvanut valtavasti tämän vuoden aikana esimerkiksi helsingin hallinto oikeudessa noin yhdeksällätuhannella on selvää ettei se enää selviä tästä määrästä turvapaikka asioiden keskimääräinen käsittelyaika helsingin hallinto oikeudessa on tällä hetkellä noin neljä pilkku viisi kuukautta keskimääräinen käsittelyaika turvapaikka asioissa on noussut kovaa vauhtia ja sen odotetaan nousevan edelleen merkittävästi ellei asioiden käsittelyä hajauteta helsingin hallinto oikeudessa vireille tulleiden turvapaikkavalitusten määrän on arvioitu olevan tulevaisuudessa niin suuri että näiden valitusten keskimääräinen käsittelyaika tulisi kaksinkertaistumaan vuonna ja kasvamaan jopa yli kahteentoista kuukauteen vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana helsingin hallinto oikeuteen on tänä vuonna rekrytoitu kahdeksankymmentäkaksi henkilöä lisämäärärahojen turvin mutta ymmärrettävästi on vaikea löytää enää lisää asiantuntevia tuomareita ei ole muutenkaan suotavaa että määräaikaisten tuomareiden osuus tuomioistuimen ratkaisukokoonpanossa kasvaa liian suureksi siihen on moniakin syitä mutta en puutu niihin nyt tarkemmin kun juttumäärä kasvaa yhteen tuomioistuimeen keskitetyssä asiaryhmässä tuomioistuin ruuhkautuu ja käsittelyajat kasvavat pitkiksi toimitilakustannusten osalta on arvioitu keskitetyssä mallissa esimerkiksi helsingin toimitilojen

euroa enemmän kuin ehdotetussa hajautetussa mallissa säästöä sekin hajauttaminen sen sijaan lyhentää turvapaikkavalitusten käsittelyaikoja ja säästää turvapaikanhakijoiden majoitus ja muita kuluja yhden turvapaikanhakijan majoittaminen vastaanottokeskukseen maksaa halvimmillaan noin kuusikymmentäviisi euroa päivässä tällä perusteella laskettuna kuudentuhannen turvapaikanhakijan majoittaminen vuodeksi maksaa noin sataneljäkymmentä miljoonaa euroa ja mikäli hallinto oikeuden keskimääräinen käsittelyaika olisi kuusi kuukautta kuudentuhannen turvapaikanhakijan majoituskustannus olisi noin seitsemänkymmentä miljoonaa euroa kustannukset olisivat tosiasiassa vielä paljon suuremmat koska monissa paikoissa majoituskustannukset ylittävät reilusti tuon kuusikymmentäviisi euroa päivässä esimerkiksi helsingissä kalleimmat ovat olleet sataaviittäkymmentä euroa ja jopa kahtasataa euroakin tämä tieto on motin mukaan

sturenkadulla oli melkein kaksisataa euroa vuorokaudessa kovia summia käsittelyaikojen lyhenemisestä aiheutuva aiheutuva kustannusten säästö olisi siis helposti kymmeniä miljoonia euroja pelkästään majoituskustannuksista hajauttaminen parantaa asianosaisten oikeusturvaa koska valitusten käsittelyaika lyhenisi oikeus järjestää suulliset käsittelyt käsittelyt tämä hallinto oikeus sijaitsee useassa tapauksessa lähempänä asianosaista kuin helsingin hallinto oikeus kansainvälistä suojelua hakevien kannalta on tärkeää saada asiaansa koskeva päätös mahdollisimman nopeasti käsittelyajoilla on siten suora vaikutus turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan asianajajaliitto on lausunut että turvapaikanhakijoiden oikeusturvan kannalta merkitystä ei sinänsä ole sillä missä hallinto oikeudessa turvapaikkavalitus käsitellään liiton mukaan asioiden hajauttaminen on omiaan monipuolistamaan oikeuskäytäntöä ja siten myös kehittämään ulkomaalaisoikeutta yhden tuomioistuimen mallissa päätöksenteko helposti muodostuu tiettyjen hallinto oikeuden sisäisten linjausten toteuttamiseen asian yksilöllisen tutkinnan kustannuksella koulutustarpeen ei erityisen haastava koska eri hallinto oikeudet käsittelevät jo nyt ulkomaalaisasioita kaikilla hallinto oikeuksilla joihin kansainvälistä suojelua koskevia valitusasioita ehdotuksen mukaan hajautettaisiin on valmiudet näiden asioiden hoitamiseen arvoisa herra puhemies hajauttamisessa on myös se etu että se laajentaa alueellisesti lisähenkilöstön rekrytointipohjaa itä suomen yliopistossa lapin yliopistossa turun yliopistossa kaikissa on oikeustieteellistä koulutusta kyseessä olevien hallinto oikeuksien sijaintipaikkakunnilla kuopiossa ja turussa on kolmen tuomioistuimen keskittymät oulussa käräjäoikeus ja hallinto oikeus sekä rovaniemellä hovioikeus kaupungeissa joissa on vahva tuomioistuinkeskittymä on myös paljon muun alan lakimiehiä siten laaja myös tulkkaus voidaan järjestää kaikkialla suomessa

tietysti jälkiviisaus tyhmää viisautta mutta esimerkiksi kouvolan hovioikeuden lopettaminen näin tänä vuonna katsottuna ei näytä kauhean hyvältä

arvoisa herra puhemies

raastavaa turvapaikkahakemuksen päätöksen odottaminen on turvapaikanhakijoiden roikottaminen välitilassa jossa päätöstä joutuu odottamaan vuosikausia onkin kohtuutonta on hyvä että hallitus siis esittää nyt turvapaikkavalitusten hajauttamista yhden helsingin hallinto oikeuden sijaan neljälle hallinto oikeudelle valitusten jakaminen useammalle useammalle hallinto oikeudelle mahdollistaa nykyistä paremmin käsittelynopeuden paranemisen eli käsittelyt nopeutuvat käsittelyaikojen nopeutuminen on järkevää erityisesti valtiontalouden kannalta sillä yhden turvapaikanhakijan majoittaminen vastaanottokeskuksessa maksaa noin kuusikymmentäviisi euroa päivältä käsittelyaikojen lyhentäminen toisi siis säästöä vastaanottokuluissa kun kielteisen päätöksen saavat joutuvat sitten vastaanottokeskuksista lähtemään

on arvioitavissa myös että hajautetussa mallissa toimitilakustannukset tulevat pienenemään tämä hallituksen esitys on mielestäni siis tervetullut ja odotankin mielenkiinnolla sen käsittelyä lakivaliokunnassa

arvoisa herra

oikeuskäytäntöä siitä huolimatta valitusten määrää tulee pyrkiä vähentämään ja käsittelyaikoja lyhentämään täytyy miettiä miten maahanmuuttovirasto perustelee kielteiset päätökset turvapaikanhakijoille turvapaikkaprosessia tulee selvästi kehittää ei voi olla niin että valitus ja hallinto oikeuden käsittely muuttuvat osaksi normaalia turvapaikanhakuprosessia kristillisdemokraatit ovat ottaneet kantaa sen puolesta että rikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat voitaisiin poistaa maasta mahdollisimman ripeästi ja tehokkaasti erityisesti näissä tapauksissa karkotusten oikeusprosesseja on kiirehdittävä mikäli henkilö on saanut lainvoimaisen tuomion tekemästään rikoksesta karkotus on voitava panna täytäntöön välittömästi vaikka karkotuspäätöksestä on valitettu ylempään oikeusasteeseen ja se ei vielä ole lainvoimainen viime hallituskaudella ministeri räsänen esitti oikeusministerille vetoomuksen hallinto oikeuksien käsittelemien karkotusten nopeuttamiseksi tuolloin karkotusasian käsittely hallinto oikeudessa kesti keskimäärin viisisataaseitsemäntoista päivää karkotuspäätösten täytäntöönpano täytäntöönpano nopeutuisi tehokkaimmin ja ilman oikeusturvaongelmia jos valitusten käsittely hallinto oikeuksissa nopeutuisi nykyisestä eritoten sisäistä sisäistä turvallisuutta uhkaavat tapaukset tulisi priorisoida tällä hetkellä suojelupoliisin arvio henkilön vaarallisuudesta ei nopeuta karkotusprosessia nykyinen karkotuslainsäädäntö on vanhentunut se ei huomioi riittävästi kasvaneen liikkuvuuden ongelmia kuten rikollisuutta vallitsevan lain mukaan karkotus pannaan täytäntöön vasta kun se saa lainvoimaisuuden käännytys sen sijaan voidaan tehdä heti yksi tapa korjata tilanne olisi panna karkotus karkotus täytäntöön heti tai nopeutetusti ainakin rikosperusteisissa tapauksissa karkotuspäätöksestä huolimatta henkilöllä säilyisi silti yhä valitusoikeus arvoisa puhemies myös lakivaliokunta arvioidessaan resursseja vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista on kiinnittänyt huomiota siihen että että erittäin harvoin huomioidaan talousarviossa nämä nopeasti muuttuvat tilanteet ja erityisesti nämä turvapaikanhakijoiden käsittelyt on kohtuutonta heidänkin kannaltaan että ne saattavat kestää täällä suomessa yli vuoden ja taas toisaalta näemme että jotkut käyttävät tätä prosessia hyväkseen voidakseen jäädä tänne jostakin muusta syystä ja niin kuin tänäänkin olemme kuulleet maassamme on henkilöitä vapaasti keskellämme jotka ovat osallistuneet isisissä taisteluihin ja muihin puhemies tähän tulisi tarttua nyt tiukemmin kuin me tällä hetkellä tartumme näihin osioihin ja myös ohjata nämä resurssit jotta saamme tähän oikeasti tehoa ja lisäämme myös sisäistä turvallisuutta mutta kuitenkaan emme halua loukata kenenkään oikeussuojaa ja oikeusturvaa

arvoisa puhemies helsingin hallinto oikeudessa turvapaikkavalitusten käsittely on nyt ruuhkautunut esityksessä ehdotetaan että näitä valituksia käsiteltäisiin myös kolmessa muussa hallinto oikeudessa itä suomen hallinto oikeudessa pohjois suomen hallinto oikeudessa ja turun hallinto oikeudessa hajauttamisella laajennetaan rekrytointipohjaa ja myös estetään etteivät turvapaikka asiat muodosta pääosaa helsingin hallinto oikeudessa ratkaistavista asioista tämä esitys tuo säästöjä valitusten käsittelyyn kulunut aika vaikuttaa turvapaikanhakijoiden majoituskuluihin vastaanottokeskuksessa tältä osin esityksen on arvioitu merkitsevän huomattavia säästöjä muutoksesta taas ei aiheudu merkittäviä lisäkuluja tämän esityksen tarkoituksena on että turvapaikkavalitusten käsittelyajat pysyisivät kohtuullisina hallinto oikeudessa tämä esitys on hyvä ja se vastaa nyt tällä hetkellä tähän tarpeeseen itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että meidän tulisi yhä enemmän mennä tämmöisen sveitsin mallin mukaan siellä on erittäin hyvä maahanmuuttopolitiikka jos me huomioon että siellä on paljon ulkomaalaisia mutta siellä integraatio on on onnistunut jos esimerkiksi teet siellä vakavan väkivaltarikoksen niin saat automaattikarkotuksen ilman valitusoikeutta lisäksi maassa pitää asua noin kaksitoista vuotta että voi hakea kansalaisuutta sitten kaupungissa äänestetään kokevatko kaupunkilaiset että on sopeutunut elikkä siellä on ikään kuin pakko sopeutua jos sveitsiin haluaa jäädä ja siellä haluaa saada kansalaisuuden se ei tietenkään vielä riitä että kaupungissa on äänestetty myöntävä päätös siitä että saatte kansalaisuuden vaan sitten se menee vielä kantonin tasolle ja sitten vielä pääkallotasolle meidän kannattaisi ottaa oppia tämmöisistä onnistuneista maahanmuuttopolitiikoista ja sveitsi on erinomainen esimerkki tästä

sieltä penkistä sanottiin että australia myös kyllä niitä on muitakin maita missä on onnistuttu ja ja itse olen sitä mieltä että tämmöisen pienen maan ei kannata ottaa mallia huonoista esimerkeistä vaan hyvistä esimerkeistä koska niitäkin on

arvoisa herra puhemies pitkät prosessiajat käsittelyajat näissä turvapaikka asioissa ovat ongelma ne ovat ennen kaikkea ongelma tämän turvapaikanhakijan kannalta koska hän joutuu käytännössä olemaan useita kuukausia vähintään sellaisessa välitilassa jossa ei tiedä miten hänen hakemuksensa käy

jotka maahanmuuttovirastosta saavat kielteisen päätöksen hakemukseensa hakevat muutosta valittamalla hallinto oikeuteen se että muutosta haetaan ei tietystikään kerro sinänsä siitä että maahanmuuttoviraston tekemä ratkaisu olisi virheellinen päinvastoin minulla on se käsitys julkisuuden perusteella syntynyt että maahanmuuttoviraston ratkaisut ja linjaukset ovat aika lailla hyvin pysyneet myös valitusasteessa toisin sanoen järjestelmämme ei ole sellainen että nopeasti huiskitaan maahanmuuttovirastossa päätöksiä ja hallinto oikeudessa virheet korjataan vaan järjestelmämme on sellainen niin kuin sen pitääkin olla että maahanmuuttovirastossa pyritään aina oikeaan lopputulokseen mutta hakijalla on oikeusturvansa

arvoisa

noin vuosi sitten hallitus teki tämän maahanmuuttopoliittisen toimenpideohjelman ja tämä on oikeastaan tietyllä lailla jatkumoa siitä jos ajatellaan näitä tuomioistuinprosesseja ja kokoonpanoja ja ja käsittelyaikoja niin hallitushan antoi tuon hallituksen esityksen kolmekymmentäkaksi viime vuonna ja se tuli voimaan nyt tämän vuoden elokuussa anteeksi taisi olla kaksituhattakuusitoista joka tuli nyt elokuussa voimaan jossa näitä ulkomaalaislain mukaisia valitusaikoja lyhennettiin niin että kun aikaisemmin tuo valitusaika oli kolmekymmentä päivää maahanmuuttoviraston päätöksestä sitä lyhennettiin kahteenkymmeneenyhteen päivään samaten hallinto oikeuden kokoonpanoa muutettiin pääsääntöhän on kolmejäseninen kokoonpano siellä on aina aikaisemminkin ollut poikkeussäännös pienemmille kokoonpanoille tietyissä asioissa ja näitä ulkomaalaislain mukaisia valitusasioita voidaan nyt käsitellä kaksijäsenisessä kokoonpanossa ja tietyissä kiireellisissä asioissa myös yksijäsenisenä tämä siinä mielessä jatkumoa tuohon samaan hallituksen esitykseen liittyi myös oikeusavun rajoittaminen turvapaikkapuhuttelussa elikkä pääsääntöisesti täysi ikäiset ihmiset eivät saa kuin erityisestä syystä sinne turvapaikkapuhutteluun oikeusapua poikkeuksena ovat alaikäiset näistä käytiin silloin pitkällinen keskustelu perustuslakivaliokunnassa ja siihen jouduttiin tekemään perustuslain rajoittamia muutoksia lisäksi jos ajatellaan tätä kokonaisuutta hajautetaan nyt useampaan hallinto oikeuteen se on erittäin hyvä jos ajatellaan tuommoista kymmenentuhannen juttumäärää siellä pitäisi käsitellä muitakin asioita siinä vaarantuu muidenkin oikeusturva jos tuomioistuin ruuhkautuu valtavasti jos perustuslaki kuitenkin edellyttää että asiat tulee asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä saada käsitellyksi toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai viranomaisessa ei voi olla niin että yksi jutturyhmä kiireellisenä menee kaikkien ohi jokaisen juttu on on omalle kohdalle sattuessaan ihan yhtä tärkeä olen itse toiminut myös oikeusavustajana yksityisessä yrityksessä omassa toimistossani ja asianajotoimistossa oikeus avustajana ja hyvinkin pieni juttu tuntuu ihmiselle tosi tosi tärkeältä ja se on kauheata jos joutuu odottamaan ruuhkien vuoksi erittäin hyvä että jaamme tätä tätä taakkaa ja kun tässä nyt tulivat edustaja laukkasen puheenvuorossa esille lainvoimaiset tuomiot ja karkotus niin minä siitä asiasta sanon muutaman sanan muutaman kerran olen tuolla sosiaalisessa mediassa keskustellut asiasta asiasta lauantaina uutisissa oli semmoinen juttu ylellä että pohdittiin näitä paperittomien palveluja jatkossa minulle itselleni tulee semmoinen käsitys että ainakaan silloin enää kun on lainvoimainen tuomio ja päätös olemassa siitä että et ole saanut oleskelulupaa ja sinut karkotetaan molemmat ovat lainvoimaisia meidän ei tulisi keskustella pitkällä aikavälillä siitä minkälaisia palveluita me ryhdymme järjestämään ihmiselle meidän pitäisi ruveta miettimään sitä miten nämä ihmiset noudattavat meidän lainvoimaisia päätöksiä koska se rapauttaa myös tavallisen ihmisen näkemystä miksi hänen pitää noudattaa lainvoimaisia päätöksiä eihän niitä kaikkien tarvitse noudattaa ymmärrän toki sen että asianmukaisesti järjestetään majoitustilat ja esimerkiksi akuutti terveydenhoito ja ruokailu siksi aikaa kun saadaan tämä palautusprosessi tehtyä mutta ei voi olla niin että me luomme tänne ikään kuin semmoisen järjestelmän että ihminen vain valitsee että minä en noudata näitä päätöksiä ja sillä selvä tulee joskus mieleen että vedämmekö me sitten rastit yli koko suomen lakikirjan että on on ihmisiä jotka valitsevat mitä päätöksiä he noudattavat ja osa ei noudata se ei ole kyllä yhdenvertaista jos ajattelee sitä että meillä on kuitenkin aika lainkuuliainen kansa noudattaa lakia ja ei se ainakaan sitä edesauta siinä mielessä toivoisin tästäkin vähän keskustelua täällä eduskunnassa ihmiset kokevat sen hyvin hämmentävänä että me tietyllä tavalla sallimme tämän ja sitten eräissä kaupungeissa tietysti oma kotikuntani hyvinkää ei ole tällaisia esityksiä tehnyt on kannettu hyvin laajaa huolta siitä miten me nyt sitten jatkossa näille järjestämme tämmöisiä pysyviä palveluja

puhemies edustaja meri nosti esiin tässä paperittomien terveydenhoidon muistutan että suomen lääkäriliitto on lausunut siitä että paperittomien terveydenhoito kuuluu heidän lääkärietiikkaansa ja se tulisi ottaa käyttöön ihan kaikkialla varsinkin heikompiosaisten kuten raskaana olevien naisten ja ja lasten osalta helsinkihän on on näyttänyt tässä hyvää esimerkkiä ja nyt myös espoon kaupunginhallituksessa on

edustaja karimäki aloitti eli kun puhumme paperittomien terveydenhuollosta niin korostaisin että myös meidän joilla nämä paperit on etu on se että suomeen ei esimerkiksi tule sellaisia tartuntatauteja jotka voisivat olla meille kansanterveydellisesti uhka paperittomien terveydenhuolto siis toisin sanoen kun se välttämättömimmässä muodossa turvataan turvaa meidän kansanterveyttämme se turvaa meidän sisäistä turvallisuuttamme ja se turvaa meidän suomalaistenkin mahdollisuuksia elää täällä säädyllisesti se ei tarkoita sitä että me synnyttäisimme jonkun uuden niin sanotun vetovoimatekijän emme me me tarjoa nykyiselläänkään suomessa ne lääkärit jotka paperittomien terveydenhuoltoa tekevät eivät tarjoa niin sanotusti kaikkea mahdollista kysymys on aivan välttämättömimmästä avusta ja se on myös meidän etumme se turvaa meidän terveyttämme

henkilöistä jotka ovat saaneet hakemukseensa lainvoimaisen kielteisen päätöksen ja jotka on lainvoimaisesti päätetty käännyttää suomesta mutta jotka siitä huolimatta eivät suostu suomesta poistumaan he ilmoittavat että he eivät halua suomen ja suomen lainvoimaisia tuomioita noudattaa ja he jäävät suomeen lainvastaisesti minun mielestäni on aivan selvää että tällaisillekin henkilöille kuuluu aivan välttämättömin kiireellinen terveydenhoito samoin kuin heille kuuluu elämän suojelemiseksi tarvittava ravinto ja suoja pakkaselta mutta aivan yhtä selvää on että heillä ei voi olla oikeutta samanlaiseen sosiaaliturvaan kuin niillä jotka ovat laillisesti maassa

arvoisa puhemies en tosiaan odottanut joutuvani paperittomien terveydenhuoltoa koskevaan debattiin nyt tämän asian yhteydessä mutta kun näin kävi niin haluan puolustaa sitä työtä jota viime kaudella aivan asianmukaisesti teimme tämän lakiesityksen pohjalle täytyy muistaa että tämä paperittomien joukko josta tässä nyt puhutaan sisältää hyvin erilaisia ihmisiä kaikki eivät ole samaa joukkoa johon tässä edustaja zyskowicz esimerkiksi aivan mutta minä minä totesin että muitakin sisältyy tähän olen sitä mieltä että että on meidän perusihmisoikeuskäsityksen vastaista ajatella niin että ihmisiä jätettäisiin heitteille olipa heidän tilanteensa täällä suomessa ollessa mikä hyvänsä ja olipa heillä mikä tahansa status plus tässä on iso kustannuskysymys

täällä sanottiin että ihmisiä ei voi jättää ulos meillä on valtavasti asunnottomia esimerkiksi hyvinkäällä ja helsingissä on tuotu tätä konttiasumista esille itse olen hyvinkään asuntomessuilla nähnyt tällaisen konttiasunnon ja se oli erittäin toimiva toimiva ja kysytty malli tuntuu että siihen suhtaudutaan vähän sillä tavalla että nehän voivat mieluummin nämä suomen asunnottomat olla kaduilla kuin konteissa muistetaan myös tämä aspekti siinä keskustelussa että otetaan sitten yhdenvertaisesti kaikki mukaan eipä minulla muuta

jota lakiesitys koskee ensinnäkin arvoisa puhemies ajattelen että vaikka voi olla kyseessä aika tekninenkin muutos jonkun mielestä niin olisin toivonut tietenkin että esittelevä ministeri olisi voinut olla paikalla kun näitä kysymyksiä tämän johdosta kuitenkin täällä nousee esille haluan monien muiden tavoin korostaa sitä että myös turvapaikanhakijoiden oikeusturva vaatii sitä että ratkaisut kyetään tekemään mahdollisimman nopeasti ja varmasti tämä hajauttaminen on yksi tapa nyt nopeuttaa näitä prosesseja joka myös turvapaikanhakijoiden kannalta hyvä tavoite se mihin haluan kiinnittää huomiota on se miten pystymme tämän osaamisen varmistamaan näissä eri hallinto oikeuksissa kun tämä hajauttaminen tehdään tässä lakiesityksessä on kyllä kuvattu sitä että myös tätä koulutustarvetta tietyissä asioissa tulee olemaan sitten kiinnitän vielä puhemies huomiota siihen että täällä on todettu tästä voimaantulosta että tätä pidetään varsin kiireellisenä ja toivoisin että valiokunta nyt omassa työssään voisi sitten harkita pitäisikö tähän kohtaan ehkä vielä tehdä jokin muutos lisäksi täällä on myös hallinto oikeuksien puolelta esitetty toive siitä että sellaiset jutut jotka ovat hyvin pitkälle valmisteltuja ja tietyssä paikassa vietäisiin siellä samassa paikassa loppuun eikä lähdettäisi poukkoilemaan niiden asioiden kanssa puhemies sitten haluan vielä muistuttaa siitä aivan kuten edustaja laukkanen täällä jo totesi että kyllä tässä tietenkin vastuuta on myös päätöksen tekevällä viranomaisella tässä tapauksessa maahanmuuttovirastolla miten nämä päätökset esitetään siten että myös hakijat ymmärtävät ne perustelut joihin niissä viitataan

arvoisa puhemies

kun ensiasteen päätöksentekijän eli maahanmuuttoviraston päätös ei tyydytä se turvapaikkaturistien tulva jonka viime vuonna valitettavasti taakaksemme ja riesaksemme saimme olisi pitänyt dublin sopimuksen nojalla pysäyttää rajoille oli vakava ja kallis virhe päästää suomeen divisioonatolkulla ihmisiä enimmäkseen nuoria miehiä jotka tulivat miehittämään tätä maata joista emme tiedä juuri mitään ja joilla ei ole oikeutta maassamme oleskella valtaosa ei ole oikeutettu turvapaikkaan mutta siirtolaisiksikaan heitä on vaikea koska siirtolaiset lähtevät tekemään työtä siirtolaisilla on halua ja kykyä työntekoon arvoisa puhemies viime vuosina helsingin helsingin hallinto oikeuteen on saapunut noin tuhatsata viiva tuhatkaksisataa valitusta jotka koskevat kansainvälistä suojelua tänä vuonna valituksia on tehtailtu jo liki kahdeksantuhatta ja vuoden loppuun mennessä ollaan lähempänä kymmentätuhatta tämän esityksen perusteluissa lukee että valitusmääriä koskevien ennusteiden perusteella ulkomaalaisasioiden määrä helsingin hallinto oikeudessa on muodostumassa valtaosaksi tuomioistuimen koko asiakasmäärästä

näkisin että tämä on suorastaan hätkähdyttävä ennuste siis jatkossa ulkomaalaisasiat vievät valtaosan helsingin hallinto oikeuden kaikista asiamääristä kun kyseessä on suomalainen oikeuslaitos eikö sen tulisi palvella ensisijaisesti meitä suomalaisia hoitaa ja käsitellä meidän asioitamme onko nyt käymässä niin että kun ulkomaalaisasiat ruuhkauttavat ja kuormittavat kohtuuttomasti oikeus ja muitakin järjestelmiämme kantaväestö saa odotella ties miten pitkään arvoisa puhemies perusteluissa todetaan että käsittelyaikojen kasvua on turvapaikanhakijoiden oikeusturvan ratkaisutoiminnan sujuvuuden vuoksi pyrittävä hillitsemään se tärkeä syy miksi käsittelyaikojen kasvua on hillittävä on raha mitä pidempään nämä ihmiset täällä maleksivat sen kalliimmaksi se käy suomalaisen veronmaksajan kukkarolle esitys on sikäli hyvä että neljä hallinto oikeutta varmasti saa tehtyä rivakammin päätöksiä kuin yksi ja toivottavasti ne ovat enimmäkseen kielteisiä itse olisin valmis kieltämään valittamisen kokonaan eli maahanmuuttoviraston päätös olisi lopullinen ilman

puhemies australia täällä mainittiin muun muassa huhtasaari mainitsi australia ja uusi seelanti eivät päästä turvapaikkaturistien paatteja maaperälleen paatit ohjataan naurun saarelle ja papua uuteen guineaan ja siellä olevilla leireillä tulijat odottelevat kunnes heidän paperiasiansa on käsitelty samankaltainen malli tulisi myös eun ottaa kiireesti

arvoisa herra puhemies

helsingin hallinto oikeudessa on aivan hyvä ja perusteltu lisäksi tulisivat mukaan asioita käsittelemään itä suomen hallinto oikeus pohjois suomen hallinto oikeus sekä turun hallinto oikeus on hyvä että tätä käsittelypohjaa laajennetaan että tuomioistuimia on enemmän käsittelemässä näitä valituksia jotka maahantulopäätöksistä on annettu viranomaisen toimesta suomalaiseen oikeuskäytäntöönhän kuuluu lainkäyttö ja myös tuomioistuinkäytäntöön kuuluu jo perustuslain mukaan jokaisella tässä maassa olevalla on oikeus saada omaa asiaansa koskeva viranomaispäätös kohtuullisessa ajassa valittaa siitä päätöksestä ja saada siitäkin asiasta tuomio joka on sitten aikanaan lainvoimainen ja myös sekin tuomio kohtuullisessa ajassa suomihan on saanut saanut ihmisoikeustuomioistuimessa monia langettavia päätöksiä siitä että meillä jutut venyvät aivan kohtuuttoman pitkiksi joku saattaa sille hymähtää ei liity tähän nyt käsiteltävään asiaan mutta esimerkiksi joissakin asioissa ympäristölupa asioissa vaikka turpeennostoluvat ovat viipyneet jopa kahdeksan viiva yhdeksän vuotta eihän se voi olla oikeuskäytännön mukaista eikä ihmisarvon mukaista että joutuu päätöstä odottamaan noin pitkään sama koskee maassaoleskeluasioita kun ihminen saa päätöksen ja jos valittaa siitä päätöksestä niin kyllä siitä pitää kohtuullisessa ajassa päätös tulla ja kun edustaja zyskowicz mainitsi niistä tapauksista joissa ihminen on saanut kielteisen päätöksen maahantuloluvalle ja näin ollen hänet joudutaan maasta poistamaan niin on itsestään selvää että kun lopullisen päätöksen antanut asiassa niin silloin pitää myös viranomaisen toimia niin että päätös pannaan täytäntöön se on itsestäänselvyys itsenäinen kansakunta suojautuu omia omia lakejaan käyttämällä ja antamalla lainsäädännöstä tuomioita joista voi sitten valittaa ja viimeisimmän valituksen jälkeen sitten pannaan tuomio täytäntöön on syytä muistaa kaikkien niiden ihmisten jotka valittavat että tässä ollaan tekemässä varmaan jokin ihminen tätäkin asiaa arvostelee että näin toimitaan mutta on syytä muistaa että me olemme sitoutuneet oikeusvaltiona siihen että euroopan ihmisoikeussopimusta noudatetaan samoin ykssa määriteltyjä periaatteita miten ihmisiä tulee kohdella miten tuomioistuimet toimivat ja niin edelleen me olemme sitoutuneet niihin päätöksiin ja sen mukaan meidän tulee toimia on muistettava että kun kaksituhattaviisitoista tähän maahan tuli yli kolmekymmentätuhatta ulkomaalaista ihmistä joiden asioita ruvettiin viranomaisissa käsittelemään ja näiden viranomaiskäsittelyjen jälkeen tietenkin tuli tämä valitusmenettely ja sitten tuomioistuimet antavat näistä päätöksiä niin on myös näiden ihmisten kannalta aivan oikein että saadaan tähän käsittelyyn nopeutta ja lainvoimaiset päätökset syntymään kohtuullisessa ajassa se on totta että emme koskaan tässä maassa pääse emmekä myöskään suomen eduskunnassa tule pääsemään yhteisymmärrykseen siitä mikä on se oikea aikataulu toimimmeko riittävän ripeästi vai menevätkö jutut liian pitkiksi ikinä ei päästä tästä yhteisymmärrykseen tärkeää on se että se kohtuullinen aika saavutetaan ja sitten ne tuomiot olkoot ne mitä tahansa pannaan myös täytäntöön jos joku vielä kuvittelee tänä päivänä että tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys ratkaisisi asioita pitkälle tulevaisuuteen on todennäköisesti väärässä koska kukaan ei tiedä mitä maailmalla tapahtuu esimerkiksi viiden vuoden kuluttua meillä on valtava määrä kriisipesäkkeitä ympäri maailmaa tällä hetkellä ja emme tiedä mitä siellä tapahtuu mikä on pakolaistilanne vaikka viiden vuoden kuluttua mutta joka tapauksessa on tärkeää että omat asiamme hoidamme kunnolla maahan maahan tulevat ihmiset saavat laillisen päätöksen viranomaisilta ja sitten on se valituskierros sen jälkeen sillä suojaamme myös tätä suomalaista yhteiskuntaa niin että meidän oikeusjärjestelmä toimii viranomaiset toteuttavat tehtäviään niin kuin suomen laissa sanotaan ennen kaikkea se luo luo myös pohjan sille että annamme sillä jämäkällä toiminnalla myös viestin tästä maasta ulospäin että suomi toimii oikeusvaltioperiaatteiden mukaan kunnioittaa euroopan ihmisoikeussopimusta ja ykn ykn päätöslauselmia muuta tietähän meillä ei voi olla koska kaikki muu aiheuttaa sitten meille itsellemme ongelmia ja luo epävarman tilanteen ja siitä ei hyödy kukaan

puhemies oikeuslaitoksen toiminnan tehostaminen ja järkevöittäminen on varmasti tarpeellista ja sitä kannattaa tehdä myös silloin kun ulkomaalaisasioista on kyse täällä on kiinnitetty huomiota siihen että on ikävää joutua odottamaan päätöksiä ruuhkautuneissa oikeuslaitoksissa ja se on aivan totta niinhän se on sanoisin myös kuitenkin että on ehkä vielä ikävämpää joutua palaamaan maahan jossa kohtaa kidutuksen ja kuoleman jopa helsingin sanomat julkaisi tänään ansiokkaan artikkelin siitä mitä suomesta irakiin palanneille eräille nuorille miehille oli tapahtunut osaa heistä oli kidutettu muutama oli kuollutkin tämä oli vain pintaraapaisu siitä mitä tapahtuu kun me sovellamme vuoden kaksituhattakuusitoista suomen ulkomaalaispolitiikkaa irakhan on sellainen maa että se ei ole syyrian tavoin täydessä sodassa ja sikäli se vähän harmaalla alueella kun katsomme kansainvälisen suojelun perusteita mutta tilanne ei ole siellä paljon syyriaa ruusuisempi sillä ykn mukaan pelkästään lokakuussa irakissa kuoli väkivaltaisesti yli tuhatsata siviiliä toinen sivusto iraq body count raportoi luvun olevan tuplasti suurempi tänä vuonna tässä suomen turvalliseksi luokittelemassa maassa on kuollut yli neljätoistatuhatta siviiliä väkivallan kohteina neljätoistatuhatta siviiliä toisin sanoen kun me pohdimme täällä sitä että ulkomaalaislait täytyy saada sellaiseen kuntoon että meidän järjestelmämme ja byrokratiamme toimii mahdollisimman tehokkaasti niin toivon että me muistaisimme myös että kysymys on paljon merkittävämmästä ja suuremmasta kansainvälisestä kysymyksestä kuin se mikä täällä salissa usein tulee esiin

esimerkiksi ylikansallinen sitova päätöksenteko mutta siihenkään suomi ei ole halunnut lähteä mukaan hyvän sään aikana kirjoitetun hallitusohjelman vapaaehtoisuuskirjauksen vuoksi toivottavasti tämän lain kaltaisia pragmaattisia uudistuksia tehdään eikä pelkästään tylyttäviä uudistuksia
arvoisa herra puhemies edustaja huovinen kiinnitti huomiota siihen että päätöksiä tekevillä viranomaisilla on velvollisuus laadukkaisiin päätöksiin ja siihen että asianosaiset ymmärtävät päätösten perusteet näin luonnollisesti on ja näin myös maahanmuuttovirasto toimii se että käytännössä jokaisesta kielteisestä päätöksestä valitetaan valitetaan hallinto oikeuteen ei kerro siitä että ne päätökset olisivat laadullisesti huonoja tai perustelut huonosti kirjoitettuja vaan se kertoo siitä että on että on inhimillisesti täysin ymmärrettävää ja luonnollista että kielteisistä päätöksistä valitetaan koska siinä ole mitään kustannusriskiä tällä valittajalla ja hänellä on vain voitettavaa eli hän ei voi sillä valittamisella menettää mitään tämä pitää ymmärtää ja antaa tunnustus maahanmuuttovirastolle siitä että se hyvin vaikeissa olosuhteissa on suoriutunut hyvin työstään

voi jättää heitteille sen takia kaikille ihmisille kuuluu tarvittaessa kiireellinen terveydenhoito ja tarvittaessa kuuluu elämää suojeleva ravinnonsaanti ja myös suoja pakkaselta mutta kuvitelma siitä että meillä olisi velvollisuus näille laittomasti maassa oleville antaa sama sosiaaliturva kuin maassa laillisesti oleville on täysin virheellinen

puhemies kysymyksessä on äärimmäisen selkeä esitys joka reagoi nykytilanteeseen kysymyksessä on asioitten järkevöittämiseen tähtäävä linja on totta että jos kaikki keskitetty helsingin hallinto oikeuteen niin esimerkiksi tilakustannuksia olisi vähemmän mutta sitten myös se osaaminen ja painotus keskittyisi helsinkiin ja on hyvä että tätä osaamista ja painotusta hajautetaan ettei helsinki tule siihen tilanteeseen että se käytännössä käsittelee vain tähän problematiikkaan liittyviä kysymyksiä kaiken kaikkiaan esitys parantaa oikeusturvaa ja on myös linjassa kansainvälisten sopimusten kanssa ei ole tarkoituksenmukaista perustaa tätä varten mitään erityistuomioistuinta arvoisa puhemies en kyllä tässä yhteydessä malta olla sanomatta kun kerran nostettiin tämä paperittomien kysymys tässä esille että kyllä yksi viime eduskuntakauden asioita joista voi perustellusti olla ylpeä

totta kai on selvää että jokainen tarvitsee välttämättömimmän hoidon ja mikään ei mene lääkärin etiikan yli kun lääkärin tehtävä on suojella elämää kaikissa olosuhteissa mutta kuitenkaan niin kuin edustaja zyskowicz ansiokkaasti sanoi ei voida lähteä siihen että kaikki olisivat samanlaisen sosiaaliturvan

puhemies kuten edustaja meri mainitsi tämä lakiesitys kansainvälistä suojelua koskevien valitusten käsittelyn hajauttamiseksi neljään hallinto oikeuteen on tosiaan eräs askel pitkässä sarjassa hallituksen tekemiä maahanmuuttopoliittisia uudistuksia turvapaikkapäätöskäsittelyn järkevöittämiseksi jo aiemmin tänä vuonna hyväksytyn esityksen mukaisesti hallinto oikeuksien kokoonpanoja pienennettiin kaksijäsenisiksi kaksijäsenisiksi ulkomaalaislaissa tarkoitetuissa valitusasioissa ja lisäksi on muun muassa lyhennetty valituksentekoaikoja kuten talousarviokäsittelyjen yhteydessä on käynyt useaan otteeseen ilmi maahanmuutosta aiheutuvat kustannukset ovat moninkertaistuneet viime syksynä vallinneen maahanmuuttokriisin myötä ja sen jälkeen ja ovat nyt vähintään miljardin euron suuruusluokassa todennäköisesti ne ovat selvästi tätä suurempia tälläkin esityksellä arvioidaan saatavaksi vähintään kymmenien miljoonien eurojen suuruusluokassa olevat säästöt mitä pidän erittäin hyvänä asiana ja näin voidaan pienentää myös valtiontalouden alijäämää alijäämää josta olen itsekin monen muun edustajan kanssa ollut tässäkin salissa hyvin huolestunut arvoisa puhemies edustaja meri nosti aiemmin keskusteluun myös sen että suomen lakeja tulee noudattaa ja se koskee myös lainvoimaisia karkotuspäätöksiä olen täysin samoilla linjoilla edustaja meren kanssa myös omasta mielestäni lainkuuliaisuudesta ja sen ylläpidosta tulee ehdottomasti kantaa huolta ja siihen tulee kiinnittää jatkossa voimakasta huomiota olen myös samoilla linjoilla salissa tänään puhuneiden perussuomalaisten edustajien kanssa siitä että maahanmuuttopolitiikkamme kaipaa kaipaa edelleen tiivistämistä sveitsin ja australian mallit on tänään mainittu positiivisessa hengessä ja niiden harjoittama politiikka on myös käytännössä mielestäni oikeaa

värderade talman edustaja hakkarainen kertoi tuossa omista uudistussuunnitelmistaan meidän oikeuslaitoksen ja käytännön suhteen toivottavasti ryhmä ei jaa näitä käsityksiä tässä on puhuttu

ruuhkautumisesta no mistä tämä johtuu hallintovaliokunta oli välimeren alueella matkalla tässä jokin aika sitten ja siellä keskustelimme euroopan unionin turvapaikkaviraston edustajan kanssa joka näytti meille mikä on irakilaisten turvapaikanhakijoiden hyväksymisprosentti euroopassa yleensä yli viisikymmentä prosenttia ja mikä se on suomessa alle

kiusallisina jouduimme toteamaan tämän siellä eikä meillä ollut selitystä siihen asiaan tätä ihmetellään paitsi suomessa myöskin muualla euroopassa eli jos ihmetellään miksi näitä valituksia on niin paljon niin ehkä olisi syytä katsoa tätä koko päätösprosessia arvioidaanko näitä asioita oikein vai onko kenties poliittista ohjausta tämän hyvin suuren muutoksen takia se on vuodessa tippunut kahdeksastakymmenestä viiteentoista prosenttiin edustaja zyskowicz sanoi tuossa että että kun valittaa ei voi mitään menettää tänään muun muassa olemme lukeneet lehdestä että ellei valita niin voi menettää vielä paljon enemmän

puhemies on helppo yhtyä noihin edustaja adlercreutzin näkemyksiin haluan vielä palata myös tähän päätöksentekoprosessiin maahanmuuttoviraston päätöksiin se se on aivan selvää että maahanmuuttovirastossa on jouduttu tämän kriisin johdosta erittäin suuren urakan eteen on totta että monista tilanteista tämä meidän hyvä järjestelmämme on pystynyt suoriutumaan tässäkin kriisissä hienolla tavalla mutta

esimerkiksi maahanmuuttoviraston sisältä tulleisiin viesteihin joissa on sanottu että päätöksiä pitää tehdä liian kovalla tahdilla liian suurella työkuormalla ja vielä on ikään kuin annettu ymmärtää millaisia päätöksiä tulee tehdä emme me myöskään voi kai mielestäni emme voi suhtautua kovinkaan yliolkaisesti vaan kyllä nämäkin viestit täytyy ottaa tässä salissa aika vakavasti ja ja katsoa myös tuota tilastoa vähän euroopan laajuisesti puhemies sitten haluan sanoa että että minua kyllä häiritsee tässä aina kun puhumme tästä maahanmuutosta että siinä tulee vähän semmoinen olo että että kovasti on ohjeita annettavana ja pitäisi sitä ja tätä ja viime syksynä olisi pitänyt sitä ja tätä tehdä toisin mutta sitten kovin vähän kuulee puhemies sitä arviota että mitä olisi pitänyt tehdä että ei olisi pitänyt päästää näitä ihmisiä tänne meille mikä se vaihtoehto olisi ollut niin eli jos sopimuksia noudatetaan niin niin silloin edustaja hakkaraisen mallissa me olisimme joutuneet tekemään erittäin vakavia arvovalintoja sen suhteen kuulummeko tähän eurooppalaiseen yhteisöön ollenkaan

puhemies tuomioistuinten ruuhkautuminen ja asioiden käsittelyn pitkittyminen on todella iso ongelma kaikille niin kantaväestöä kuin turvapaikanhakijoita ajatellen on hyvä että hallituksen esityksen mukaan hajautetaan kansainvälistä suojelua koskevien valitusasioiden käsittelyä minusta se on järkevää resurssit tulee käyttää oikein ja tehokkaasti ajattelen että siinä missä turvapaikan saaneiden tehokas kotouttaminen on tärkeää niin siinä rinnalla mielestäni varsinkin rikollis isis tai muun sellaisen taustan omaavien kielteisen päätöksen nopea maasta poistaminen on tärkeää mielestäni ei ole oikein että tällaiset henkilöt voivat jäädä valitusprosessin turvin vielä maahan eli tehokas nykyistä nykyistä tehokkaampi kotouttaminen heille jotka sitä haluavat toisin sanoen kaikille jotka ovat saaneet turvapaikan tähän liittyen sanottakoon että jossakin vaiheessa hämmästelin kun puhuttiin kotouttamisesta en muista oliko se kaksi vai neljä tuntia viikossa opiskelua jota olisi näille turvapaikan saaneille mutta ajattelisin että jos ruvetaan miettimään kielen opiskelua tai kulttuurin opiskelua niin

tulisi käyttää vähintäänkin neljä tuntia päivässä tällaisiin asioihin kielen oppimiseen kulttuurin opettelemiseen ja niin edelleen eli tehostamista tehostamista tässä kotouttamisasiassa varmasti on mutta siinä rinnalla on annettava välttämätön tarpeellinen hoito tietysti kaikille tarvitseville olipa papereita tai ei tokihan tämä on inhimillisesti ajattelevan lääkärin näkökanta mutta siinä rinnalla nopea maasta poistaminen rikollistaustaisille kielteisen päätöksen saaneille mielestäni tämäntyyppiset linjaukset ovat tehokasta resurssien käyttöä

on aivan välttämätöntä että suomi noudattaa kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ja ja sitten näiden pohjalta luo sen oman oikeuskäytännön millä asioita käsitellään ei saa mennä sellaiseen tilanteeseen jossa suomalainen oikeuskäytäntö jotenkin loukkaisi ihmisoikeuksia mutta me olemme pieni kansakunta ja meidän pitää pitää se oma linjamme niin että säädämme itse lait tuomioistuin käsittelee valitukset ja sen jälkeen tuomiot pannaan täytäntöön ei saa syntyä sellaista tilannetta että joku kuvittelee että suomi on tällainen valtio jonka rajat ovat ikään kuin auki meillä on pidettävä huoli siitä että myös tämän maan järjestelmät pysyvät kunnossa ja ennen kaikkea päätökset tulevat napakasti ja ajallaan meillä on huolestuttava linjaus suomalaisessa oikeuskäytännössä en tarkoita näitä oleskelulupa asioita vaan yleensäkin tätä suomalaisen yhteiskunnan tuomioistuinmenettelyä suomi on menossa hallinto oikeusyhteiskunnaksi meillä saa valittaa kohtapuolin lähes kaikista mahdollisista asioista asiat seisovat hallinto oikeuksissa vaikka eduskunnassa säädetäänkin satoja lakeja per vuosi niin sitten näiden seurauksena hallinto oikeuksiin ruuhkautuu valtava määrä juttuja ja itse

kuulu tähän oleskelulupa asiaan mutta nostin tämän esille koska sellaista yhteiskuntaa kohti olemme koko ajan menneet valitusoikeuksia pitää olla mutta niidenkin pitää olla kohtuullisessa suhteessa siihen mikä asia on ihmisoikeusasioissa älkäämme tinkikö mistään tehkäämme reilut ja oikeat päätökset ja niitä noudatettakoon sitten tämä mitä edustaja zyskowicz mainitsi paperittomien ihmisten auttamisesta on inhimillinen velvollisuus auttaa ihmistä mutta nimenomaan niin että suomen lakien mukaan

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ulkomaalaislain muutokseksi tehdään sellainen muutos että kansainvälistä suojelua koskevien valitusasioiden käsittely hajautetaan helsingin hallinto oikeudesta lisäksi kolmeen muuhun hallinto oikeuteen sinänsä itse tämä esitys on on hyväksyttävissä jotta käsittelyaikoja saadaan nopeutettua mutta taustallahan on se että suomen tulisi tarkastella palautuspolitiikkaa uudestaan ja humaanimmasta näkökulmasta edustaja parviainen tuossa edellä hyvin kuvasi sitä tilannetta että suomesta on todellakin palautettu irakiin ihmisiä ja heidät on sitten siellä pahoinpidelty jopa surmattu nyt kun maailmaa on kohdannut syyrian sota ja valtava pakolaiskriisi niin komissio on tuonut käsittelyyn uusia lähestymiskulmia kuten sen että eu maat osallistuisivat solidaarisesti yhteiseen taakanjakoon sovittaisiin yhteisistä kiintiöistä tämä olisi koko euroopan mutta myös suomenkin etu täytyy muistaa että kansainvälisten sopimusten mukaan ihmisillä on oikeus paeta vainoa ja sotaa ja hakea turvaa ihmisillä on oikeus hakeutua eurooppaan turvaan on todella valitettavaa että hallitus on lähtenyt sille tielle että lasten ja naisten turvaan pääsyä vaikeutetaan perheenyhdistämistä vaikeutetaan ansaintarajoja on nostettu kohtuuttoman korkeiksi myös eu turkki sopimuksesta on käyty suuressa valiokunnassa laaja kuuleminen ja täytyy sanoa että turkin ihmisoikeustilanne on niin heikolla tolalla että että me emme voi sysätä

tosiaan vuodesta yhdeksänkymmentäkahdeksan lähtien on nämä turvapaikka asiat ja käsittelyt keskitetty helsinkiin kun turvapaikkaa hakevalla henkilöllä ei kotikuntaa suomessa ole niin niin ei ole ollut perusteltuakaan että esimerkiksi tämän sijaintipaikan mukaisesti nämä käsittelyt menisivät eikä jatkossakaan ole tarkoituksenmukaista toimia niin mutta hajauttamista eri tuomioistuimiin kyllä kannattaa tämän esityksen mukaisesti toteuttaa tällähän on on monenlaisia vaikutuksia näiden suojelua hakevien kannalta on tärkeää että päätökset tulevat mahdollisimman nopeasti ja käsittelyajoilla on suora vaikutus turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan hajauttaminen vähentäisi myöskin näitä ruuhkia joita on kasautunut merkittävästi helsinkiin ja tällä huolehdittaisiin muutoksenhakijan oikeusturvasta siinäkin mielessä että asioiden käsittelyyn osallistuisi riittävän kokeneita tuomareita joilla on vankkaa kokemusta hallintolain käytännöstä ja ulkomaalaisasioista tämä tietysti johtuu osittain siitäkin että jouduttu rekrytoimaan nyt paljon uusia ihmisiä ja hajauttaminen takaisi sen että olisi pitempään toimessa olleita ihmisiä näitä asioita käsittelemässä valitusten määränhän on odotettu kasvavan ja tänä vuonna odotetaan että tulee noin kymmenentuhatta valitusta joista ehditään käsitellä kolmetuhatta seitsemäntuhatta siirtyisi siis ensi vuodelle ja ensi vuonna odotetaan että tulee lisäksi seitsemäntuhatta uutta lausunnot tämän esityksen osalta ovat olleet hyvin myönteisiä kukaan lausunnonantajista ei ole vastustanut asioiden hajauttamista ainoastaan resursseihin ja koulutukseen on kiinnitetty huomiota tärkeää onkin että ne turvataan tässä hallituksen esityksen eteenpäinmenossa

nyt tehnyt lähes ihmisoikeussopimuksen vastaisia lakeja ja päätökset migrissäkin ovat vähän kyseenalaisia minä en nyt ihan tälle linjalle lähtisi samaten mietin sitä kun sdp ilmoitti tuossa että vaihtoehtoja puuttuu ja on vähän semmoinen paheksuva ilmapiiri kun tästä maahanmuutosta keskustellaan nämä perussuomalaiset kun ne tämmöisiä puhuvat mutta minä muistutan kaikille mieliin että esimerkiksi presidentti niinistö otti tuossa kevään korvalla rohkeasti keskusteluun tämän asian muistatte varmaan valtiopäivien avajaiset missä hän totesi pakolaisuudesta ja näistä haasteista minusta niinistö puhui aika rohkeasti kun hän totesi käytännössä se toteutuu niin että jokainen joka osaa sanoa sanan asylum turvapaikka pääsee eurooppaan ja suomeen jatkuu edelleen eurooppa ei pitkään enää kestä hallitsematonta hallitsematonta kansainvaellusta edelleen niinistö toteaa eurooppa hakee tasapainon ratkaisua nyt monet hallitukset tekevät sitä omin päin ja vain kohdaltaan tai uhitellakseen tai pelotellakseen jossain vaiheessa jonkun on tunnustettava että emme kykene juuri tässä ja nyt täyttämään kaikkia kansainvälisten sopimusten velvoitteita sopimukset maailmassa ovat myös muutettavissa ei tarkoita sitä että kun me olemme viisikymmentä luvulla jonkun tehneet niin se on se on näin ja sillä selvä totta kai maailma muuttuu joudutaan miettimään järkeviä ratkaisuja tilanne on kuitenkin se että me emme ole pystyneet ratkaisemaan sitä että sieltä tulee myös parempaa elämää hakevia näiden todellisessa hädässä olevien mukana ja se on meille juuri se turha kustannus siinä koska he eivät saa sitä turvapaikkaa ja minä en nyt ainakaan epäile että meillä joku virkakoneisto on niin huono lähes laittomia päätöksiä

voi varata p painikkeella
arvoisa puhemies kun nimi mainittiin niin otin sitten puheenvuoron tuosta edustaja huovinen me olemme yhteisessä euroopassa nyt mutta mitä on tapahtunut täällä kun on tämmöinen hallitsematon maahanmuutto ja niitten hyysääminen on jokaisen käsissä brexit tuli mitä tapahtui usassa tuli trump mitä tulee tapahtumaan esimerkiksi ranskassa niin nimenomaan eu kritiikistä vielä sen verran että voin vastata sinulle että sinä et ollut mukana mutta muu vasemmisto oli allekirjoittamassa sen lainapaperin ja siitä vastataan niin kauan lainaa on jäljellä siitä et pääse irti vaikka olisi seuraavakin hallitus joo mutta minä vastasin tuossa tälle markukselle mutta tästä tästä turvapaikkaturismista se on meidän suurin tulevaisuuden ongelma jos sitä padottua ja nimenomaan siellä australiassa on tehty oikeita päätöksiä ei ole hukkuneita eikä omassa maassa ongelmia näitten taholta he ovat tehneet oikeat ratkaisut ja ei siellä ole mitään epidemioita eikä muuta

herra puhemies lakiesitys on kannatettava siksi että inhimillisesti ja kaikin puolin voidaan nopeuttaa näitten valitusten käsittelyä tällä keinolla että jaetaan ne helsingin hallinto oikeudesta kolmeen muuhunkin hallinto oikeuteen itä suomeen pohjois suomeen ja turkuun tähän valituskysymykseen mistä tässä joku edustaja käytti puheenvuoron valitettavasti tässä tehtiin

kiitos puhemies elikkä juuri hetki sitten muutettiin ulkomaalaislakia siltä osin mitä vastaan äänestimme että eri ihmisillä on erilainen valitusaika ja valitusmahdollisuus se oli tässä salissa hyvin surullista voidaan erotella voidaan erotella ihmisiä sen mukaan missä on syntynyt siinä minkälainen valitusmahdollisuus näissä tapauksissa on mutta sitten kun se valitus on ollut mahdollista tehdä niin olisi tärkeää että se asiallisesti ja nopeasti käsitellään

on yhä edelleen tullut eurooppaan yli miljoona tänäkin vuonna vaikka he eivät ole tulleet tänne suomeen asti niin joka tapauksessa eurooppaan on tullut poliittinen kriisi on yhä edelleen olemassa siellä turkki kreikka syyria akselilla siitä ei päästä minnekään ja meillä on yhä edelleen siis ihmisiä joiden asioita ei ole käsitelty ensimmäistäkään kertaa näissä vastaanottokeskuksissa saatikka että olisi päästy siihen vaiheeseen että että mietitään onko tarvetta valittaa vaiko ei ja meillä on itse asiassa iso ongelma yhä edelleenkin kotikuntapaikkojen osalta mutta tähän lakiin liittyen minulle jäi hämäräksi että kun oletettavaa on kuitenkin että meille on tullut tänä vuonna muistaakseni jotain viisituhatta turvapaikanhakijaa mikä on aika lailla toinen luku kuin kolmekymmentäviisituhatta viime vuonna niin miksi tätä lakia ei tehdä määräaikaisesti ja väliaikaisesti

puhemies vielä haluaisin muistuttaa siitä että vaikka tässä nyt hallintoa hajautetaan ja pyritään sillä tavalla alueellista oikeudenmukaisuutta lisäämään niin ilman sitä että tulee merkittävää resurssien lisäystä tuleville vuosille näille hallintoistuimille ei tulla yhtään nopeammin käsittelemään

nimi mainittiin ei tässä nyt ole kysymys mistään ulkomaalaisten vastustamispolitiikasta siinä on vain kysymys siitä että me emme halua tänne mitään terroristijärjestöjä emmekä pommi iskuja missä me voimme asua ja elää jos tänne tulee ulkomaalaisia satatuhatta

tervetuloa ja kaikki menevät töihin saman tien eivät he jää roikkumaan tuonne torien kupeille mitä sitten tulee niin tässä talossa ei ole mitään muuta populismia kuin toveripopulismi sitä harrastetaan tällä puolella ja tällä puolella harrastetaan tällä hetkellä oikeutta

arvoisa puhemies oli tarkoitus lähteä pois täältä eivät perussuomalaiset ole lähteneet siihen että ollaan kovin eurooppa myönteisiä ja näitä sopimuksia allekirjoittamassa silloin kun suomi liittyi euhun tulivat nämä ongelmat ja kun mustajärvi nyt syyttää meitä niin sanotusti takinkäännöstä me emme ole ole kääntäneet takkia missään ainoastaan edustaja tolppanen on kääntänyt takkinsa me olemme sen takuupaperin vastaajia jonka te olette kirjoittaneet viime kaudella sitä paperia ei olisi allekirjoitettu silloin jos perussuomalaiset olisivat olleet hallituksessa ei varmasti nyt me vain joudumme noudattamaan niitä niin kauan kuin se lasku on maksettu ja todennäköisesti sitä maksuaikaa riittää kolmekymmentä vuotta vielä että kiitos ja vasemmistolle siitä

puhemies edustaja hakkarainen kyllä puhui aika lahjakkaasti ohi itse asiasta ei tätä hallituksen esitystä ole mikään pakko hyväksyä mutta on niin että perussuomalaisillakaan ei ole mitään muuta niin kuin äskeinen keskustelu osoitti kuin pakolaispolitiikalla maahanmuuttajilla ratsastaminen toivotaan että se asia nousee päällimmäiseksi haetaan vauhtia jostain brexitistä

yksittäisten maiden tukipaketteja hyväksyttiin euroopan vakausmekanismi joka on luxemburgin suurherttuakunnassa perustettu pankki jossa johtajilla on syytesuoja ja päätökset salaisia niin jokainen osa mitä sen jälkeen on irrotettu euroopan vakausmekanismin näistä tukipakettivarauksista on vaatinut eduskunnan käsittelyn eduskunta on päättänyt joka kerta erikseen sen että se raha lähtee liikkeelle ja kertaakaan tämän kauden aikana perussuomalaiset eivät ole päätöksentekohetkellä asettuneet vastahankaan te olette jälkikäteen hyväksyneet kaikki ne rahat mitä euroopan vakausmekanismin kautta on irrotettu maiden tukemiseen arvoisa

puhemies on ollut vähän pakko hyväksyä mutta minkähänlainen se maailma olisi mitä tuo mustajärvi mustajärvi edustaa tai hänen edustamansa puolue varmaan tuolla pohjois koreassa entisessä neuvostoliitossa itä oli semmoinen yhteisö jota hän edustaa ja varmasti talous toimii ja nuo periaatteet näkyvät tuolla pinnan alla olevan aivan samanlaisia kuin siellä oli aikanaan se on sitä toveripopulismia

mitä te käytätte täällä ei teillä ole haluakaan siihen että talous lähtee nousemaan välillä menee näkyy menevän edelliselläkin että tämmöiseen mustajärven tyyliin haukutaan meitä me yritämme nyt kuitenkin saada talouden kuntoon tässä maassa se on meidän ensimmäinen nämä pikkupossut mille perustuslaki ja tämmöiset antavat periksi tulevat sitten perässä suurin ongelma on siinä että saadaan talous kuntoon ja siihen on on nyt ruvettu tekemään hommia no niin

arvoisa puhemies en loputtomiin aio jatkaa tätä keskustelua varsinkin kun varsinkin kun keskustelu seilaa ainakin edustaja hakkaraisen toimesta milloin missäkin päin maailmaa se mitä sanoin tästä talouskurisopimuksen jatkosta jota siis perussuomalaiset yhtenä miehenä ja naisena viime kaudella vastustivat niin kuin tein minäkin nyt ero vain on se että perussuomalaiset eivät vastusta minä vastustan edelleenkin ja jos sanotaan että kumpi on ollut johdonmukaisempi niin minä olen ollut johdonmukainen siinä kiistatta tämä hallituksen esitys kun puhutaan asiasta sitoo suomen kansallista liikkumavaraa sitoo valtioneuvoston liikkumavaraa tästä ohjeitten noudattamisesta tulee pakko ja ohje ja silloin se tarkoittaa sitä että entistä suurempi osa talouspoliittisesta harkintavallasta on annettu euroopan unionille eikä suinkaan käytetä sitä kansallista liikkumatilaa mitä pitäisi käyttää ottaen huomioon että suomi on maana kansantaloutena aivan omanlaisensa euroopan unionissa meillä olisi liikkumavaraa ja sen takia meidän pitäisi terveellä tavalla katsoa kansallinen liikkumavara miten me teemme järkevää talous ja työllisyyspolitiikkaa mutta näyttää olevan niin että perussuomalaistenkin mielestä se talous ja työllisyyspoliittinen viisaus asuu euroopan unionissa eikä suinkaan kansallisissa päättäjissä

arvoisa herra puhemies

esitystä joka koskee kirjastoja ja nimenomaan yleisiä kirjastoja

tämä lakiesitys korvaa nykyisen kirjastolain joka on vuodelta

kirjastojen tehtävä ja merkitys ovat muuttuneet huomattavasti nykyisen lain voimaantulon jälkeen kirjastot eivät ole vain paikkoja joissa lainataan aineistoa yhä enemmän kirjastoille on tullut tehtäviä ja ne ovat ottaneet tehtäviä joihin liittyy oppimista kokoontumispaikan tarjoamista harrastusmiljöön tarjoamista sitten kun tähän sidotaan vähän isompia trendejä kuten digitaalisuus ja toisaalta sitten taas kuntien määrän vähentyminen esimerkiksi vuonna kaksituhatta kuntia oli neljäsataakolmekymmentäkuusi kappaletta ja nykyään kuntia on

niin tämä ympäristö on muuttunut huomattavasti samoin maakuntien väestökehitykset ovat eriytyneet ensinnäkin kirjastojen merkityksestä tuskin voi liikaa korostaa erinomaisen kirjastoverkkomme merkitystä

kirjastoilla on suora yhteys tärkeisiin joita varmasti kaikki pidämme tärkeinä kuten sananvapaus demokratia lukutaito medialukutaito lähdekriittisyys tämänsuuntaiset asiat jotka jotka ovat nyt viime vuosina ihan selvästi kasvattaneet merkitystään kun tämä mediaympäristökin on muuttunut tästä lakiesityksestä joitakin poimintoja ensinnäkin maksuttomuus säilyy kirjastot ovat perus ja lähipalveluita myös jatkossa aineistojen käyttö on maksutonta lainaus on maksutonta ja varaaminen on myös maksutonta sen osalta on ollut pientä tulkinnanvaraisuutta nykyisessä laissa ja apulaisoikeuskanslerikin on antanut oman päätöksensä jonka mukaan varaamisen on oltava maksutonta mutta se on laissa hieman epäselvästi kirjoitettu ja sen takia sitä selkeytetään ja täsmennetään oikeuksista kansalaisilla on paljon oikeuksia kun kirjastojen käytöstä puhutaan mutta tähän lakiin on myös haluttu laittaa joitakin velvollisuuksia lain tasolle muun muassa lainauskielto on mahdollinen jos henkilö ei ole palauttanut aikaisemmin lainaamaansa aineistoa tämä tuntuu nyt arkijärjen kannalta ihan luonnikkaalta raskaana sanktiona kirjaston käyttökielto on mahdollinen maksimissaan kolmekymmentä päivää kirjastokohtaisesti jos jos kirjastossa ei ole käyttäydytty asiallisesti tämäkin tuntuu järkevältä kun ajattelee toisten käyttäjien oikeutta häiriöttömästi ja rakentavalla tavalla käyttää tätä hienoa mahdollisuutta yhteistyöstä on mielenkiintoinen kohta yhdennessätoista pykälässä ja siinä säädetään tai esitetään paremminkin niin että yleinen kirjasto voi tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi toimia yhteistyössä viranomaisten kirjastoalan toimijoiden ja muiden yhteisöjen kanssa tämä on ihan ok sinänsä ei mitään mutta ehkä tuossa sitten voisi miettiä valiokuntakäsittelyssä että tämä lähtee ikään kuin siitä näkökulmasta että yleinen kirjasto voi toimia joidenkin kanssa yhteistyössä asian voisi esittää myös niinpäin että

yhteistyö voi lähteä myös siitä toisesta tahosta esimerkiksi erikoiskirjastosta käsin ehkä olisi parempi sanoa että yhteistyön arvioinnin tulisi tapahtua yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa eikä vain yhdestä toimijasta käsin

koulutusvaatimuksia hieman uudistetaan asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytetään edelleenkin pääsääntöisesti korkeakoulututkintoa mutta se väljennys tulee siihen että se on soveltuva korkeakoulututkinto tällä asialla saattaa olla joitakin sukupuolivaikutuksia koska tällä hetkellä kirjasto ja informaatioalan koulutuksen saaneista merkittävä osa on naispuolisia ja ei siinäkään sinänsä mitään mutta tämmöinen vaikutus nyt voi olla sitten että jatkossa ehkä myös miehiä tulee enemmän kun tätä koulutusvaatimusta väljennetään esimerkiksi viestinnän markkinoinnin ja pedagogiikan puolelta syytä kuitenkin on tietysti seurata miten tämä käytännössä sitten toimii ja mitä vaikutuksia sillä on sitten jokapäiväiseen toimintaan lopuksi ehkä merkittävin tässä esityksessä oleva asia on toiminnan organisointi nykyään on siis keskus ja maakuntakirjastot käytössä ja jatkossa tehtävät jaetaan ikään kuin palvelutehtävästä käsin jolloin tulee tämmöinen valtakunnallinen kehittämistehtävä alueellinen kehittämistehtävä ja erityinen tehtävä nimenomaan silloin kun puhutaan yleisten kirjastojen toiminnasta vielä tähän yhteistyöhön sen verran palaan että tuohon tien toiselle puolelle mannerheimintien toiselle puolelle tulee helsingin keskustakirjasto joulukuussa kaksituhattakahdeksantoista tarkoitus avata eduskunnan kirjaston hallituksen puheenjohtajana olen tietysti siitä tyytyväinen niin kuin varmaan kaikki muutkin että tämmöinen tulee mutta sitten tämä yhteistyö kun meillä on hieno ja varsin harvinainen kirjastolaitos tämän talon sisällä eduskunnan kirjasto niin on tärkeätä mielestäni että esimerkiksi nämä kaksi kirjastoa tulevat tekemään jatkossa yhteistyötä nimenomaan se yhteistyön tärkeys tulee siinä että kansalaiset löytävät molemmat ja ja osaavat hakea myös tältä puolelta katua sitten sitä tietoa mitä eduskunnan kirjasto erikoiskirjastona pystyy tarjoamaan oikeudellista tietoa yhteiskunnallista tietoa ja eduskuntatietoa tämä on aivan ainutlaatuinen kirjasto maailmanlaajuisestikin ajateltuna kiitos

arvoisa herra puhemies kirjastolain päivitys ja uudistus ovat mielestäni tervetulleita tärkeitä

hyvää saatavuutta syrjäseuduilla pieniinkin kirjastoihin tämä on tärkeää ja ihmiset voivat varata kirjoja ehkä matalammalla kynnyksellä ja niitä sitten heille toimitetaan mutta toisaalta sitten ihan kokemuksesta tiedän että maksuton varaaminen johtaa helposti verkkokauppatyyppiseen asiakaskäyttäytymiseen jossa kirjoja varaillaan huolettomammin jolloin tarpeeton työ ja kuntien kustannukset voivat kasvaa tämä taas kun se yhdistetään siihen että kunnilla on ylipäätään vaikeuksia ylläpitää kirjastoverkkoaan tällä hetkellä voi olla potentiaalisesti haaste vertailun vuoksi yksi lähikirjasto keskisuuressa kaupungissa on vuositasolla reilusti alle sadantuhannen euron asia eli kun puututaan tällaisiin maksuihin niin hyvin nopeasti kunnat saattavat joutua tarkastelemaan lähikirjastoja ja kirjastoverkkoaan uudestaan toisaalta esityksessä on perusteluissa mainittu mahdollisuus laskuttaa noutamattomista varauksista eli ehkä tästä löytyy vielä jokin ihan hyvä ratkaisu kirjastolakia ei päivitetä kovin usein mutta kun miettii digitalisaatiota ja sähköisten palvelujen ja kansalaistoiminnan tukemista nyky suomessa niin tämä uusi esitys on tärkeä yleisten kirjastojen toiminnan turvaaminen ylipäätään on mielestäni olennainen asia muun maussa ihmisten aktiivisen kansalaisuuden demokratian sivistyksen sananvapauden medialukutaitojen elinikäisen oppimisen ylipäätään aktiivisen ja hyvän elämän edistämisessä kaikenikäisille on muistaa ja huomioida kirjastot laajasti osana elinvoiman edistämistä kunnissa eli kun tulevaisuuden kunta on elinvoimakunta niin peruspalveluna myös kirjasto on siellä aivan välttämätön ja kirjasto on syystäkin peruspalvelu kirjastojen välilliset vaikutukset voivat olla suuria esimerkiksi niiden kannustaminen ylipäätään lukemaan me tiedämme että kirjoja lukenut nuori osaa jopa seitsemänkymmentätuhatta sanaa mutta nuori joka ei lue osaa viisitoistatuhatta sanaa keskimäärin oppimisesta keskittymiskykyyn kaikki liittyvät siihen siihen miten me käsittelemme tietoa miten käsittelemme sanoja me toimimme sanoilla toistemme kautta ja toistemme kanssa siinä tilanteessa on aivan välttämätöntä että me kannustamme ihmisiä myös aktiiviseen tiedonhankintaan ja kirjastoilla on tässä tärkeä rooli kirjastoilla on varsinaisen ydintoiminnan lisäksi myös muita toimintoja ja paljon tällaisia välillisiä hyötyjä ja vaikutuksia ympäröivään yhteisöön esimerkiksi lähikirjastoja pidetään usein yleisinä olohuoneina tai vaikkapa läksyjentekopaikkana tai ikäihmisten kohtaamispaikkana näistä kannattaa pitää kiinni vaikka niitä ei kuntien budjeteissa välttämättä huomatakaan kirjastot edistävät myös kotoutumista maahanmuuttajatyössä kirjastoilla voisikin olla nykyistä suurempi ja aktiivisempi rooli ja kirjastoissa voidaan myös törmäyttää eri ihmisryhmiä toisiinsa mikä on tärkeää yhteiskunnan vakauden kannalta talousvaikeuksissa painivat kunnat ovat pyrkineet luovuuteen myös kirjastopalvelujen järjestämisessä ja uuden lain kannattaa olla tämän suhteen mahdollistava esimerkiksi muiden palvelujen tuominen kirjastojen yhteyteen aluekeskusten kehittyminen kirjastojen ympärille ja itsepalvelukirjastojen käyttöönotto siellä missä henkilöstöresursseista on pulaa ja käyttäjiä hieman vähemmän ovat sellaisia hyviä esimerkkejä mitä kannattaa jatkossakin edistää moni lähikirjastohan suomessa on lakkautettu yleensä taloustaantuman tullessa kunnat tinkivät ensimmäisenä ei lakisääteisistä palveluistaan ja kirjastoverkko on sellainen josta löytyy sitten usein tingittävää näiden lähikirjastojenkin hyödyt ovat kuitenkin usein paljon suuremmat kuin miltä ne budjettikirjassa näyttävät arvoisa puhemies kun puhutaan maakuntakirjastoista ja ylipäätään kirjastojen maakunnallisuudesta niin olisi tärkeätä muistaa valmisteilla oleva sote ja maakuntauudistus jossa rakennetaan myös uutta maakuntahallintoa nämä eri puolilla etenevät maakuntiin ylipäätään liittyvät asiat pitäisi rakentaa siten että ne kulkevat ikään kuin synkronissa keskenään että ne eivät loisi toisistaan poikkeavia rakenteita ja sitä kautta kasvattaisi tarpeetonta monimutkaisuutta meidän hallintohimmeleissä vaan että nämä mallit olisivat johdonmukaisia ja yhteneviä ja mielellään synergioita toisilleen tuovia viittaan siis siihen että kun esimerkiksi maakuntien määrä on nyt hallituksen toimesta niitattu tiettyyn niin kirjastopolitiikkaa tarkastellessa pitäisi sitten myös näitä miettiä kiinnittäisin huomiota myös kirjastoalalla työskentelyn kelpoisuusvaatimuksiin joita ollaan nyt jonkin verran tarkistelemassa pääministeri sipilän hallitusohjelman liitteissä esitettiin myös kirjastolain velvoitteiden purkamista keskustelu kelpoisuusvaatimuksista yhdistettynä yleiseen säästöpaineeseen ja tähän norminpurkuajatteluun herättää suomen kirjastokentällä ymmärtääkseni jonkin verran huolta toivon että valiokunta käsittelyssään tarkastelee näitä kysymyksiä kirjastolaissa ja ylipäätänsä kulttuurialojen lainsäädännössä kelpoisuudet on jo nyt niin väljästi määritelty että mielestäni niitä ei nyt äkkiseltään ihan kamalan paljon tarvitsisi enää väljentää jos kelpoisuuksista kelpoisuuksista ei säädetä niin se antaa tietenkin kunnille mahdollisuuden palkata halvemmalla vähemmän koulutettua henkilökuntaa mikä voi olla kirjastoille myös riski eli kirjastoilla riittävä osaaminen täytyy turvata kun kirjastolakia uudistetaan

e aineiston saatavuus kaikille kansalaisille on kuitenkin tärkeä perusoikeus mutta toisaalta alueellinen yhdenvertaisuus ei tällä hetkellä täysin toteudu suomessa kirjastojen ja kustantajien välillä on melko hyvin toimiva yhteistyö mutta meidän pitäisi edelleen vaikuttaa kaikilla tasoilla etenkin eussa siihen että e aineistojen yleinen hyödyntäminen ja käyttöön saaminen olisi nykyistä helpompaa ja suomessa kannattaisi miettiä nykyistä laajempaa yhteistyötä myös e aineistojen hankintapäätöksissä jotka tehdään tällä hetkellä kunnissa lisäksi jos mennään yksityiskohtiin meidän pitäisi saada niin sanotun metatiedon tuottaminen eli selkokielellä kutakuinkin luetteloinnin tuottaminen järjestetyksi nykyistä toimivampana prosessina kansallisesti tällä hetkellä tässä on erilaisia käytäntöjä ja tämä koskee siis koko kirja alaa eikä pelkkää kirjastoalaa mutta toivon että valiokunta kiinnittää huomiota myös tällaisiin detaljeihin

suomalaisella kirjastolaitoksella on upea historia ja sillä on myös tulevaisuus yhtään liioittelematta voidaan sanoa että suomalainen kirjastolaitos on maailman paras ja se on myös oikeudenmukainen sen takia että sen keskeinen elementti on yhdenvertaisuus ja maksuttomuus voidaankin siis herra puhemies sanoa että että kirjastolaitos on elimellinen osa skandinaavista hyvinvointiyhteiskuntaa on tärkeää että myös jatkossa kirjastolaitos säilyy lähipalveluna ja että kunnissa on tervettä arkijärkeä ettei tehdä sitä mistä aina ajoittain saa valitettavasti ikävää palautetta että juuri silloin kun ihmisillä on vapaata aikaa on sitten hiihtolomaviikko tai syyslomaviikko niin yllättäen kirjastot ovatkin nimenomaan sivukirjastot suljettuina ja tämmöinen ei tietenkään ole hyvää kehitystä monen ihmisen kohdalla voidaan sanoa että kirjasto on jopa vaikuttanut elämän kulkusuuntaan ollut alkusysäyksenä monille hyville asioille kirjaston rooli on hyvin moninainen ja on vastaisuudessakin lukutaidon ylläpitäjänä ja vahvistajana on erittäin huolestuttavia merkkejä siitä että lukutaito heikkenee ja myös siitä että yhä enenevässä määrin on ihmisiä valitettavasti nimenomaan miehiä jotka eivät vuositasollakaan lue kirjoja ollenkaan kun kirjastolla on keskeinen rooli tulevaisuuden kunnassa kuntauudistuksen jälkeen niin tämä uudistus on mitä ajankohtaisin

arvoisa puhemies

ehkä yksi tärkeimmistä keskusteluistakin joita nyt käymme voi sanoa että kirjastojen tulisi olla meidän kansallisia suojelukohteitamme jatkossakin ne ovat nimittäin meidän kansan sivistyksellisiä ihan perusoikeuksia tulee olla jatkossakin ehdoton periaate muutamia ajatuksia joita herättää ensinnäkin se että jatkossakin meillä kirjastot ovat lähipalveluita se on kirjattu että se on kunnan tehtävänä mutta toisaalta on hyvä asia että on myöskin kirjattu että jos kunta haluaa yhteistyössä tai useampien kuntien kanssa järjestää niin sekin on mahdollista sen lisäksi on erinomainen asia että myös kuntien kohdalla on pohdittu sitä että on ensinnäkin ne kunnan perustehtävät mutta toisaalta voi olla myöskin annettuja erityisiä tehtäviä alueellisia tehtäviä tai valtakunnallisia tehtäviä tähän otan esimerkiksi nämä jo esille tulleet digitaaliset materiaalit voikin kysyä miksi digitaalista kirjastoa kehitettäisiin jokaisella alueella kun sen tulisi olla kansallinen kehityskohde kansallisen digikirjaston tulee olla meidän jokaisen yhteinen tavoite

on jo tehty aiemmin ennen tätä esitystä jota on hyvä tässä myöskin kehua ja kiittää on se että yleisten kirjastojen lainauskorvaus nostettiin pohjoismaiselle tasolle mikä on aivan upea asia korvaus nousee viiteentoista pilkku kuuteen miljoonaan euroon nykyisestä yhdeksästä pilkku kolmesta miljoonasta eurosta ja se on erittäin merkityksellinen asia ja tästä on annettu erillinen esitys

sivistyksen pohjakivi sillä tavalla meidän suomalaista sivistysyhteiskuntaa on rakennettu kirjastot ovat mahdollistaneet sen että jokainen suomalainen voi sivistää itseänsä ja opiskella kirjastojen sivistystehtävä on arvokas ja toivottavasti pystymme jatkossakin sitä vielä vahvistamaan voisi sanoa että suomi on ollut lukemisen suurvalta ja koululaistemme hyvä pisa menestyskin selittyy osaltaan siksi että meillä on lukemista arvostettu kirjoja on arvostettu näenkin että juuri lukeminen on se perustaito jota meidän tulee jatkossa pitää esillä nykyistä enemmän nimittäin pieniä huolenaiheita sieltä löytyy lukeminen vähenee sanomalehtiä luetaan vähemmän kirjoja luetaan vähemmän lapsille ja myös kirjastojen käyttömäärät ovat lähteneet laskuun vaikkakin myös määrärahat sanoa että elämme uutta aikakautta jossa meidän tulee pohtia mitä on tulevien sukupolvien kirjasto nimittäin uudet sukupolvet tulevat uusilla taidoilla ja myöskin asenteilla me vanhat dinosaurukset jotka olemme uskoneet fyysisen kirjan olemassaoloon ja rakastamme niitä voimme kyllä sitä samaa tunnelmaa tartuttaa niihin meidän nuorempiinkin polviimme nimittäin kirjalla voi tehdä monia asioita joita ei sillä digitaalisella materiaalilla voi tehdä

arvoisa puhemies käsiteltävänä on hallituksen esitys laeiksi yleisistä kirjastoista ja on tosiaan todettava niin kuin

edelliset puhujat ovat tuoneet esille että kirjastot muun muassa luovat yhteisöllisyyttä ja tietenkin jo vuosikymmenien ajan kirjastojen merkitys sivistykselle ja suomalaisen elintason nousulle on ollut erittäin merkittävä

tämän lakiesityksen mukaan kirjaston omien aineistojen käyttö lainaus ja varaaminen olisivat jatkossa maksuttomia kirjastot voisivat kuitenkin muun muassa periä myöhästymismaksuja asiakkailta maksuttomuus mahdollistaisi kirjastojen laajan käytön kaikille kansanryhmille mikä on mielestäni erittäin tärkeää kirjastonkäyttäjien velvollisuuksista säädettäisiin lain kolmannessatoista pykälässä tämä pykälä on tapaa aiheellinen kirjastojen rauhallisuus on valitettavasti heikentynyt merkittävästi takavuosista jolloin pieneenkin risahdukseen kiinnitettiin kirjastovirkailijoiden toimesta nopeasti huomiota onko tässä kyseessä heijastus yhteiskunnan muutoksesta yleisemminkin siihen en osaa ottaa kantaa mutta tietenkään asiallisen käytöksen suitsimiseen ei pidä kirjastoissakaan lähteä kuitenkin mikäli kirjastonkäyttäjä aiheuttaisi häiriötä muille kirjastonkäyttäjille tai henkilökunnalle voitaisiin hänelle määrätä jatkossa seuraamukseksi rikesakko jo kirjastojen yleisen viihtyvyyden kannalta tämä onkin varsin positiivinen asia arvoisa puhemies digitalisaatio on muuttanut myös kirjastotoimea ja kirjastotoiminnan kehittyminen muun maailman mukana pyritäänkin turvaamaan tällä erillisellä valtakunnallisella kehittämistehtävällä joka on lain seitsemännessä

ovat erittäin tärkeitä suomalaisille ja ne ovat yksi sivistysyhteiskuntamme peruskivistä mutta ne ovat myös kansalaisten olohuoneita ja monilla paikkakunnilla ne ovat ainoita epäkaupallisen oleskelun tiloja kirjastot kaventavat yhteiskunnallisia eroja kun kaikilla kansalaisilla on maksuton pääsy kirjallisen kulttuurin ja tiedon pariin ja suomalaiset ovatkin erittäin ahkeria lainaajia mikä kertoo kirjastolaitoksen erittäin isosta arvostuksesta

digitaalisia palveluita ja ja siinä on varmasti aiheellista tehdä valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä kirjastojen välillä lisäksi kirjastot myös voivat laajentaa toimintaansa kirjojen lisäksi erilaisten välineiden ja tarvekalujen lainaamiseen mitä monissa paikoissa onkin jo harrastettu on myös hyvä että kirjastot avautuvat yhteiskuntaan järjestävät tapahtumia keskustelutilaisuuksia ja esimerkiksi pienillä paikkakunnilla yhteispalvelupisteiden järjestäminen kirjastojen yhteyteen on on usein järkevää ja turvaa sitä kautta sekä kirjastopalvelun että muiden palveluiden saatavuuden siellä paikkakunnalla ja sitä onkin kyllä tuettava ja kehitettävä arvoisa puhemies olen huolissani poikien lukutaidon ja lukuinnon heikentymisestä on iso kansallinen kysymys miten me saamme

hyvä kirjastolaki vaan tarvitaan myös resurssit on tärkeätä että kirjastojen rahoitus turvataan

että kirjastojen osalta jätetään myös alueille itselleen tilaa ja mandaattia kehittää kirjastoja osana seudun omaa arvoa luovaa ekosysteemiä on ollut osittain surullista huomata kuinka normien purusta ja viennin tärkeydestä aina joskus hienosti puhuva hallitus haluaa nimenomaisesti kieltää esimerkiksi pohjanmaan vientirannikkoa kehittämästä omaa erikoissairaanhoitoaan omilla rahoillaan vaikka alueen yritykset rahoittavat suuren osan muun maan sote palveluista siis toivon varmuuden vuoksi että nyt ei lähdetä tietoisesti heikentämään niitä vienti ja osaamiskeskittymiä jotka kilpailevat globaalisti

arvoisa puhemies on tärkeää vahvistaa kirjastojen asemaa koko kansan olohuoneena ne ovat meidän kaikkien yhteinen huvi ja hyöty kirjastossa voi lukea sanomalehdet siellä voi käydä pelaamassa espoolaisesta kirjastosta on voinut jopa lainata roskapihdit pidän erittäin tärkeänä sitä että kirjastojen maksuttomuus turvataan ja siksi tämä oikeuskanslerin linjaus että varaaminenkin on maksutonta on se lisää tasa arvoa ja kuntien välistä yhteistyötä kun aineistoa voi varata yli kuntarajojenkin vaikka kirjastot ovat olohuoneita joissa saa vähän hälistäkin niin varsinkin suuremmissa kirjastoissa on silti tärkeätä että on myös hiljaisia tiloja opiskeluun lapsille on tosi tärkeää lukea näin he oppivat empatiaa ja se vahvistaa heidän maailmankuvaansa pienten lasten on hyvä päästä myös itse kirjastoon tutustumaan kirjallisuuteen ja siksi lähikirjastot ovat todella tärkeitä peruspalveluita joista pitää pitää kiinni myös ikäihmiset löytävät yhteisöllisyyttä kirjastoista kirjastojen perustehtävähän on kirjat ja kirjallisuus ja siksi kirjailijoiden toimeentulosta pitää huolehtia nyt lainauskorvaukset kirjailijoille on saatu pohjoismaiselle tasolle mutta jatkossakin pitää huolehtia että ne eivät jää ajastaan jälkeen pidetään jatkossakin huolta että kirjasto säilyy koko kansan peruspalveluna arvoisa herra

puhemies nyt täytyy espoota vähän nokittaa meiltä saa lainata muun muassa soutuveneen mutta niin kuin on tässä puheenvuoroissa puhuttu todella muuttunut ja minä kuvaisin sitä sillä että me olemme muuttuneet passiivisista käyttäjistä aktiivisiksi tuottajiksi jos me katsomme mitä helsingin kirjastotoimi josta me kaikki olemme helsingissä äärimmäisen ylpeitä on tehnyt niin se tarjoaa mahdollisuutta äänenkäsittelyyn kuvankäsittelyyn sieltä voi varata kokoustiloja ihmiset käyttävät sitä työtilana se tarjoaa monille itsensätyöllistäjille sen paikan missä tehdä töitä epäkaupallisen maksuttoman paikan josta sitten vielä löytyvät ne palvelut mitä moni itsensätyöllistäjä työnsä tekemiseen ja itsensä työllistämiseen tarvitsee ja tämän toivon että valiokunta ottaa huomioon sitten

niin se on niin paljon muuta tänä päivänä siitä hyvänä esimerkkinä on eduskuntataloa vastapäätä nouseva helsingin uusi keskustakirjasto itse kyllä toivoisin myös että valiokunta ottaa sitten vahvasti kantaa myös siihen että että kaiken tulee olla maksutonta

koska maailma on muuttunut ja ne kirjaston aineistot ovat muuttuneet ehkä soutuveneestä voi jotain periä mutta toivon että esimerkiksi äänen kuvan ja tiedonkäsittelylaitteet ainakin jatkossa myöskin pysyisivät ilmaisina ehkä kuitenkin duubioisin niin kuin edustaja parviainen sitä että olisiko se pieni varausmaksu kuitenkin paikallaan varmistamaan sen että aineistoja on saatavilla ettei liian helposti varata ja sitten jätetä hakematta mutta se on yksityiskohta johon valiokunta varmasti osaa ottaa kantaa

arvoisa herra puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys uudeksi kirjastolaiksi ja voin sanoa näin äkkiä muistellen että enpä muista tällä vaalikaudella suomalaisten kannalta näin tärkeää lainsäädäntöä uudistetun tämä on suomalaisten kannalta erittäin tärkeä laki ja olisin suonut että edustajia olisi ollut enemmän paikalla mutta innokkaimmat riittävät varmaan tämän kirjastolain käsittelyyn se varmaan on juuri niin kuin edustaja totesi juuri kiitoksia siitä tämä hallitus aina saa pyyhkeitä oppositiolta mutta nyt minä voin antaa iloisella mielellä oppositiolle ruusuja siitä että viime vaalikaudella käynnistettiin tämä kirjastolain kokonaisuudistus se perustuu sen aikaisen työryhmän yksimieliseen esitykseen ja työryhmässä edustettuina kaikki kirjastoalan keskeisimmät toimijat niin että tästä pitää antaa kyllä oppositiolle kiitosta tietysti osa sen aikaisista hallituspuolueista jatkaa edelleen mutta kuitenkin työryhmä teki hyvää työtä ja teki erittäin hyvän pohjan uudeksi lainsäädännöksi kiitos siitä on tärkeää että kirjastot säilyvät edelleen maksuttomina ja kaikkien kansalaisten ulottuvilla se on suomalaisen sivistyksen perusta ollut vuosisatojen ajan pitää muistaa että suomalaisen kirjaston historia on kunniakas aikanaan tuhatseitsemänsataayhdeksänkymmentäneljä ensimmäinen kirjasto avattiin vaasassa vaasan lukuseura sen teki ja se on erittäin merkittävä teko suomalaisen suomalaisen sivistyksen historiassa

sitä tekoa älkäämme unohtako ja sen teon arvoa nostaa se että siitä alkoi suomalaisen sivistyksen valtava nousu ja näin pitkälle olemme päässeet se on syytä muistaa että kun on kunniakas historia takana niin se tarkoittaa myös sitä että myös meidän tulevaisuuden pitää olla yhtä hyvä ja lainsäädännöllä varmistamme sen että tulevaisuus tulee olemaan hyvä maksuttomuus säilyy niin kuin sanottu ja

vielä voimassa olevassa laissa olevia epäselviä kohtia tässä uudessa laissa täsmennetään jos joku varaa vaikka nyt kaukolainana eduskunnan kirjastosta jonkun teoksen niin mitään varausmaksuja ei saa periä ainoastaan sitten jos unohtaa palauttaa sen kirjan sakkomaksua voidaan määrätä ja mikäli oikein muistan nuo sakkomaksutkaan eivät kuitenkaan ylivoimaisia ole mutta on äärimmäisen tärkeää että se maksuttomuus säilyy ja oikeastaan toivoisin hartaasti sitä että kun lapset menevät kouluun niin heidät tutustutettaisiin ensi ensi tilassa kirjaston palveluihin koska se on elämänaikainen rakkaus että osaa käydä kirjastossa siellä on niin monta hienoa asiaa jotka koko ihmisen elämän ajan seuraavat vauvasta vaariin se on hieno asia että meillä on kirjastot ja pidettäkööt ne kunnossa jokaisessa suomen kun maksuttomuuden takaamme niin takaamme myös sen että yhteiskunnallisesti säilytämme sellaisen keskustelufoorumin joka on meille kaikille ulottuvilla milloin vain suomessa on tällä hetkellä seitsemänsataakuusikymmentäviisi yleistä kirjastoa ja sataneljäkymmentä kirjastoautoa on syytä muistaa että suomi on pitkien välimatkojen maa ja nämä kirjastoautot kuten kotikunnassani ilomantsissa palvelevat erittäin hyvin voin vain kuvitella miten odotettu vieras kirjastoauto on

tulee kylälle siellä moni ihminen saa siihen viikkoon hyvää virkistystä ja mieleistä luettavaa kirjastoistahan tänä päivänä ei löydy pelkästään kirjoja sieltä löytyy sanomalehtiä yleensä erilaisia erikoisalan lehtiä sellaisia lehtiä joita ei voisi kuvitellakaan kirjastoista löytyvän musiikkia elokuvia ja kuten äsken kuulimme jossakin kirjastossa oli venekin saatavilla kotikunnassani ilomantsissa ei kyllä veneitä ole tarjolla mutta olen ylpeä siitä että joku kirjasto on tämmöisen hienon idean keksinyt todellakin arvoisa puhemies on yksi asia tässä kirjastolaissa ei tietenkään voidakaan säätää mutta se pitää muistaa kirjastot ovat ovat hyvin hyvin monelle suomalaiselle ihmiselle erittäin hyviä kokoontumispaikkoja tapaamispaikkoja keskustelupaikkoja ja niitä paikkoja joissa ihminen voi ihminen voi tuntea rentoutuvansa ja tuntea olevansa kotona suomalainen kirjasto tulee sellaisena säilyttää on pidettävä tässä talossa huoli siitä että määrärahat tälle suomen sivistyksen kannalta erittäin tärkeälle instituutiolle säilyvät vahvoina myös sen viestin toivoisin menevän mahdollisimman monen korviin että myös kunnat ymmärtäisivät ja varmasti he sen ymmärtävät kunnan päättäjät että pidetään kirjastot hyvässä kunnossa niin että jokainen suomalainen jokainen kirjastossa kävijä kun avaa sen kirjaston oven tuntee että hän on tullut kotiinsa
arvoisa rouva puhemies kirjaston tärkeyttä emme varmaan koskaan onnistu korostamaan liikaa erityisesti että se on kaikkien saatavilla kirjasto on kuitenkin yksi sellainen kohde josta josta huomaa että se on kuntien säästölistalla valitettavasti ja säästökohteena joten arvoisa puhemies nyt kun sote

maksuvastuu on siirtymässä valtiolle niin voisi olla tutkimisen arvoista voisivatko kirjastopalvelut olla kokonaan valtion rahoitusvastuulla tällä tavalla varmistettaisiin kirjaston alueellinen yhdenvertaisuus nykyaikainen kirjasto on monitoimikeskus se palvelee hyvin monella tavalla kotikaupungissani espoossa kauppakeskusten palveluihin on alettu sijoittaa kirjastoja ja niiden yhteyteen erilaisia kunnan muita palveluita yhteispalvelupisteitä ja nyt myös lääkäriasemia ja malli tuntuu toimivan varsin hyvin kirjastopalveluja tarjotaan myös vankiloissa mikä on hyvin merkittävä asia siellä ja takaa sen että joilla on halua opiskella siihen myös siellä pystyvät helposti ja voivat itseään sitten sivistää sen ajan minkä siellä ovat mutta ehkä ja kuntien säästämistalkoiden keskusteluun voisi nostaa tämän voisiko kirjasto olla tämmöisen kansallisen valtion pussista tulevan rahoituksen varassa
arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys kirjastoista ja niiden maksuttomuudesta on oikein hyvä ja erittäin kannatettava maailmanlaajuisesti ajatellenhan meillä on aivan ainutlaatuinen kirjastosysteemi ja verkosto verkosto ainakin tähän asti ollut mutta toivoisin että tämän lain myötä kirjaston käyttöön alettaisiin kannustaa nykyistä vielä paljon tehokkaammin ajattelen että lasten nuorten ja erityisesti poikien huono lukutaito on todella huolenaihe kaksikymmentä vuotta sitten kummajaisena ruotsista kuului että kaikki peruskoulun läpikäyneet eivät osanneet lukea ja valitettavasti tämä sama ilmiö on nykyisin myös suomessa kaikki peruskoulun läpikäyneet eivät valitettavasti osaa lukea ja tähän on saatava muutos ajattelen jo päiväkotilapsia tulisi tutustuttaa ja kannustaa kirjaston käyttöön ja tätä samaa jatkaa alaluokilla pyrkiä kaikin tavoin kannustamaan lukemiseen tsättäileminen ja viestittely eivät yksin riitä vaan monipuolinen lukeminen kehittää monin tavoin rikastuttaa sanavarastoa niin kuin jo aiemmin tästä kuultiin ja kehittää aivojen toimintaa myös monin tavoin samoin jos ajatellaan ikäihmisiä heitä kirjasto voi palvella monin tavoin tapaamis ja keskustelupaikkana mutta myös paikkana jossa voi rohkaista ja auttaa digilaitteitten käytössä ajattelisin että tämä nimenomaan ikäihmisiä ajatellen voisi olla yksi semmoinen merkittävä kirjaston tehtävä tulevaisuudessa

arvoisa rouva puhemies tästä maksuttomuudesta vielä edustaja modig taisi nostaa esille ajatuksen olisiko varausmaksu ehkä jollain pienellä summalla mahdollista olla mukana mutta tähän oikeuskansleri on ottanut kantaa jo kaksituhattaneljä niin että sen on oltava maksutonta kaikille ja sitä on tässä laissa nyt sitten vielä tarkennettu ettei tule mitään epäselvyyksiä

mutta se mikä voi maksaa siis nimenomaan voi maksaa laki ei edellytä mutta voi maksaa on se että kirjasto voi päättää että jos on varannut aineiston mutta jättää sen noutamatta siitä voidaan antaa pieni maksu minun mielestäni se on ihan oikein koska siinä poljetaan sitten niiden käyttäjien oikeuksia jotka ikään kuin jäävät aineistoa saamatta koska on varauksia päällä yksi asia vielä kun erilaisia toimintoja kirjastoon tulee lisää niin haluan kuitenkin korostaa sitä että kirjastossa pitää olla paikka jossa voi rauhassa äänettömässä siis kohtuuäänettömässä tilassa keskittyä asiaan on myös olemassa sellainen vähemmistö kuin ääniyliherkät joiden on erittäin vaikea keskittyä mihinkään näkemäänsä lukemaansa tai kuulemaansa jos ympärillä on hälyä

lyhyesti kommentoimatta kun tuli kollegalta heitto siitä että ehkä raha tässäkin voisi tulla valtiolta tänä päivänä eri seudulliset osaamiskeskittymät ja yritysklusterit kilpailevat keskenään globaalisti ja silloin myös sen kehittämisvastuun ja rahoituksen tulee olla kytkettynä siihen siihen seudulliseen ja paikalliseen ekosysteemiin silloin se kokonaiskakku kasvaa valtio sinälläänhän ei luo mitään rahaa minä pelkään itse pahasti että se johtaa ainoastaan lisävelkaantumiseen ja huonompiin palveluihin kaikille ehdottomasti pitää olla sen seudullisen

juuri tätä hain takaa minkä edustaja kiuru tarkensi otitte edustaja kiuru myös esille tämän häiriötekijän ja äänen ja melun kirjastoissa se on varmasti aivan totta helsingistä kokemuksena ja helsingin kirjastoväeltä kuulleena yksi asia mikä näkyy häiriökäyttäytymisenä ainakin meidän kirjastoissa on se miten muista palveluista on leikattu niille ihmisille joilla ei ole paikkaa minne mennä jotka tarvitsevat apua tai ovat vailla paikkaa minne mennä kirjasto on yksi paikka jonne onneksi ovat aina ovet auki jokaiselle tulla mutta välillä tuntuu kyllä että meidän kirjastotoimessa tehdään niin nuorisotyöntekijän kuin sosiaalityöntekijän

hyvin tätä peilaili mielenkiintoista tässä esityksessä on tämä pohjoismainen vertailu jossa on erilaisia malleja ja sisältöjä ja kun valiokunta käy tätä läpi niin nyt olisi hyvä mahdollisuus tässä kohtaa ottaa näitä niin sanottuja hyviä käytäntöjä muilta pohjoismailta

arvoisa puhemies tästä kirjastojen roolista kohtaamispaikkana ja yhteisöllisyyden rakentajana ne ovat todellakin semmoisia paikkoja jotka mahdollistavat sen ja joillekin saattavat olla maksuttomuutensa sitten ehkä niitä ikään kuin viimeisiä paikkoja mihin voi voi mennä ilman että tarvitsee selittää miksi on siellä ja mitä on tekemässä on hyväksyttävää ja toivottavaa että siellä vierailee tämä on hyvä esitys ja haluan vielä sitten tuoda tällaisenkin kohdan mikä ei ole tässä keskustelussa vielä tullut esiin täällä sanotaan että kirjasto voi myös vuokrata tiloja ja nimenomaan korostetaan sitä että maksujen tulee olla kohtuullisia ja maksujen pitää olla omakustannushintaisia että niillä ei tehdä sitten bisnestä vaan nimenomaan tarjotaan esimerkiksi yhdistystoimintaan tai mitä se sitten onkin tila jossa voi asiallisessa ympäristössä kokoontua esimerkiksi sananvapauttaan tai yhdistymisvapauttaan käyttämään

arvoisa puhemies tässä on hyvää keskustelua käyty erityyppisistä kirjastoista ja niiden luonteesta edustaja laukkanen esitti hyvän ehdotuksen siitä että kirjastoissa voisi olla myös sosiaalityöntekijöitä miksei tosiaan etsivää nuorisotyötä etsivää vanhustyötä kohtaamassa ihmisiä espoossakin on paljon suuria suosittuja keskustakirjastoja joissa on kaikenlaisia palveluja bändipajoja työpajoja siellä voi järjestää tilaisuuksia paneeleita sitten näiden rinnalla on tosi tärkeätä että pienissä paikalliskeskuksissa ovat omat pienet lähikirjastonsa minne voi

kirjaston merkityksen suomalaiselle yhteiskunnalle meidän sivistykselle meidän

arvoisa puhemies sivistysvaliokunnassa aivan varmasti kirjaamme hyvin vahvasti

ja kirjastojen merkityksen meidän yhteiskunnallemme ja myöskin sen minkälaiset moninaiset merkittävät roolit kirjastoilla jo nyt näihin aikaisempiin puheenvuoroihin liittyen olisikin varmasti hyvä saada mahdollisimman laajasti hyviä käytäntöjä kiertoon muuallekin siitä millä tavalla hyvin erilaisiakin palveluita on sinne kirjastoon voitu tuoda se on kohtaamispaikka kyllä ja siellä tehdään paljon muutakin kuin lainataan kirjoja mutta mutta se on myös paikka

vielä yksi asia aluevirastoilla on ollut hyvin keskeinen tehtävä kirjastojen kehittäjänä ja valvojana ja nyt tulee yksi ainoa aluevirasto koko suomeen valiokunnan pitäisi nyt erityisesti huomioida se miten tämä kehittämisvalvontavastuu tulee jatkossa toteutumaan kun on vain yksi aluevirasto kenelle se tässä sote uudistuksessa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

arvoisa rouva puhemies tässä valiokunnan mietinnön pohjalla olevassa lakiesityksessä esitetään siis säädettäväksi lakia asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista avustuksilla on tarkoitus parantaa iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen ja näin edistettäisiin siis asuinrakennuskannan esteettömyyttä ja nämä ovat oikein hyviä tavoitteita on kuitenkin huomattava että tähän sisältyy se huononnus että avustusten piiristä tultaisiin tällä esityksellä poistamaan sellaisia avustuksia jotka ehdotuksen mukaan eivät enää olisi ajankohtaisia tai tarkoituksenmukaisia ja näihin sisältyvät myöskin terveyshaitta avustukset ja rakennusten energiakorjausten avustukset

vähemmistöön jääneiden mielestä perustelut näiden avustusmuotojen poistamisesta ovat aika kevyet erityisesti terveyshaitta avustuksen kohdalla puuttuu kokonaan arviointi vaikutuksista avustusten tarpeessa olevien tilanteeseen ja pohdinta siitä miten he pääsevät tilanteessaan eteenpäin jos tämä kyseinen avustus poistetaan esimerkiksi sosiaali ja terveysministeriö on vastustanut lainmuutoksen lausuntovaiheessa terveyshaitta avustuksen poistamista ja esittänyt että poistamisen sijaan kyseistä avustusmuotoa kehitettäisiin ympäristöministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön yhteistyönä ja tässä valiokunnan enemmistön mietinnössäkin todetaan että jonkinlainen järjestelmä pitäisi olla

eivät oikeastaan pysty asumaan siellä kotona mutta eivät saa myöskään tätä kotiaan kaupaksi koska arvo on romahtanut puhemies niinpä olemme ehdottamassa tässä käsittelyssä lausumaa joka kuuluisi seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus aloittaa välittömästi poistettavaksi esitettävien terveyshaitta ja energia avustusten kehittämiseen tähtäävän valmistelutyön niin että laki uudistetuista terveyshaitta ja energia avustuksista tulee voimaan samaan aikaan käsittelyssä olevan esityksen kanssa

rouva puhemies tätä nykyistä avustusjärjestelmää on kritisoitu vaikeaselkoiseksi ja sen vaikuttavuutta on pidetty heikkona ja tämä varmaan osaltaan on perusteltu näkemys mutta ratkaisu ei ole lakkauttaa terveyshaitta avustusta ja energiakorjausten avustusta päinvastoin näitä tulisi kehittää kuten sosiaali ja terveysministeriö on terveyshaitta avustuksen osalta esittänyt terveyshaitasta sairastunut homeisen talon omistaja omistaja on kyllä todella epätoivoisessa tilanteessa homeongelma on terveyden lisäksi romahduttanut talon arvon joten se että voisi oman kotinsa korjata terveelliseksi on mahdotonta koska vakuusarvo on homeongelman myötä mennyt tällaiselle henkilölle tämmöinen avustus voi olla ainoa keino päästä ulos tästä taloudellisesta umpikujasta toivon todellakin että tähän löydetään jos tämä nyt hylätään joku muu tehokas tukimuoto

asuminen liikenne ja ruoka ja toimivalla energiaremonttiavustuksella voidaan edistää asumisen energiatehokkuutta ja sen kautta vähentää kasvihuonepäästöjä ja siksi kannatan edustaja huovisen tekemää esitystä ja lausumaa

arvoisa rouva puhemies heti aluksi haluan edustaja huovisen lausumaa pidän tätä aika suurena puutteena että näin merkittävä asia jostain syystä jota ei edes perustella tässä mitenkään on päätetty poistaa näistä avustuskohteista mikä oli oikeastaan aika merkittävä tekijä sille että monessa talossa käynnistettiin remontteja eräs toinen kohta kohta johon haluan tässä ihan erityisesti kiinnittää huomiota on se että kun koko tässä uudistuksessa on iso painopiste esteettömyydellä

samalla kun tätä hakemismenettelyä kehitetään ja parannetaan ja sujuvoitetaan niin sitten tässä on tapahtunut joitakin sellaisia asioita joihin ei ole kiinnitetty huomiota vaikka ne on itse asiassa täällä tekstissä mainittu täällä todetaan muun muassa näin asuinrakennusten esteettömyydellä on periaatepäätöksen mukaan suuri merkitys iäkkäiden kotona asumisen mahdollistajana esteelliset rakennukset ja lähiympäristöt heikentävät iäkkäiden arjessa selviytymistä ja lisäävät tapaturmia siis esteelliset rakennukset sitten sanotaan näin vanhojen kerrostalojen suurimmat haasteet esteettömyyden kannalta liittyvät periaatepäätöksen mukaan hissien puutteeseen tai olemassa olevien hissien pieneen kokoon tämä hissien pieni itse asiassa erittäin suuri esteettömyystekijä nyt tässä on kokonaan jätetty huomiotta sellainen tosiseikka että meillä on kuusikymmentä ja seitsemänkymmentä luvun alussa rakennettuja kerrostaloja joissa oli erittäin pieniä hissejä joihin on lähes mahdotonta rollaattorin kanssa mahtua sen lisäksi ne ovat vielä tällaisia puolikerroshissejä joissa siihen kerrokseen josta varsinainen sisäänkäynti kerrostaloon tapahtuu ei hissillä edes pääse vaan joutuu menemään puoli kerrosta portaita pitkin nyt tähän tarjotaan sitten tämmöistä porrasseinähissimallia ikään kuin vastaukseksi mutta se ei välttämättä helpota sitä tilannetta ollenkaan kun sen rollaattorin kanssa ei mahdu sinne hissiin ja joutuu olemaan selkä ovea vasten siellä hississä jos sinne ylipäätänsä mahtuu tästä olin yhteydessä ministeriöön viime vuoden puolella ja myös araan ja selitin hyvin juurta jaksain tätä tilannetta sen takia ihmetykseni on vielä suurempi kun itse tekstissä todetaan nämä pienet kerrostalohissit niin tähän tähän avustusohjelmaan ei ole sisällytetty niitä se olisi ollut erityisen helppoa laittaa tähän lisätä kun näiden avustusten kohteena ovat jälkiasennushissit niin olisi voinut sitten laittaa että myös esteettömyyttä poistavien vanhojen hissien päivittämiseen olisi voinut hakea tätä tätä avustusta valitettavasti itselleni kävi niin hassusti että huomasin tämän esityksen vasta tänään olisin halunnut tehdä tähän ponnen mutta se olisi pitänyt jättää ennen kello kahtatoista joten kävi tämmöinen lapsus mutta toivon että tähän voitaisiin asetuksella tai jollain muulla tavalla nyt nopeasti saada korjaus koska näitä taloja on todella paljon monet iäkkäät ihmiset joutuvat muuttamaan palvelutaloon vaikka muuten voisivat asua omassa asunnossaan koska tämä liikkuminen tulee heille mahdottomaksi kun tämän lakiuudistuksen tarkoitus on ollut nimenomaan se että mahdollisimman moni voisi asua kotona niin itse asiassa tämä pieni asia on aika iso asia sitten loppujen lopuksi arvoisa puhemies toivon että jos joku ministeriöstä tästä puheesta referaattia saa niin tähän sitten voitaisiin tarttua
arvoisa rouva puhemies esteettömyys on merkittävä asia ja tässä on erittäin tärkeää huomioida ilman esteettömyys eli homeongelmat jotka koskettavat on arvioitu lähes ja lapsia ja ja koululaisia heistä on arvion mukaan kaksisataaviisikymmentätuhatta tätä ajatellen on ollut jotenkin pöyristyttävää huomata että näitä terveyshaitta oltaisiin todellakin poistamassa sieltä oikeastaan en voi ajatella muuta kuin että tässä olisi käynyt jonkinlainen lapsus mutta missään nimessä näitä terveyshaitta avustuksia ei saa poistaa ne eivät saa poistua niin kuin suunniteltu on ja ja kannatan sen takia esitettyä pontta ja toivon että se otetaan huomioon tämä on todella tärkeä asia

arvoisa rouva puhemies edustaja laukkanen nosti esille tämän hissiasian ja se oli kyllä ihan hyvä huomio valiokuntakuulemisessa tämä näkökulma ei ainakaan oman muistini mukaan noussut esiin hisseistä puhuttiin mutta se oli uusista hisseistä ja ja sitten niistä prosenteista ja näin poispäin ja siitä kenelle se tuki menee eli tässä tapauksessa taloyhtiölle ja sitä kautta sitten asukkaille asukkaille huomio oli ilmeisen oikea tietysti voi nyt kysyä miten siellä kuulemisessa sitten on oltu hereillä vammaisjärjestöt jo lainvalmisteluvaiheessa ja tässä valiokuntavaiheessa en tiedä miten on tapahtunut edustajat huovinen modig ja tanus kiinnittivät huomiota terveyshaitta avustukseen siitä keskusteltiin ja se tuli tietoon ja lakiesityksessä sanotaan että se poistuu se on totta fakta on tietysti se että avustusta ei ole myönnetty enää muutamaan vuoteen eli on se nyt laissa tai ei niin käytännössä sitä ei ole myönnetty kun rahaa ei ole talousarviossa ollut se todellinen tarve sitten jos asia haluttaisiin ratkaista ikään kuin rahalla on niin valtava että siihen tässä taloudellisessa tilanteessa riitä kyllä valtion rahat tai sitten niiden ehtojen pitäisi olla niin tiukat että siinä rajataan merkittävä osa ulkopuolelle en mitenkään halua väheksyä tämän merkitystä mutta tämä ikään kuin tunnelmana siitä mitä valiokunnassa keskusteltiin ja kuultiin

arvoisa puhemies itse en ole tuossa valiokunnassa ollut mutta perehdyin näihin asiakirjoihin ja jo tuosta edustaja kiurun äskeisestä puheenvuorosta sainkin joitain vastauksia tosiaan meillä varmasti on aika mittava määrä homeongelmaisia omistusasuntoja mutta yksi ongelma on myös se rouva tuli minulle eräässä toritapahtumassa kertomaan hän ei löydä sopivaa vuokra asuntoa hän ei voi tehdä niin lyhyttä lyhyttä vuokrasopimusta että kukaan ottaisi hänet koeasumaan hän oli nimittäin sairastunut hometalon jäljiltä ja hän ei pystynyt elämään oikeastaan enää kuin sellaisessa tyypillisessä vanhassa hirsitalossa se on tosi vaikea tilanne koska meillä on rakennusjärjestykset nykyisin sellaiset että pitää rakentaa tiivistä rakentamista ja koneellista ilmastointia ja hän sanoi että hän on niin yliherkistynyt että hän ei voi sellaisessa enää asua meillä on

ei valtion talousarviossa ole usean vuoden ajan voitu käyttää koska se on ollut niin rajattu että siellä ei ole ole ollut varoja olisin oikeastaan tarkistanut kiuru nyt ei ole täällä ministeri ihan mielelläni sen onko tilanne siis se että kun tämä poistuu nyt niin määrärahoja ei ole vuodesta kaksituhattaneljätoista kun tämä on edellisen hallituksen aikana alkanut

rouva puhemies ensin haluaisin korjata haluan kannattaa vastalauseen lausumaehdotusta mikä oli edustaja huovisen esittämänä ja täällä papereissa esitettynä sitten haluaisin sanoa että todella on arvioitu että tämä korjaustarve olisi semmoinen miljardia mitä tarvittaisiin home ja ilmaongelmista kärsivien rakennusten korjaamiseen tai uudelleenrakentamiseen se on valtava summa missä kunnat ja kaupungit eivät todella yksin pärjää ja jostakin tähän olisi joka tapauksessa löydettävä avustuksia myös valtiovallan taholta me ajattelemme että yksi viiva yksi pilkku viisi miljardia on valtavan iso summa mutta toisaalta kun ruvetaan vertaamaan mikä on se inhimillinen kärsimys se inhimillinen tuska niin niin se on kyllä valtava jos ajatellaan niin voi olla ihmisiä jotka lähtevät muuttamaan asuntoa ja kun he etsivät käyvät asuntoesittelyissä niin kun siellä on muutaman minuutin ajan on pakko lähteä pois kun siellä on homeongelmaa näin joku on voinut joutua kiertämään ehkä kymmeniäkin paikkoja ennen kuin toteaa että tämä on todella terve ja täällä voi hengittää ja asua normaalisti eli inhimillinen kärsimys menetetyt

työpäivät työviikot työkuukaudet ja ja se tutkimusprosessi lääkärissäjuoksemisprosessit ja ja kaikki nämä jos me rupeamme ynnäämään tästä ongelmasta kärsivät hyvin nuoret pienet lapset ja koululaiset keski ikäiset työikäiset mutta myös ikäihmiset ja jos näille kaikille laitetaan euromääräistä hintaa niin ajattelen kyllä että se on moninkertaisesti tuon yhden pilkku viiden miljardin euron hinta ja siihen vielä päälle se inhimillinen kärsimys elikkä tämä on todella iso ongelma se on kallis ongelma mutta siihen täytyy löytyä ratkaisu

puhemies erittäin hyviä puheenvuoroja ja toivonkin että jos tuohon äskeiseen puheenvuorooni liittyen jollakin on erityistä ymmärrystä miten sitä asiaa voisi nopeasti edistää niin otan kaiken neuvon siinä mielelläni vielä tuen laajuudesta sitä oli tarpeetonta supistaa olisi voinut vaikka pienentää niitä avustusprosentteja säilyttää sen laajuuden koska usein on niin että on se avustus sitten kolmekymmentäviisi tai neljäkymmentä prosenttia se ei ole enää niin oleellista koska se toimii ikään kuin sellaisena laukaisevana laukaisevana mekanismina että halutaan tehdä se korjaus

ovat nousseet aivan erityisellä tavalla kun suojattujen putkien pinnat repeilevät ja asbestit valuvat pitkin käytäviä ja leviävät sieltä sitten siihen koneelliseen ilmastointiin ilmastointiin joka taloyhtiöissä on huono ilmanvaihto johtaa monenlaisiin ongelmiin ja silloin kun näitä remontteja tehdään niin usein tehdään sitten perustavaa laatua olevaa työtä jossa asbestit poistetaan ja ilmanvaihtolaitteistot uusitaan ja niillä on valtavat terveysvaikutukset en ymmärrä mikä oli nyt ministeriön ajatus tässä että nämä piti poistaa tästä erittäin surullista

arvoisa rouva puhemies kyllä tämä edustaja laukkasen huomio hisseistä ja niiden todellisesta esteettömyydestä on on todella tärkeä ja oikea ehkä edustaja laukkanen tekee siitä lakialoitteen jos ei ministeri sitä muuten voi ottaa ottaa työn alle mutta sitten tämä terveyshaitta avustus se on käsittääkseni juuri näin niin kuin edustaja kiuru sanoi että sitä ei ole myönnetty sitten oliko se kaksituhattaneljätoista jälkeen siihen ei ole myönnetty määrärahaa mutta nyt ei ole enää mitään mihin edes myöntää määrärahaa eli ei sitä olisi pitänyt poistaa vaan niin kuin sosiaali ja terveysministeriö sanoi kehittää avustuksen muotoa tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi homeongelmahan on aivan valtava tämähän ei ole pelkästään yksityisten ihmisten yksityisessä omistuksessa olevissa kiinteistöissä vaan myös julkisissa rakennuksissa tämä on valtava ongelma suomessa eikä mikään rahasumma tule riittämään missään korjaavan avustuksen muodossa ratkaisemaan tätä koska valitettavasti näitä sairaita rakennuksia syntyy edelleen koko ajan tämä

nyt tunnistettu viime kaudellahan tehtiin hometalkoita sääli että tämä hallitus ei halua jatkaa niitä tämä ongelma on tunnistettu rakennusmääräyksiä on tarkennettu mutta se ei edelleenkään ole kohdillaan meidän on pakko oppia kokonaisuudessaan rakentamaan uudestaan ja rakentamaan paremmin ja se tarkoittaa nimenomaan sitä että meidän on ymmärrettävä että hirsi on itsessään erittäin hyvä rakennusmateriaali meidän ei tarvitse vaatia niin monia erilaisia rakennuspintoja saadaksemme energiatehokkuutta tai saadaksemme uutta hyvää kantaa syntymään vaan kyllä ne vanhat hirsitalot seisovat edelleen aika terveinä ja hyvinvoivina ja ennemmin meidän pitää palata takaisin siihen mutta se ei liity pelkästään rakennusmääräyksiin vaan se liittyy myös pitkiin alihankkijaketjuihin ja vastuuketjuun siitä rakentamisesta

arvoisa rouva puhemies hieman silmäilin noita valiokunnassa kuultuja pystyisin vastaamaan tähän kysymykseen siitä miksi nyt on tämä terveyshaitta avustus päätetty tästä tästä kokonaisuudesta nyysiä pois tässähän nyt todetaan esimerkiksi ympäristöministeriön ja aran

tämä järjestelmä on koettu hyvin vaikeaselkoiseksi tässä on ollut alun perin kuusi erilaista muotoa joilla joilla tästä potista on tuettu niin terveyshaitta asioita kuin hissiasioita kuin sitten vielä energia avustustakin eli se on ollut liian

avustusmuotoa ei pidetä enää ajankohtaisena ja tarkoituksenmukaisena järjestelmän vaikuttavuus on ollut vähäinen ja avustusjärjestelmä on ollut hankala sitten jatkuu hetken päästä järjestelmän vaikuttavuuteen on on vaikuttanut erityisesti se että ara ei ole näitä avustuksia myöntänyt sosiaali ja terveysministeriön saamien tietojen mukaan avustusten myöntämiskynnys on koettu kohtuuttoman tiukaksi eikä viime vuosina ara ole myöntänyt avustuksia lainkaan järjestelmään liittyvät vaikeudet eivät voi olla syynä sille että avuntarpeessa olevat jätetään täysin avustusten ulkopuolelle johtopäätöksen avustukseen liittyvistä hankaluuksista tulisi olla se että järjestelmää kehitetään nykyistä toimivammaksi toimivammaksi eikä vain poistettaisi sitä

puheenvuoroja halusin vain lyhyesti muistuttaa siitä että myös kotikunnissa ja kaupungeissa me pystymme tekemään paljon tämän asian eteen me olemme vaasassa päättäneet ottaa esteettömyyden osaksi kaupunkikuvaa ja siitä olemme saaneet palkintoja myös eurooppalaisella tasolla viimeksi eilen päätimme että kunnan hissiavustuksiin varattua rahaa voidaan käyttää myös muihin esteettömyyttä edistäviin investointeihin

arvoisa rouva puhemies tästä terveyshaitta avustuksesta ja sen käsittelystä

todellakin stmn lausunto niin kuin edustaja huovinen kertoi oli sangen selkeä joku voisi sanoa jopa jyrkkä mutta varmasti omalla tavallaan aivan aiheellinen aiheellisuus näkyy kyllä tässä ympäristövaliokunnan mietinnössä

tässä todetaan että valiokunta pitää tärkeänä että hallitus selvittää mahdollisimman nopeasti korvaavan ratkaisuvaihtoehdon oikea aikaisen ja tehokkaan tukimuodon luomiseksi sisäilmasta sairastuneiden vaikeampien tilanteiden helpottamiseksi

ovat tehneet siitä asiasta niin mutkikkaan ja sitten tietysti nämä taloudelliset reunaehdot mutta edelleenkin valiokuntakin toteaa että että ongelma on olemassa siihen pitää löytää ratkaisu tässä hallituksen esityksessä sitä ratkaisua ei tähän kyseiseen kohtaan ole löydetty mutta viesti on nyt kyllä tässä mietinnössä esitetty että että syytä on pohtia koska ongelma on olemassa kaikki me sen tunnistamme

arvoisa rouva puhemies kiitän edustaja kiurua siitä että vähän avasitte tätä itse jäin miettimään kun kuuntelin tässä edustaja modigia ja ja sitten kun kerroin tästä tapaamastani rouvasta että että tässä oikeastaan voisi lähettää vielä sitten lisäterveisiä ministerille ja hallitukselle siitä että nyt kun tätä lähdetään kehittämään ja pikaisesti ratkaistaan joku uusi tehokas tukimuoto sisäilmasta sairastuneille henkilöille niin voisi miettiä esimerkiksi juuri sitä rakennusjärjestyspuolella että meillä jos katsoo professori panu kailan kirjoituksia hänhän puhuu aina näitten hirsitalojen ja hengittävien talojen puolesta ja

koneellista ilmastointia vastaan että se terve talo on se vanha talo se ei ole aina se energiatehokkain mutta nämä meidän pullotalot alkavat olla sellaisia että ne eivät välttämättä ole enää meidän sisäilmalle hyväksi voisi juuri huomioida tämänkin että kun on sitten ihmisiä jotka eivät voi enää tämäntyyppisissä asunnoissa asua sairastuttuaan homeasioiden vuoksi niin niin me voisimme miettiä tässä yhteydessä voisiko tämmöisiäkin rakentaa koska niitä vanhoja taloja ei ole mittaamattomasti enää tarjolla ne on oikeastaan aikojen saatossa purettu ja ne ketkä ovat niitä kunnostaneet eivät niistä varmaan enää luovu niissä on hyvä

rouva puhemies kun tässä nyt hallituspuolueiden jäsenet ovat valmiita viemään hallituksellensa terveisiä niin nyt voisi puuttua jo näihin lakiesityksiin mitä tällä hetkellä meille tulee energiatehokkuudesta ja rakentamisesta pidän erittäin kannatettavana että hallitus haluaa edistää puurakentamista mutta juuri niin kuin te sanoitte panu kailaa ei turhaan kutsuta talotohtoriksi jos me mietimme energiatehokkuutta rakennuksilla niin itse minä kyllä ajattelen että meidän pitää miettiä koko elinkaarta ei sitä miten energiatehokkuus lasketaan seuraavan kymmenen vuoden aikana jolloin varmasti uusi pakettitalo koneellisella ilmastoinnilla passiivienergiatalo tai lähes nolla energiatalo kymmenen vuoden säteellä on

lähes nollaenergiatalolainsäädäntöä että siinä tulee tämä elinkaariajattelu mukaan jotta ne ihan oikeat materiaalit ovat vertailukelpoisia niissä arvoissa ja niissä luvuissa minkä mukaan ne pitää laskea

puhemies nyt mentiin jo vähän seuraavaan hallituksen esitykseen mutta on samaa ongelmavyyhtiä tai asiaa eli lähes nollaenergiarakentaminenhan joka on valiokunnassa käsiteltävänä on eu direktiiveistä tuleva meidän on se pakko tehdä jos emme sitä tee niin sanktiot tulee eli no me teemme sen nyt joka tapauksessa koska yhdeksänkymmentä luvun puolivälissä on näin äänestetty mutta se miten se tehdään menee sen minimin kautta emme tee mitään ylimääräistä teemme vain sen mitä on pakko tehdä edustaja modig nosti puurakentamisen ja tässä nollaenergiarakentamisessa ministerin mukaan helpotetaan massiivipuurakentamista edustaja modig nosti esille myös painovoimaisen ilmanvaihdon ja tässä

on myös mahdollista edelleen rakentaa asunto tai talo niin että siellä on painovoimainen ilmanvaihto jos näin halutaan eli siinä suhteessa kansalaisten oikeuksia rakentaa puusta tai painovoimaisella ilmanvaihdolla ei rajoiteta mutta sen sijaan siellä pyritään nostamaan energiatehokkuutta ja huomio sitten tästä elinkaariajattelusta on ihan aiheellinen ei ole todellakaan perusteltua että talot rakennetaan niin että ne pitää purkaa neljäkymmentä tai viidenkymmenen vuoden päästä koska siinä siinä mallissa sitten menetetään kaikki ne säästöt mitkä on saavutettu vuosien varrella

arvoisa rouva puhemies oli ihan pakko käydä katsomassa ja hakemassa tämä ympäristövaliokunnan mietintö tästä asiasta kun kuuntelin teidän keskusteluanne nythän meillä on tulevaisuudessa suuri haaste kun meidän pitäisi seuraavan viidentoista vuoden aikana saada noin miljoona uutta esteetöntä asuntoa jos me mietimme sitä mitkä tarpeet meillä yhteiskunnassa on ikääntymisen ja ja sen puitteissa että tavoitteena on on että ikääntyneet vammaiset ja yleensäkin me ihmiset pystyisimme asumaan mahdollisimman pitkään kotona ja tähän ihan oleellisesti liittyy myös sitten näiden erilaisten korjausavustusten mahdollistaminen kaikille kansalaisille nyt kysyisin kun täällä on kuitenkin esimerkiksi edustaja kiuru perehtynyt tähän asiaan vähän enemmän ja valiokunnan mietinnössä todetaan että että valiokunta pitää tärkeänä että hallitus selvittää mahdollisimman nopeasti korvaavan ratkaisuvaihtoehdon oikea aikaisen ja tehokkaan tukimuodon luomiseksi sisäilmasta sairastuneiden vaikeimpien tilanteiden helpottamiseen ja ja tämä ilmeisesti liittyy myös

kun tätä lakia on nyt valmisteltu niin onko teillä tiedossa se että tähän liittyvää korvaavaa lainsäädäntöä olisi tulossa vai tarkoittaako tämä käytännössä sitä että että niitä esteettömyyteen liittyviä asumistarpeita

ei pystytä saavuttamaan kuten tässä isossa kansallisessa hankkeessa on esitetty

edellinen puheenvuoro

olisi parempi kohdistaa ministerille mutta koska ministeri ei ole paikalla niin niin vastaan kun en en osaa vastata niin en osaa antaa siihen mitään järkevää vastausta eli en tiedä se on se vastaus mutta toistan edelleen sen että ongelma on huomioitu ja varmasti tämäkin keskustelu referoidaan ministeriössä ja se viesti on ihan aiheellinen mikä täältä on mennyt eteenpäin ja kyllä valiokunta on on sen kuullut ja ongelmat nähnyt mutta siinä on juuri näitä reunaehtoja entinen laki oli monitulkintainen hankala ja sitten tulee näitä taloudellisia ongelmia se mikä meillä oli olemassa ei toiminut ja nyt sitten tässä esityksessä ei löydetä sitä vastausta mitä haetaan tämä kysymys sitten täytyy esittää ministerille tai voihan sen esittää vaikka kirjallisena kysymyksenä että miten tästä eteenpäin kun valiokuntakin on siihen viitannut saadaan sitten kaikki asiallinen vastaus ministeriltä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

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys työttömyyspäivärahakauden enimmäiskeston lyhennyksestä on oikeanlainen mutta pelkän kepin sijaan on myös tarjottava porkkanaa työttömyysjärjestelmää tulisi samalla kehittää kannustavampaan suuntaan korottamalla ansiosidonnaisen tuen määrää työttömyysjakson alussa tanskassa kokemukset tällaisesta mallista ovat hyvät arvoisa puhemies edellä olevan perusteella ehdotan lausumaksi että eduskunta edellyttää että ansiosidonnaista päivärahajärjestelmää kehitetään kannustavammaksi siten että tukea maksetaan lyhyemmän ajan mutta tuen määrää nostetaan hiukan työttömyysjakson ensimmäisenä satana päivänä

arvoisa rouva puhemies

lyhentävänsä työttömyysjaksoja esityksellä arvioidaan saatavan säästöä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista noin seitsemänkymmentä miljoonaa euroa josta valtion säästö on noin kaksikymmentä miljoonaa euroa arvoisa rouva puhemies mielestämme esityksen perustelut ovat hatarat hatarat ja ristiriitaiset näkemyksemme mukaan työmarkkinoiden suuri ongelma on tällä hetkellä työn kysynnän puute minkä seurauksena työttömyys on kasvanut ja työttömyys on pitkittynyt työttömyysturvan leikkaaminen ei luo työpaikkoja vaan lisää pienituloisuutta ja köyhyyttä heikennykset ovat taloudellisesti merkittäviä esimerkiksi kolmentuhannen euron palkkatuloilla ennen työttömyyttä ansiosidonnaisen lyhentäminen sadalla päivällä tarkoittaa neljäntuhannenviidensadan euron leikkausta mikäli henkilö ei työllisty vaan saa peruspäivärahaa

vaikeuttaa ihmisen uudelleentyöllistymistä nopea työllistyminen on paras keino vähentää työttömyysturvamenoja tarvitaankin vaikuttavampia keinoja työllistämisen tueksi leikkausten sijaan tarvitaan toimenpiteitä joilla työttömyysturvaa voidaan nykyistä paremmin käyttää työllistymiseen ja kouluttautumiseen työttömyysturvan varassa tapahtuvaan omaehtoiseen koulutukseen pääsyn kriteereitä tulee helpottaa työttömyysturvaa pitää voida käyttää automaattisena työllistämissetelinä automaattinen seteli vähentää te toimistojen byrokratiataakkaa ja mahdollistaa tehokkaamman työnvälityksen sekä henkilökohtaisemman työpalvelun työttömyysturvan kehittäminen on välttämätöntä mutta hallituksen esitys ei sitä tee vaan pikemminkin toimii päinvastaiseen suuntaan työttömyysturvan tulee tukea työttömän ja perheen toimeentuloa työttömyyden ajalta meidän ja hallituksen on keskityttävä työpaikkojen luomiseen ja osaamisen ylläpitämiseen sekä vahvistamiseen näin tuetaan työttömän mahdollisuutta työllistyä arvoisa rouva puhemies näistä edellä mainituista syistä esitän että tämä laki hylätään

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan työttömyyspäivärahakauden enimmäiskestoa lyhennettäväksi viidestäsadasta päivästä neljäänsataan päivään niillä joilla on vähemmän kuin kolme vuotta työhistoriaa enimmäiskesto lyhenisi kolmeensataan päivään enimmäiskesto säilyisi viitenäsatana päivänä vain niillä työttömillä jotka täyttävät työssäoloehdon viisikymmentäkahdeksan vuotta täytettyään esityksen tarkoituksena on muun muassa pyrkimys työn vastaanottamista kannustinloukkujen purkamiseen työttömyysjaksojen lyhentämiseen rakenteellisen työttömyyden alentamiseen tavalla joka säästää julkisia voimavaroja katson ettei hallituksen esityksen mukaisella ansioturvan leikkaamisella saavuteta edellä mainittuja tavoitteita työttömyyspäivärahakauden lyhentämisellä ei pureta ratkaisevasti työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja taikka tueta työntekijän työllistymismahdollisuuksia koska esityksessä ei pyritä aktiivisesti edistämään taikka lisäämään työttömyyspäivärahaa saavan henkilön työllistymismahdollisuuksia seuraisi työttömyyspäivärahakauden lyhentämisestä vain useiden henkilöiden siirtymistä nopeammin perusturvan ja muiden tukien varaan esityksessä ei myöskään huomioida suuria alueellisia eroja työpaikkojen määrissä taikka työllistymismahdollisuuksissa mistä johtuen työttömyyspäivärahakauden lyhentäminen asettaisi henkilöt maantieteellisestä sijainnista riippuen toisistaan täysin eriarvoiseen asemaan muutos olisi taloudellisesti kohtuuton erityisesti alueilla joilla työttömyysprosentti on suuri huolimatta henkilön korkeasta motivaatiosta työllistyä uuden työpaikan löytyminen on monilla alueilla vaikeaa tätä ongelmaa ei ratkaista työttömyyspäivärahakautta lyhentämällä hallituksen esityksen sijasta työttömyysrahakautta tulee kehittää työllistymistä edistävään suuntaan työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työllistymiseensä tulee lisätä esitän että ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentämisen sijasta työtön pystyisi käyttämään työttömyyspäivärahakaudesta viimeiset sata päivää palkkatukeen tai starttirahaan näin työttömyysetuus otettaisiin aktiivikäyttöön ja samalla lisättäisiin työllistymismahdollisuuksia työttömyysturvan aktiivikäyttöä on jo kokeiltu pienessä mittakaavassa osalla työmarkkinatukea saaneista työttömistä oli kokeilussa mahdollisuus käyttää omaa työttömyysturvaansa palkkatukeen tai starttirahaan arvoisa rouva puhemies ehdotan seuraavaa lausumaa eduskunta edellyttää että työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työllistymiseensä parannetaan ottamisella aktiivikäyttöön siten että ansiosidonnaisen työttömyysturvan saaja voisi halutessaan käyttää työttömyyspäivärahakaudesta viimeiset sata päivää palkkatukeen tai starttirahaan

värderade fru edustaja rehn kivi ehdotti lausumaksi että eduskunta edellyttää että ansiosidonnaista päivärahajärjestelmää kehitetään kannustavammaksi siten että tukea maksetaan lyhyemmän ajan mutta tuen määrää nostetaan hiukan työttömyysjakson ensimmäisenä satana päivänä värderade talman kannatan tätä rehn kiven tekemää lausumaehdotusta

kannustinloukkuja eikä tueta työntekijän työllistymismahdollisuuksia esityksessä ei pyritä aktiivisesti edistämään taikka lisäämään työttömyyspäivärahaa saavan henkilön työllistymismahdollisuuksia ei myöskään huomioida suuria alueellisia eroja työpaikkojen määrissä tai työllistymismahdollisuuksissa mistä johtuen työttömyyspäivärahakauden lyhentäminen asettaa henkilöt maantieteellisestä sijainnista riippuen toisistaan hyvin eriarvoiseen asemaan hallituksen esityksen sijasta työttömyysrahakautta tulee kehittää työllistymistä edistävään suuntaan työttömyysetuus tulee ottaa aktiivikäyttöön ja samalla lisätä työllistymismahdollisuuksia elikkä työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työllistymiseensä tulee lisätä kannatankin antero laukkasen esittämää lausumaa elikkä että työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työllistymiseensä parannetaan työttömyysetuuden ottamisella aktiivikäyttöön siten että ansiosidonnaisen työttömyysturvan saaja voisi halutessaan käyttää työttömyyspäivärahakaudesta viimeiset sata päivää palkkatukeen tai starttirahaan minusta tämänkaltainen olisi erittäin kannatettavaa ja työllistymistä edistävää ja vaikuttaisi samalla tavalla riippumatta asuinpaikkakunnasta

arvoisa rouva puhemies hallitus esittää työttömyysturvan keston lyhentämistä tilanteessa jossa työtä ei kaikille ole jossa työstä on valtava tarjonnan puute

meillä vihreilläkin on pohdittu paljon työttömyysturvan kehittämistä ja itse kannattaisin sellaista mallia joka olisi porrastettu ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle se olisi kannustavampi mutta se pitäisi ottaa käyttöön sellaiseen suhdanneaikaan jolloin työtä on tarjolla työttömyysturvan aktiivinen käyttö työllistymiseen työllistymiseen ja kouluttautumiseen olisi viisasta nyt pitäisi keskittyä luomaan työmahdollisuuksia panostaa tutkimukseen ja koulutukseen sekä edistää yrittäjyyttä ja vientimahdollisuuksia hallituksen yksituumainen pelkästään leikkauksiin tähtäävä ei aja näitä tavoitteita kannatan edustaja kiljusen tekemää esitystä

arvoisa rouva puhemies puhun täältä edelleen harvenevalle mutta sitäkin älykkäämmälle joukolle no vakavuus päälle nimittäin täytyy itsekin myöntää että että tässä hallituksessa me olemme joutuneet tekemään raskaitakin linjauksia ja me kaikki varmasti tiedämme mistä tilanteesta me lähdemme minä uskon että meillä on tilannekuva aika pitkälle sama vienti on on ollut laskussa velka on ollut mittava työttömyys erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut valtavasti viime vuosina viime laman laman jäljiltä ja kasvaa edelleen ja siihen on ollut vaikea löytää mitään lääkkeitä hallitus otti yhdeksi kärkihankkeekseen hallitusohjelmaansa työttömyys ja sosiaaliturvan muuttamisen kannustavampaan suuntaan ja ja siinä on miten kukakin haluaa ottaa jonkun asian keppiä ja porkkanaa kun on nyt esimerkiksi ollut tämä että työttömiä tulee tavata ja haastatella ja ottaa heistä koppi kolmen kuukauden välein niin toiset ovat kokeneet sen vähän piiskaamisena ja toiset taas kokevat sen niin että se on erittäin hyvä esimerkiksi työ ja tasa arvovaliokunnassa kuulimme työvoimatoimiston psykologeja ja he kertoivat siitä kuinka nuoret mielellään haluavat henkilökohtaista palvelua jos sen saavat valita mikä oli minulle oikeastaan yllätys kun ajattelen että he ovat semmoisia nettikansalaisia että he mielellään netissä asioisivat mutta palatakseni tarkemmin tähän joka on siis osa tätä kärkihanketta ja jolla tavoitellaan kahdensadan miljoonan euron vuosittaista säästöä kyllä täällä silti ihan hyviäkin motivaatioita löytyy täällä on kuitenkin käyty läpi

tutkimusnäyttöä täällä todetaan esimerkiksi siitä että työttömyysturvan keston muutos joidenkin tutkimusten mukaan osoittaa että ansio sidonnaisen työttömyysturvan päättymisen lähestyessä siis kun päättyminen lähestyy myös työllisyyden todennäköisyys kasvaa se tietysti voi voi olla monestakin seikasta kiinni mutta tuskin välttämättä sattumasta

edelleen täällä tuodaan esille että työttömyysturvan enimmäiskestoon esitetty lyhentäminen saa aikaan työttömyysjaksojen lyhentymisen kahdella viikolla ja lisää työllisyyttä tuossa tuossa tapauksessa noin seitsemäntuhattaviisisataa henkilötyövuotta täällä on myös arvioitu että keston lyhentämisen ja ansioturvan tason yhteisvaikutus työllisyyteen olisi yhdeksäntuhatta henkilötyövuotta kaikki nämä tietysti ovat arvioita mitään varmasti ei tässä maailmassa voi eksaktisti ennustaa en kuitenkaan pidä sitä ihan vähäpätöisenä jos ajatellaan että meillä on viime vuosina tullut jos ajatellaan viime hallituskautta satatuhatta uutta työtöntä lisää niin kymmenentuhatta on paljon yksikin työpaikka on

työ ja tasa arvovaliokunnassa johon kuulun me olemme taas lausunnossamme todenneet saatujen selvitysten perusteella että että uudistuksen työllisyysvaikutukset voisivat olla jos me olisimme noususuhdanteessa vielä paremmat mutta ne vaikuttavat myös laskusuhdanteessa joskin nämä vaikutukset tulevat hieman jälkijunassa vuonna kaksituhattakahdeksantoista katsoin vielä tuota edustaja rehn kivi onkin lähtenyt täältä hän oli tuonut esille omissa perusteluissaan tanskan tanskan mallia ja ja hän toteaa että että työttömyysturvaa tulisi kehittää kannustavampaan suuntaan nostamalla päivärahan määrää ja samalla lyhentämällä tuen enimmäisaikaa hän ainakin tavallaan osittain hyväksyy tämän ajatuksen hänhän ei esittänyt tätä hylättäväksi ja toteaa että tanskassa on tällaisesta mallista hyviä kokemuksia ja että suomessa tehdyt tutkimukset osoittavat että suurin osa uudelleentyöllistyneistä saa työpaikan päivärahan ansainta ajan alussa niin että heillä on heti siinä työllisyysmahdollisuus tai lopussa

tällainenkin eriävä mielipide vastalause täältä löytyy että tässä tässä hyväksytään se ajatusmalli kukaan ei välttämättä näistä ole aina iloinen kun joudutaan tasoihin puuttumaan kyllä minustakin olisi mukavaa jos voisimme kaikkea lisätä mutta meidän on pakko saada tätä tilannetta kääntymään toivon mukaan ja onkin jo ilmapiirissä sitä tämä kurssi on kääntynyt niin että päästään pikaisesti sinne kasvun ja vauhdin tielle ja voidaan joskus tuoda tänne semmoisia iloisiakin iloisempia sanotaan näin uudistuksia toivon mukaan oppositiokin on on sitten niihin tyytyväinen

arvoisa rouva puhemies on ihan totta että hallituksen toimilla taittumista taittumista on yhteiskunnallisessa tilanteessa tapahtunut ja työpaikkoja syntyy ja niin sanottu alaspäin kulkeva spiraali on saatu poikki ja nyt pientä käännettä on tapahtunut tämän lain valiokuntakäsittelyssä

kävi ilmi että tämä työttömyysturvaleikkauslaki on lähinnä säästölaki jonka vaikutukseen työttömyyden vähentymiseen ei edes ministeriö itse uskonut siis toistan ei edes ministeriö uskonut että tällä lopulta olisi työttömyyteen vaikutus myöskään tälle yhdeksäntuhannen uuden työpaikan syntymiselle tämän leikkauksen seurauksena ei löytynyt vakavasti otettavia perusteita kaikissa lausunnoissa se jäi vähän ilmaan eikä kukaan uskaltanut suoraan sanoa luvata mitä tästä syntyy sen sijaan kanadassa kaksituhatta luvun taitteessa kanadassa oli voimakkaasti kasvava työttömyys toteutettiin hyvin yksinkertainen malli jossa yrittäjyyteen yrittäjyyteen rohkaistiin tavalla jossa alle viiden hengen yrityksiltä poistettiin kaikki yhteiskunnalliset velvoitteet määräajaksi ja kahden vuoden sisällä koko työttömyys taitettiin jonkinlaista tämäntyyppistä aktiivista työttömyyspolitiikkaa odottaisin hallitukselta tämä työttömyysturvaa leikkaava laki ei kyllä tule luomaan työpaikkoja vaan kurjuutta

kun edustaja meri totesi että tässä lakiesityksessä oletetaan että tämä lisää työllisyyttä yhdeksäntuhatta henkilötyövuotta myöskään sosiaali ja terveysvaliokunnassa kun asiantuntijoilta kysyttiin ei saatu varmuutta tähän asiaan sitä perusteltiin eräänlaisella taloustieteellisellä tutkimuksella ja he he olivat hyvin epävarmoja siitä siitä mitä tämä käytännössä myös tarkoittaa ja sitten eri alan asiantuntijat totesivat että että hekään eivät usko tämän lainsäädännön työllistämiseen sen takia yhdyn kyllä edustaja laukkasen näkemykseen myös siitä että tämä on hyvin kyseenalainen esitys tämä on lähinnä säästölaki mikä sekin on hyvin kyseenalaista erittäin harmillista on myös se että hallitus ei tee tähän minkääntyyppistä kokonaisarviointia mitä nämä leikkaukset aiheuttavat yksittäiselle ihmiselle perheelle tai meidän koko sosiaaliturvalle tai meidän taloudelle kun ajatellaan että ansiosidonnaista päivärahaa leikataan kestoa lyhennetään kun ihminen siirtyy työttömyyspäivärahalle todennäköisesti hän saa myös asumistukea ja sen jälkeen hän saattaa siirtyä myös toimeentulotuen piiriin elikkä käytännössä kun toisesta päästä leikataan niin kustannuksia kustannuksia tulee toiseen suuntaan ja tämän seurauksena vielä

on kyllä erittäin vaikea perustella sen takia minusta on ehdottoman tärkeätä että hallitus keskittyisi pikemminkin kannustaviin toimenpiteisiin

arvoisa rouva puhemies hallituksellahan on myös paljon toimenpiteitä tähän tähän kannustavaan työvoimapolitiikkaan muun muassa työttömyysrahan käyttö starttirahaksi ja näin poispäin sitä nyt ei vain tässä esityksessä ole käsitelty ja se on totta että näitä on tosi monta itsekin saa oikein välillä keskittyä että mikä tässä on milloinkin menossa ja missä vaiheessa edustaja kiljuselle sanoisin että tuossa jos katsoitte ja muistatte tämän työ ja tasa arvovaliokunnan lausunnon joka teille lähetettiin niin mehän edellytimme tässä kokonaisarviointia koska ihan aidosti itsekin vaikka näihin kuinka perehtyy on vaikea sitä mitenkään saada haltuun että mikä se yhteisvaikutus välttämättä olisi se on hyvä katsoa yhdessä mutta nyt hieman ihmettelen tuota edustaja laukkasen sanomaa että ministeri ei itse usko tähän minä katsoin meidän asiantuntijakuulemiset ja meillä ei kyllä ministeriä ollut valiokunnassa ahaa no voin sanoa näin että ministeriö on aina hyvin varovainen näissä arvioissaan minä voisin vannoa että vaikka tähän laitettaisiin kuka tahansa fakiiri niin kukaan ei meille tarkkaa lukua voisi kertoa on niin paljon muuttujia suomen taloudellinen tilanne suomen väestö suomen viennin kehittyminen muutokset ansiosidonnainen päiväraha lyhenee ja muuta siis jos sinä saat sen koetilanteen käyttöön ja saat faktisen luvun aikaiseksi ja se vielä pitää paikkansa niin olet ansainnut aika monta nobelin palkintoa

kun hän kuvasi sitä kokonaistilannetta jota tässä laissa sekä myös edellisessä laissa käsiteltiin elikkä nyt tässä tilanteessa ministeriön virkamiehet eivät ole antaneet tälle laille tukea he olivat hyvin neutraaleja eivät antaneet tälle tukea mutta totta kai valmistelevat lakiesitystä hallituksen toimeenpanemana asiantuntijat eivät antaneet tälle tukea ja nyt niin kuin sanoitte myös valiokunta suhtautui tähän hyvin kriittisesti koska todellisia arviointeja ei ole tehty ja vaaditte tässä ja seurantaa sen takia että tämän lain todellista tavoitetta ei pystytä osoittamaan siltä osin tämä kuvaa minun mielestäni erittäin hyvin tämän hallituksen tekemää lainsäädäntövalmistelua ja olen siitä todella pahoillani toivoisi että kun lainsäädäntöä valmistellaan eduskuntaan se lainsäädäntö on sellaista että me voimme aidosti itsekin luottaa siihen että että sillä pyritään parempaan suuntaan ja meillä on tietoa siitä mikä on sen

arvoisa rouva puhemies haluan vielä varmistaa sen että tosiaan sanoin ministeriö joo minusta se on tärkeää saatoin puhua epäselvästi myös mutta he myös sanoivat että kun hallitus edellytti heiltä kahdensadan miljoonan säästämistä siinä viestissä ei ollut mitään varsinaista sisältöä miten se pitää tehdä vaan ikään kuin ilmaistiin että laji on vapaa saatte itse päättää mistä se säästö tulee eli eli tavallaan se motiivi tälle säästölle ei ole ollut niinkään se että syntyy työpaikkoja vaan annettiin ministeriölle ohje että kahdensadan miljoonan säästöt pitää löytyä valitettavasti tämä esitys ei ole hirveän kestävällä pohjalla mutta minä kiitän myös edustaja merta siitä että hän hän käytti erittäin hyvän ja rehellisen puheenvuoron

arvoisa rouva puhemies kiitän teitä kiitoksista ja totean että että

voi olla sitten että olin jotenkin epäselvä mutta mielestäni en sanonut että meillä oli työ ja tasa arvovaliokunnassa kovin kriittinen lausunto totta kai me tuomme aina arvioinneissa nämä esille mutta mutta kyllä meillä myös ihan aidosti on usko että tässä tulee uusia työpaikkoja emme me me varmasti olisi mukana missään jos me emme uskoisi että tulee aitoja työpaikkoja lisää jos ilmoitettaisiin ihan että tästä tulee suurin piirtein työttömyyttä täytyisi olla kuin puolihullu että suostuu sellaiseen ei ei semmoista ilmapiiriä kuitenkaan ollut ja jos sanoisin ministeriön virkamiesten perusteluista yleensäkin valiokunnassa he ovat hyvin varovaisia he ovat hyvin erityyppisiä kuin meidän asiantuntijat asiantuntijoilla on hyvin tarkkaa aina se että miten se ja näin ja näin virkamiehet haluavat olla vähän joka suuntaan ja he eivät halua koskaan kauhean faktisia lukuja ja tämäntyyppisiä esittää että en ole suinkaan arvostellut meidän hallitusta huonosta lainsäädäntötyöstä vaan me olemme toivoneet työ ja tasa arvovaliokunnassa kun näitä on jo niin paljon että katsottaisiin mikä yhteisvaikutus tästä tulee mutta tietenkään sitä ei voi etukäteen olla ja sitäkin ministeriön edustaja oivo esimerkiksi on meille monta kertaa kertonut kyllä itsekin havainneet että heidän täytyy tehdä tätä tarkastelua mutta hän on sanonut sitä että ei sitä aloiteta siinä heti vaan että täytyy mennä hetken aikaa että se laki on voimassa ja sitten ruvetaan tarkastelemaan ja saadaan sen vaikutusarvio nimenomaan suomessa ja suomen taloudellisessa tilanteessa sitä yritin sanoa aikaisemmassa puheenvuorossa että jos me vaadimme aina kauhean eksaktia tietoa ennen kuin me voimme mitään säätää että se on tyyliin yhden henkilön tarkkuudella niin emme me ikinä voi säätää mitään lakia aina meillä on sitten semmoinen että vaikutusarviointi on liian heppoinen

toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta

arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja kiljusen tekemää esitystä

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön viisitoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta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

arvoisa puhemies käsittelyssä on elintarvikelain muutos lakiehdotuksella elintarvikevalvonnan keskusvirastojen valvontaohjelmia ja kunnallisia valvontasuunnitelmia koskevia säännöksiä kevennetään se myös vähentää kuntien tehtäviä valvonnan keventämisellä voidaan suunnata valvontaresursseja nykyistä paremmin riskiperusteisesti on tärkeää että osataan kohdentaa valvontaa ja tunnistaa riskit maa ja metsätalousvaliokunta painottaakin mietinnössä sitä että suunnitelmallisen valvonnan valvonnan vähentyminen ei saa lisätä terveyshaittojen riskiä eun byrokratiatalkoot ovat pitkään olleet käynnissä eu byrokratiaa on paljon ja osa siitä on kotikutoista liiallinen byrokratia ja valvonta tukahduttavat paikallista pienimuotoista yritystoimintaa ja ruokakulttuuria siksi tämä esitys jonka maa ja metsätalousvaliokunta yksimielisesti hyväksyi on kannatettava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

arvoisa puhemies käsittelyssä on laki taimiaineistolain muuttamisesta se perustuu euroopan unionin lainsäädäntöön laissa ehdotetaan säädettäväksi perussäännökset markkinoitavien puutarhakasvien taimiaineiston lajikeluettelosta elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyisi lajikkeen lajikeluetteloon on tärkeää että eun taimiaineslainsäädännön mukaisesti vanhoille lajikkeille säädetään kevyemmät vaatimukset kuin uusille lajikkeille vanhojen perinnelajien vaaliminen ja säilyttäminen on arvokasta ne ovat kulttuuriperintöämme lisäksi ilmastonmuutoksen eteneminen saattaa lisätä tuholaisia vanhat perinnelajit ovat sitkeitä ja taudinkestäviä ne voivat nousta arvoon arvaamattomaan kuten valiokunta toteaa mietinnössään valiokunta pitää myönteisenä että kasvilajikeluetteloon voidaan merkitä kansalliset vaatimukset täyttävät lajikkeet myös ilman hakemusta kansallisesti markkinoitaville lajikkeille jotka ovat vähämerkityksellisiä ammattimaisessa hedelmän ja marjantuotannossa riittää kevyempi lajikekuvausmenettely tämä edistää myös perinnöllisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kansallisten hedelmä ja marjageenivarojen säilymistä suomalaisilla taimitarhoilla on tuotannossaan muun muassa suuri ja ainutlaatuinen vanhojen omenalajikkeiden kokoelma pidän tärkeänä että jatkossa tätä seurataan ja pidetään huoli siitä että vanhat perinnelajimme säilyvät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

arvoisa puhemies käsittelyssä on laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen olisi jatkossa mahdollista kaikilla markkinajärjestöjen kattamilla tuotealoilla tuottajaorganisaatiot ovat tuottajien aloitteesta perustettuja organisaatioita jotka toteuttavat maataloustuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen liittyviä tehtäviä maataloustuottajien neuvotteluvoima elintarvikeketjussa on yleensä heikko maa ja metsätalousvaliokunta mietinnössään katsoo että toimialaorganisaatiot luovat mahdollisuuden yhteisiin markkinointikampanjoihin ja tutkimuksen ja tuotekehityksen edistämiseen josta ainakin osalla aloista on selvä puute

arvoisa rouva puhemies kyseessä on eduskunnan keliakiaverkoston tekemä lakialoite jolla pyritään mahdollistamaan keliakiaa sairastavan asianmukainen hoito niille jotka ovat taloudellisesti kaikkein heikoimmassa asemassa tällä lakimuutoksella taattaisiin yhdenvertainen asioiden käsittely riippumatta hakijan asuinkunnasta nyt keliakian hoidon aiheuttamien kustannusten huomioiminen toimeentulotuessa vaihtelee kunnittain heikossa taloudellisessa tilanteessa riski sairauden huonoon hoitoon kasvaa arvoisa rouva puhemies keliakiaa sairastavilla henkilöillä täytyy olla mahdollisuus hoitaa sairauttaan myös heikossa taloudellisessa tilanteessa eduskunta lakkautti keliakiaa sairastaville maksettavan ruokavaliokorvauksen ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakuusitoista alkaen tämä on aiheuttanut suuria ongelmia niille keliakiaa sairastaville henkilöille jotka ovat toimeentulotuen asiakkaita sairauden hoitoon sairauden hoitoon ei ole tällä hetkellä saatavissa lainkaan yhteiskunnan tukea keliakia on lääketieteellisesti todettu elinikäinen autoimmuunisairaus jonka ainoa hoito on koko elämän kestävä ehdoton gluteeniton ruokavalio ruokavaliota tulee noudattaa tarkasti joka päivä keliakian hoito vaatii ehdotonta tarkkuutta niin elintarvikkeiden valinnassa kuin ruuan valmistuksessakin sekä kodin ulkopuolella ruokailutilanteissa mikäli keliakiaa sairastava henkilö ei noudata gluteenitonta ruokavaliota seurauksena on ohutsuolen tulehdusreaktio ja suolinukan vaurio toistuvat altistumiset gluteenille ylläpitävät tulehdusreaktiota ohutsuolessa tämän seurauksena keliakiaa sairastavalle henkilölle suurella todennäköisyydellä kehittyy lisäsairauksia kuten ravintoaineiden puutostiloja osteoporoosi anemia lapsettomuutta masennusta tai pahimmassa tapauksessa ohutsuolen pahanlaatuinen syöpä lymfooma

toiminta ja työkykyisenä toimeentulotuessa keliakian gluteenittoman ruokavaliohoidon kustannukset kuuluvat täydentävän toimeentulotuen piiriin täydentävään toimeentulotukeen hyväksyttävät kustannukset linjataan kunnissa itsenäisesti tästä johtuen keliakian ruokavaliohoidon aiheuttamien kustannusten hyväksyminen toimeentulotukihakemuksessa vaihtelee asuinkunnan mukaan tämä asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikan mukaan ja vaarantaa mahdollisuuden sairauden hoitoon toimeentulotuen ratkaisujen yhteydessä noussut esiin että keliakiaa sairautena sairautena ei tunneta keliakian hoitoon lääkärin määräämää elinikäistä gluteenitonta ruokavaliota ei ole osattu rinnastaa reseptillä määrättyyn lääkehoitoon useisiin muihin autoimmuunisairauksiin on olemassa lääkehoito johon yhteiskunta myöntää tukea lääkekorvausjärjestelmän kautta nämä kustannukset myös hyväksytään lähes poikkeuksetta toimeentulotukihakemuksessa hakijan menoina vuonna kaksituhattaneljätoista tehdyn hintaselvityksen mukaan keliakian ruokavaliohoito aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia kuusikymmentäkahdeksan kustannuksia kuusikymmentäkahdeksan euroa kuukaudessa kustannukset ovat pysyviä ja toistuvat joka kuukausi toimeentulotukea saavan keliaakikon sairauden hoidon turvaamiseksi on erittäin tarpeellista että keliakiaruokavaliohoidon aiheuttamat ylimääräiset kustannukset huomioidaan toimeentulotuen perusosassa tällöin keliaakikot ovat myös tasavertaisessa asemassa lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä hoitoon käyttävien kanssa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta perustoimeentulotuen ratkaisutyö ja maksaminen siirtyvät kelan hoidettavaksi perusosan lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon laissa toimeentulotuesta kohdassa seitsemän b mainitut menot kelasta maksettavaan tukeen siirretään täydentävästä toimeentulotuesta sellaisia menoeriä jotka toistuvat usein ja edellyttävät vähäisempää harkintaa keliakia ja sen vaatima ruokavaliohoito on yksiselitteisesti todennettavissa lääkärinlausunnon avulla eikä siihen liity harkintaa kelan hoitamina kustannukset otettaisiin huomioon kaikkialla samalla tavoin tällä tavoin varmistetaan että kaikki keliakiaa sairastavat henkilöt saavat yhdenvertaisen kohtelun eri puolilla suomea tämä myös vapauttaa sosiaalityöntekijöiden resursseja vaativampiin tehtäviin edellä olevan perusteella ehdotamme että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen laki toimeentulotuesta annetun lain seitsemännen b pykälän muuttamisesta neljäs kohta muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot sekä lääkärin diagnosoimasta keliakiasta johtuvat gluteenittomasta ruokavaliosta aiheutuvat ylimääräiset menot esitämme että tämä neljäs kohta muutetaan esittämällämme tavalla

arvoisa puhemies keliaakikko ei voi syödä muruakaan gluteenia keliakia on elinikäinen sairaus jota ei voi rinnastaa ruoka aineallergiaan ainoa käypä hoito on tiukka gluteenittoman ruokavalion noudattaminen muuten seuraukset terveydelle ovat hyvin vakavat mikäli keliakiaa sairastava ei noudata gluteenitonta ruokavaliota seurauksena on ohutsuolen tulehdusreaktio ja suolinukan vaurio toistuvat altistumiset gluteenille ylläpitävät tulehdusreaktiota ohutsuolessa tämän seurauksena keliakiaa sairastavalle henkilölle suurella todennäköisyydellä kehittyy lisäsairauksia kuten ravintoaineiden puutostiloja osteoporoosi anemia lapsettomuutta masennusta tai pahimmassa tapauksessa ohutsuolen pahanlaatuinen syöpä lymfooma hallitus poisti kokonaan keliakiaa sairastaville maksettavan ruokavaliokorvauksen jota maksettiin kaksikymmentäkolme pilkku kuusikymmentä euroa kuukaudessa vuonna

tämä on aiheuttanut suuria ongelmia niille keliakiaa sairastaville henkilöille jotka ovat toimeentulotuen asiakkaita sairauden hoitoon ei ole tällä hetkellä saatavissa mitään tukea keliakialiitto on on tehnyt laajan kyselyn ruokavaliokorvauksen lakkautuksen seurauksista kysymykseen minkälaisia ajatuksia korvauksen maksamisen lakkauttaminen herätti saatiin vastauksiksi suurta huolta pärjäämisestä yksi vastaajista totesi olin järkyttynyt tuntuu siltä että päätöksen tehneet eivät ymmärrä keliakian vakavuutta sairautena ja toinen koen olevani alempiarvoinen sairauteni kanssa arvoisa puhemies tällä keliakiaryhmän lakialoitteella on tarkoitus varmistaa että ne ihmiset joiden taloudellinen tilanne on erittäin heikko pystyisivät hoitamaan sairauttaan lääkärin määräämällä tarkkuudella tällä hetkellä toimeentulotukihakemuksessa keliakian hoidon aiheuttamat kustannukset kuuluvat täydentävän toimeentulotuen piiriin tuen myöntäminen vaihtelee asuinpaikan mukaan ja siksi moni jää vaille tukea jos kustannukset siirrettäisiin toimeentulotuen perusmenoihin voitaisiin taata tasavertainen kohtelu asuinpaikkakunnasta riippumatta keliakia on pysyvä sairaus ja sen vaatima hoito on elinikäistä ja myös sairaudesta johtuvat kustannukset ovat jatkuvia gluteeniton tasapainoinen ruokavalio tulee kalliiksi myös keliaakikko tarvitsee ruoka aineympyrän mukaisia viljatuotteita mutta vain harva viljavalmiste on gluteeniton ja sopiva tuotteiden tulee olla juuri keliaakikoille valmistettuja sillä valmistusprosessista ei saa jäädä hiventäkään muruakaan aineksia jotka sisältävät gluteenia toimeentulotuen asiakkaina on vain hyvin pieni osa keliakiaa sairastavista henkilöistä tämän lakimuutoksen taloudelliset kustannukset jäisivät yhteiskunnalle hyvin pieniksi takaamalla mahdollisuus sairauden hyvään hoitoon voidaan lisäksi estää merkittävien lisäsairauksien synty joiden hoitokustannukset tulisivat erityisen kalliiksi toivon että eduskunta hyväksyy tämän aloitteen nyt kyse ei ole vain rahasta vaan tahdosta ja tasa arvosta suomalaisessa yhteiskunnassa

arvoisa rouva puhemies tämä laki keliakiaa sairastavien tukemisesta on kristillisdemokraateille erityisen läheinen laki sillä se tuli eduskunnan hyväksymäksi aikanaan kristillisdemokraattien kansanedustajan marja leena kemppaisen lakialoitteen seurauksena siksi olemme myös erittäin pettyneitä hallitukseen kun se tämän pienen tuen lakkautti se leikkaus tulee taatusti tuottamaan enemmän kuluja kuin säästöjä leikkaus oli epäinhimillinen ja vakavimmin se kohdistuu pienituloisiin sairaisiin siksi tämä eduskunnan keliakiaryhmän tekemä lakialoite on mitä tervetullein ja koko kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä myös allekirjoittanut pidämme erittäin tärkeänä että tämä aloite saisi ansaitsemansa huomion ja korjaisi tältä osin ainakin tämän tehdyn virheen että nämä kaikista pienituloisimmat jotka toimeentulotuen kautta yrittävät näitä korvauksia saada saisivat ne alueellisesti tasapuolisesti ei tarvitsisi ikään kuin olla siellä toimeentuloluukulla kerjäämässä armopaloja vaan saisi todella sen tuen jonka ansaitsee tämän tuen pitäisi olla moninkertainen toinenkin tällainen samanlainen aloite on tällä hetkellä vireillä leikataan kakkosluokan diabeteksen hoitokulukorvausta ja lääkekorvausta ja myös se tulee tuottamaan enemmän kuluja kuin säästöjä tuntuu jotenkin kummalliselta nykyaikana kun nämä asiat on helppo todeta miten ihmeessä mikään hallitus tämä tai edellinen tai mikään koskaan tai tämän jälkeen tulevat hallitukset tuottaa sellaista lainsäädäntöä josta jo lähtöruudussa näkee että se tuottaa enemmän kuluja kuin säästöjä näin ei pitäisi olla

arvoisa rouva puhemies heti kärkeen totean että eduskunnan keliakiaverkoston jäsenenä olen allekirjoittanut tämän aloitteen ja kannatan sitä ja toivon lämpimästi että se menee läpi kuten täällä on käyty läpi keliakia on elinikäinen autoimmuunisairaus ja se sekoitetaan usein erittäin usein allergiaan itsellänikin on lähipiirissä henkilöitä jotka sairastavat keliakiaa ja tiedän että yksi murenakin gluteenia sisältävää ruokaa aiheuttaa valtavia kipuja koska se aiheuttaa ohutsuolessa tulehdusreaktion ja pitkäaikaisena suolinukan vaurion ja on tosiaankin niin että sitä ei saa olla pientä muruakaan itselläni on laktoosi intoleranssi ja kestän jonkun verran maitotuotteita mutta on todellakin nollatoleranssi se ei kestä sitä yhtään katselin tuossa mitä erilaisia sairauksia hoitamattomana

aiheuttaa se on tosiaan ohutsuolen vaurio ja se altistaa lisäsairauksille sellaisille kuin osteoporoosi eräälle läheiselleni on tämä sairaus tullut keliakian johdosta anemia masennus lapsettomuus aika yllättävää moni kärsii lapsettomuudesta voisiko olla taustalla tämäkin ja pahimpana tietysti lymfooma eli syöpä tässä lakialoitteessa tosiaan ehdotetaan että se siirtyisi tänne toimeentulotuen perusmenoihin jolloin tämä korvaus ei vaihtelisi kunnittain koska nyt toisinaan sitä myönnetään ja toisinaan ei on yllättävää miten moneen ruokaan gluteenia lisätään olen kuullut niinkin sanottavan että no eihän se nyt ostaa sitten vähän niin kuin jotain tiettyjä vain eikä siinä paljon mitään ole että kyllähän se nyt siitä kun viljaa ei käytä mutta sitä on kaiken maailman ruokakastikkeissa ja ja jäätelöissä ja ties mihin sitä lisätään

minulle mitään pysyviä vaurioita antihistamiinilla saan sen hoidettua se on erittäin kiusallinen ja en en tarkoita tällä sitä että allergia ei ole ikävä sairaus löysin tuosta tuosta keliakialiiton teettämän kyselyn jonka se oli nyt tänä vuonna teettänyt jäsenistölleen ja kaksituhatta ihmistä oli saanut kyselyn ja seitsemänsataakahdeksankymmentäkolme oli vastannut ja täällä oli kyllä yllättäviä tuloksia esimerkiksi kysymykseen siitä minkälaisia vaikutuksia korvauksen lakkauttamisella on ollut gluteenittoman ruokavaliohoidon toteuttamiseen prosenttia ihmisistä on vastannut että olen pystynyt ostamaan määrällisesti vähemmän gluteenittomia tuotteita ei ei ollenkaan hyvä suunta

sitten tässä on tämmöinenkin kysymys arvioi hallituksen leikkausten ja säästötoimenpiteiden vaikutusta omaan talouteesi ja arjessa selviytymiseen vain viisitoista pilkku viisi prosenttia on vastannut että sillä ei ole mitään vaikutusta toki on varakkaita ihmisiä tämän tyyppiset asiat eivät näy koska sairaushan ei katso sitä varallisuustasoa se iskee kyllä ihan keneen on myös kysytty oletko joutunut hakemaan toimeentulotukea viisi pilkku neljä prosenttia on ilmoittanut että kyllä meille annettiin tämmöinen luku kelasta että noin kolmekymmentäneljätuhatta yli kuusitoista vuotiasta on aikaisemmin vuoden kaksituhattaviisi lopussa saanut kelan aikaisemmin maksamaa ruokavaliokorvausta elikkä tämän arvion mukaan jos tämän tutkimuksen mukaan katsoisi noin viisi prosenttia saisi tätä toimeentulotukea se pyörisi siinä

riippuu nyt vähän siitä kuinka moni heistä sitten sitä hakisi sitten tässä tutkimuksessa olisi vielä muutamia mielenkiintoisia kohtia minä vielä ne tuolta löydän täällä oli semmoisia suusanallisia kommentteja tässä oli tämmöinen onko keliakian gluteenittoman ruokavaliohoidon kustannukset huomioitu toimeentulotukipäätöksessä elikkä henkilö on käynyt hakemassa kunnasta toimeentulotukea tässä on todettu että seitsemässä prosentissa ne on huomioitu ja ei ole huomioitu sitten täällä on tämmöisiä muutaman asiakkaan vastauksia hain tukea kesäkuussa keskusteltiin kyllä ruokavalion aiheuttamien kulujen huomioimisesta mutta määräykset ovat että niitä ei huomioida ja sitten taas toisissa kunnissa on määräykset että ne huomioidaan tämä viimeinen oli minun oma sitten joku toinen monia kertoja olen anonut mutta kieltävä vastaus on aina tullut sitten yksi henkilö sanoo

ei aiheuta suurentuneita ruokakuluja näin kertoo henkilö että päätöksessä oli lukenut vaikka asiasta erikseen laittoi selostuksen elikkä tästä huomaa että tätä sairautta ei ymmärretä ja tämä on erittäin tarpeellista saada toimeentulolakiin vielä on semmoinenkin ihan hyvä muistaa mitä tässä yhtenä päivänä mietin kun ajoin erään ruokajonon ohi

näissä ruokakasseissa mitä on riittävästi gluteenitonta ruokavaliota saatavilla tämä on ainoa keino saada heille kompensoitua tavalla tai toisella ja yhdenmukaisesti kunnasta riippumatta

keliakiatuen palauttaminen edes heikoimmassa asemassa oleville toimeentulotuen kautta on kannatettava ratkaisu sairaudenhoidon turvaamiseksi vasemmistoliitto esittää kuitenkin vaihtoehtobudjetissaan että keliakiakorvaus palautettaisiin täysimääräisesti hallituksen lakkauttama kahdenkymmenenkolmen pilkku kuuden euron keliaakikoiden ruokavaliokorvaus on valtiontalouden kannalta melko mitätön summa mutta sairastaville itselleen kyseinen summa voi olla merkittävä vaikkei se erikoisruokavaliosta koituvia lisäkustannuksia yleensä riitäkään läheskään täysimääräisesti korvaamaan

näiden ihmisten kannalta ja sitä on kyllä vaikea perustella täytyy myös muistaa että näiltä ihmisiltä ja ja heidän lääkekorvauksistaan leikkaaminen voi tulla kalliiksi sillä jos näitä sairauksia ei hoideta asianmukaisesti vaan sairaus pääsee pahenemaan se tulee aiheuttamaan liitännäisongelmia ja niiden hoitaminen tulee yhteiskunnalle erittäin kalliiksi eli toivottavasti tämä

ja ja siltä osin on on kohtuutonta että meillä on yksi sairausryhmä joka ei saa tässä valtakunnassa sitä hoitoa mitä tarvitsisi sitten on ollut hämmästyttävää se että tätä on perusteltu allergiana eikä ole nähty sitä sellaisena sairautena että sen ainoa hoitomuoto on

gluteenittoman ruokavalion noudattaminen sitten kun täällä on sanottu että ihminenhän voisi jättää vaikka jauhot pois tai pastat pois tai kaurat pois niin niin meillä on valtion ravitsemusneuvottelukunta joka on määritellyt meille kaikille kansalaisille yhteiset ravintosuositusohjeet joissa on määritelty meidän energiatasomme ja meidän meidän ruokavaliotoiveemme kun tältä osin katsotaan

voidaan osoittaa että gluteenittomat jauhot ovat noin yhdeksän kertaa kalliimpia kuin vehnäjauhot pastavalmisteet ovat kuusi pilkku viisi kertaa kalliimpia kuin makaronit ja spagetit kaurahiutaleet ja puuroainekset ovat neljä pilkku viisi kertaa kalliimpia kuin tavalliset kaurahiutaleet tässä on vain esimerkkejä niistä tavallisista tuotteista joita tällä hetkellä me jokainen syömme

perustellaan muut perusmenot ja siellä on muun muassa taloussähkö kotivakuutus lasten päivähoitomenot välttämättömät henkilötodistukset ja sitten muun muassa välttämättömät terveydenhuoltomenot joihinka voitaisiin sisällyttää nämä gluteenittomasta ruuasta aiheutuvat lisäkustanteet tämä on teknisesti helppo suorittaa kyse on ainoastaan poliittisesta tahdosta ja sen takia läpileikkaava keliakiaverkosto joka kattaa kaikki eduskuntaryhmät toivoisin että arvostettaisiin tätä meidän näkemystämme ja tätä asiaa vietäisiin eteenpäin

arvoisa puhemies

koskee sairausvakuutuslain yhdentoista luvun kahdeksatta pykälää ja liittyy kunnallisten luottamustehtävien hoidosta saatavien kokouspalkkioiden vaikutukseen vanhempainetuuksiin sairausvakuutuslaissahan siis säädetään äitiysrahan isyysrahan ja vanhempainrahan määräytymisperusteista ja näillä etuuksilla on tarkoitus huolehtia siitä että vanhemmuuden kustannukset eivät eivät olisi kenellekään kohtuuttomia voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti päivärahaetuuksien määrä laskee vähimmäistasoon mikäli lapsen vanhempi samanaikaisesti on ansiotyössä päivärahakauden aikana tässä syksyn aikana on tullut esille sellaisia tapauksia joissa kunnallisen luottamustehtävän hoitamisesta saadut palkkiot on tulkittu ansiotuloksi luottamustehtävän hoitaminen on tulkittu työksi ja kokouspäiviltä maksettu vanhempainetuus on sitten maksettu minimimääräisesti tämän lakialoitteen pontimena toimi erään kokoomuslaisen kaupunginvaltuutetun kokemus jossa näin oli käynyt ja kun kyseinen valtuutettu sattui olemaan asialleen omistautunut omistautunut juristi niin hän selvitti asian juurta jaksaen vei niin sanotusti loppuun asti ja kävi ilmi että tästä saatiin tällainen tapaus joka paljasti nykyisessä lainsäädännössä olevan epäkohdan vaikuttaa myös siltä että tästä asiasta on erilaisia käytäntöjä ja siksikin lakia on syytä tältä osin näiden yksityiskohtien osalta tarkentaa toimeentuloturva asioiden muutoksenhakuelimet sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus ovat ratkaisukäytännössään katsoneet että voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnallisen luottamustoimen hoitaminen on sairausvakuutuslakia sovellettaessa rinnastettava ansiotyöhön näin on siis tulkittu kunnalliset luottamushenkilöt eivät kuitenkaan ole työ tai virkasuhteessa kuntaan eikä luottamustoimipalkkioista kerry lomaoikeutta tai eläkettä ansiotyötulojen tarkoituksena on tarjota toimeentulo kun taas kunnallisista luottamustoimista maksettavien palkkioiden tarkoituksena on korvata tehtävään kuluvaa aikaa pitäen tämän perustuslaillisen oikeuden toteuttamisen mahdollisimman suuressa määrin kaikkien ulottuvilla jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua kunnalliseen päätöksentekoon

luottamustoimipalkkioita on tulkittu vanhempainetuuksia pienentävänä nykyinen hallintokäytäntö luottamustoimesta maksettavien palkkioiden vaikutuksesta erilaisiin etuuksiin myös vaihtelee esimerkiksi työttömyysetuuksien kohdalla luottamustoimesta saatu kokouspalkkio ei vähennä työttömyysetuuden määrää mutta vanhempain etuuksien osalta näin on siis käynyt kunnallisista luottamustoimista maksettavien palkkioiden kohtelua eri etuuslajeissa olisikin tarkoituksenmukaista yhtenäistää arvoisa puhemies perhe etuuksien tarkoituksena on turvata lapsen kotona tapahtuva hoito se ei kuitenkaan voi tarkoittaa sitä että pienten lasten vanhemmat joutuisivat eriarvoiseen asemaan osallistuessaan kunnallisen luottamustoimen hoitoon tai politiikkaan lapsiperheiden arjessa on paljon muitakin sellaisia tilanteita joissa hoitoapua saadaan esimerkiksi perhepiiristä silloin kun vanhemmilla on henkilökohtaisia menoja eivätkä tällaiset järjestelyt edes silloin kun ne ovat säännöllisiä johda etuuksien maksamiseen miniminä huomionarvoista on myös se se että kunnallisiin luottamustehtäviin ja kunnallispolitiikkaan liittyvät kokoukset yleensä monesti ilta aikaan jolloin jos perheessä on kaksi vanhempaa voisi ajatella että että toinen vanhempi voisi osallistua niihin kokouksiin ja se olisi tulkittavissa ikään kuin harrastuksena siinä missä moni muukin harrastus moni meistä itseni mukaan lukien tietää ihan omakohtaisestikin että pienten lasten vanhempien vanhempien osallistuminen politiikkaan on varsin haastavaa arjen suunnittelua ja sitä pitäisi nimenomaan edistää ja helpottaa eikä luoda

kaiken ikäisten ja kaiken taustaisten ihmisten pitää voida kokea että heillä on ihan yhtäläiset oikeudet osallistua päätöksentekoon kunnallisten luottamustehtävien hoitaminen on lainsäädännössä turvattu oikeus ja monelta osin myös velvollisuus eikä niiden rinnastaminen ansiotyöhön siten ole mielestäni perusteltua poliittinen toiminta on jokaisen yhdenvertainen oikeus ja yhteiskunnan täytyy tätä oikeutta kannustaa käyttämään meillä ei ole varaa siihen että pienten lasten vanhemmat eivät osallistuisi yhteisten asioiden suunnitteluun ja niistä päättämiseen lapsiperheissä ollaan sitä paitsi monien keskeisten yhteiskunnan palveluiden suurkuluttajia joten jo senkin takia olisi tärkeää saada pienten lasten vanhempien mielipiteet näkemykset ja kokemukset mukaan siihen kunnalliseen päätöksentekoon jotta pienten lasten vanhempia kannustettaisiin nykyistä paremmin kunnallisten luottamustehtävien hoitamiseen olisi sairausvakuutuslakia perusteltua muuttaa siten että kunnallisista luottamustehtävistä maksettavia palkkioita ei huomioitaisi päivärahoja alentavana tulona tämä on ajankohtainen keskustelu senkin vuoksi että parhaillaan monessa puolueessa yritetään kerätä ehdokaslistoja kunnallisvaaleja varten ja tämän aiheen noustua julkisuuteen tässä syksyn aikana on hyvin vaikea perustella pienten lasten vanhemmalle että juuri sinun panostasi tarvitaan siihen halutaan kannustaa ja nyt kannattaa nimenomaan lähteä mukaan kun siinä on paljon muitakin pohdittavia asioita ison päätöksen politiikkaan mukaan lähdöstä tekee niin ei pitäisi joutua pohtimaan myöskin tätä omaan toimeentuloonsa liittyvää kysymystä tein aiheesta syksyllä kirjallisen kysymyksen ja sosiaali ja terveysministeri mattila siihen vastasi hän totesi vastauksessaan että nykyisellä käytännöllä ottaen huomioon luottamustoimesta saadut tulot vanhempainpäivärahojen arvioinnissa saattaa olla joissakin tapauksissa vaikutusta siihen kuinka kansalaiset osallistuvat yhteiskunnalliseen toimintaan ministeri siis vastauksessaan totesi että

pidetty riittävänä perusteena muuttaa lainsäädäntöä siten ettei luottamustehtävistä saatu palkkio koskaan vaikuttaisi maksettaviin sosiaalietuuksiin joten tältä pohjalta valmisteltiin tämä kyseessä oleva lakialoite jossa ehdotetaan että lainsäädäntöä muutettaisiin siten että sairausvakuutuslain mukaisten vanhempainpäivärahojen määrän arvioinnissa ei jatkossa huomioitaisi kunnallisista luottamustehtävistä saatavia kokouspalkkioita selkeyden vuoksi olisi perusteltua kuitenkin rajata joiltakin osin tätä linjausta tässä lakialoitteessani ehdotan että rajoitettaisiin tätä poikkeusta siten että huomioitaisiin vain kuntalain mukaisista tehtävistä maksettavat palkkiot eikä esimerkiksi kuntien omistamien osakeyhtiöiden maksamia palkkioita tämän lisäksi olisi perusteltua määritellä että tätä sovelletaan vain osa aikaisesti hoidettaviin kunnallisiin luottamustoimiin eikä esimerkiksi kuntalain mukaisen pormestarin tai tai vastaavan täysipäiväisen kunnallisen luottamustehtävän hoitamiseen kuten esimerkiksi täysipäiväinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja

silloin kun kysymyksessä on selkeästi kunnallinen luottamustehtävä esimerkiksi kaupunginvaltuustossa niin nämä palkkiot eivät eivät näihin vanhempainpäivärahoihin sitten vaikuttaisi tarkoituksena on mahdollistaa myös pienten lasten vanhempien nykyistä paremmat mahdollisuudet osallistua kunnalliseen päätöksentekoon se on tärkeää se on perusteltua ja ja tällä pienellä lakimuutoksella voitaisiin tämä pieni epäkohta korjata

lakialoite on kannatettava ja kiitoksia edustaja sirenille sen tekemisestä kunnallisen luottamustehtävän hoitamisesta saatava palkkio ei saisi vaikuttaa leikkaavasti vanhempainpäivärahaan sillä kunnallista luottamustehtävää ei voi rinnastaa ansiotyöhön

arvoisa puhemies toivon todella että tätä laintilaa selkeytetään ja tämä lakialoite otetaan todella käsittelyyn tämänmukaista

rouva puhemies olin jo lähdössä mutta kun kuulin tämän lakiesityksen lakiesityksen sisällön jäin tänne vielä sanomaan oman näkemykseni haluan myös osaltani kiittää edustaja sireniä tästä lakiesityksestä tämä on erittäin hyvä ja kannatettava ei voi olla että meillä on joku joukko ihmisiä väestöryhmä joka ei voi osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja ja

kuten muut kansalaiset voivat ja siltä osin olin myös iloinen kun olitte tehneet lakialoitteen ja perustelleet sitä hyvin monipuolisesti myös näitten rajausten osalta toivon myös omalta osaltani että tämä lakialoite menestyy näissä meidän prosesseissamme ja jos ei menesty niin tämä on varmaan semmoinen asia jota kannattaa sitten ennen seuraavaa hallitusohjelmaa lähteä rummuttamaan että tämmöinen epäkohta sitten poistetaan lopullisesti kiitoksia vain teille

arvoisa puhemies lakialoitteessa terveydenhuoltolain kolmannentoista pykälän muuttamiseksi esitetään kunnille säädettäväksi velvollisuus tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle kaksikymmentäviisi vuotiaille nuorille lakialoitteen tavoitteena on parantaa nuorten seksuaali ja lisääntymisterveyttä vähentää ei toivottuja raskauksia ja raskaudenkeskeytyksiä sekä vähentää sukupuolitautitartuntoja velvoite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta voitaisiin sote uudistuksen jälkeen siirtää kunnilta maakunnille samalla kun muukin järjestämisvastuu siirtyy

hormonaalisen ehkäisyn rinnalla jotta sukupuolitauteja ehkäistäisiin tehokkaammin ja jotta vastuu ehkäisystä jakautuisi tasaisemmin sekä tytöille että pojille ja jotta nuorilla olisi valittavana myös ei hormonaalisia ehkäisymenetelmiä lakialoitteen mukaan maksutonta ehkäisyä tarjottaisiin kuntien terveyskeskuksissa ja opiskelija ja ja koululaisterveydenhuollossa väestöliitto sekä useat nuoriso ja opiskelijajärjestöt ovat tukeneet aloitteen mukaista lainmuutosta maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille voisi pienentää terveydenhuoltojärjestelmän kustannuksia kun raskaudenkeskeytykset sukupuolitaudit ja muut terveysongelmat vähentyisivät tärkeintä on kuitenkin että nuoret pysyisivät terveinä ja hyvinvoivina saisivat tarvitsemansa ehkäisypalvelut välttyisivät ei toivotuilta raskauksilta eivätkä joutuisi läpikäymään raskaudenkeskeytyksiä maksuton ehkäisy voisi vähentää erityisesti uusinta abortteja eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaiden ikäluokassa tämän ikäluokan nuoret ovat usein vähävaraisia opiskelijoita joille ehkäisyn hankkiminen voi olla tuloihin nähden kohtuuttoman kallista ja ryhmä myös ilmenee riskikäyttäytymistä näin ollen on perusteltua että maksuton ehkäisy tarjottaisiin kaikille sitä tarvitseville alle kaksikymmentäviisi vuotiaille maksuttomien ehkäisyvälineiden lisäksi nuorten olisi saatava nykyistä helpommin palveluita tietoa ja neuvontaa arvoisa puhemies ehkäisyn hinta muodostaa monelle nuorelle valitettavasti kynnyksiä ehkäisyn käyttöön erityisesti korkea hankintahinta estää pitkäkestoisten ehkäisymenetelmien käyttöä kuten kapselien ja kierukoiden vaikka ne sinällään olisivatkin nuorelle paras ja kustannustehokkain ratkaisu raskaudenehkäisyyn ehkäisyn korkea hinta on usein esteenä myös ehkäisyn käytön jatkamiselle nuorten tuloihin nähden on ehkäisy suomessa kallista ja kustannus tulee usein yksin tyttöjen maksettavaksi e pillereiden kuukausihinta on lähes kymmenen euroa pitkävaikutteisten ehkäisyimplanttien ja ja kierukoiden hinnat nousevat pitkälti yli sataan euroon ja kondomien kappalehinta on lähes euron ymmärrettävästi opiskelija ja koululaisbudjetilla on ehkäisyn hinta kova varsinkin kun intiimimenoihin rahan pyytäminen vanhemmilta voi olla vaikeaa ja usein myös mahdotonta

suomessa ei minkäänlaista subventiota ole maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän nuorten ehkäisyn käyttöä jossain muodossa maksutonta ehkäisyä tarjoavissa suomen kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut ja sukupuolitautitartuntojen määrä on vähentynyt ja jopa rahaa on säästetty hyviä kokemuksia on esimerkiksi raumalta tervolasta vantaalta ja torniosta

nuorten seksuaali ja lisääntymisterveys parantuisi sukupuolitautien ja ei toivottujen raskauksien vähentyessä pääsy maksuttoman ehkäisyn piiriin toisi nuoria samalla ammattilaisten vastaanotolle ja saattaisi näin jopa vähentää riskikäyttäytymistä ja samalla muut terveysongelmat ja kysymykset voisivat tulla huomatuiksi ja vastatuiksi lakialoitteen vaikutukset olisivat terveyseroja kaventavia kun lakimuutos auttaisi toteutuessaan erityisesti vähävaraisia nuoria ja helpottaisi heidän talousongelmiaan lakialoitteen sukupuolivaikutukset olisivat sukupuolten epätasa arvoa kaventavat sillä vastuu ehkäisystä ja kustannuksista jää usein tyttöjen ja naisten kannettavaksi tulossa oleva sote uudistus vaarantaa edelläkävijäkunnissa tehdyn tärkeän ja kustannusvaikuttavan kansanterveystyön kun ne ovat tarjonneet maksutonta ehkäisyä nuorille siksi olisikin perusteltua että sen sijaan että näiden kuntien hyvä käytäntö uhkaa loppua sote uudistuksen myötä onnistunut ja kustannustehokas käytäntö laajennettaisiin koko suomen käyttöön tällä lakimuutoksella arvoisa puhemies toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta harkitsee aidosti lakialoitteen tai ainakin lakialoitteen hengen mukaista lainmuutosta

puhemies asia on oikein tärkeä edelleenkin vaikka varsin tuoreiden tilastotietojen mukaan raskaudenkeskeytykset ilahduttavasti edelleen olleet laskusuuntaisia erityisesti nuorilla alle kaksikymmentä vuotiailla mutta myöskin sitä vanhemmilla on ilahduttavaa että raskaudenkeskeytysten määrä on itse asiassa viime vuonna ollut pienempi kuin kertaakaan sitten seitsemänkymmentä luvun toisaalta sitten taas toistuvat keskeytykset ovat lisääntyneet niiden määrä on kasvanut ja iso osa lähemmäs neljäkymmentä prosenttia raskaudenkeskeytyksistä tehtiin naisille joilla on jo aikaisempi raskaudenkeskeytys

on toistuva keskeytys kuten edustaja sarkkinen puheenvuorossaan sanoikin tästä maksuttomasta ehkäisystä on jo hyviä kokemuksia joistakin kunnista ennen kaikkea rauma on ollut esillä ja tämä on hyvä esimerkki sellaisesta kuntapolitiikasta josta hyviä käytäntöjä soisi sitten leviävän muihinkin kuntiin kaiken kaikkiaan satsaukset ennaltaehkäisyyn aina kannattavat ja tässä kysymyksessä on vielä kirjaimellisestikin kirjaimellisestikin satsaus ehkäisyyn uskon että että se kyllä kannattaa niin kuin tämä rauman esimerkkikin osoittaa myös taloudellisesti kun näitä kustannuksia vähenee mutta samalla myöskin paranee tämä inhimillinen puoli etenkin niiden nuorten osalta jotka joutuvat sitten sairauksia tai tai tämän raskaudenkeskeytyksen